arvoisa rouva puhemies erittäin mielelläni esittelen eduskunnalle hallituksen esityksen jossa ehdotetaan että sähköisiin kirjoihin ja sanoma ja aikakauslehtiin sekä lehtien irtonumeromyyntiin sovellettava verokanta alennetaan kahdestakymmenestäneljästä prosentista kymmeneen prosenttiin eli tämän kauan odotetun muutoksen jälkeen sähköisiin julkaisuihin sovellettaisiin samaa arvonlisäverokantaa kuin painettuihin julkaisuihin vastaavasti neutraalisuussyistä myös lehtien irtonumeromyyntiin sovelletaan tätä alennettua kymmenen prosentin verokantaa oli kovan työn takana saada euroopan unionissa tämä muutos läpi mutta mutta laajalla vaikuttamisella tämä tämä onnistui hallitus hallitus katsoi tämän asian alan kehittymisen ja digitaalisten sisältöjen kehittymisen kannalta ja sitä kautta jälleen kerran taas muun muassa työllisyyden ja työpaikkojen syntymisen kannalta niin tärkeäksi että tämä valmisteltiin nopeassa aikataulussa kotimaiseen lainsäädäntöön tarkoitus on että laki tulisi voimaan jo ensimmäinen heinäkuuta kaksituhattayhdeksäntoista

arvoisa puhemies haluan ihan aluksi kiittää tästä erinomaisesta esityksestä tiedämme että printtimedia on ollut jo toistakymmentä vuotta voisi sanoa murroksessa erityisesti sanomalehtien tilausmäärät pienenevät myös mainostulot pienenevät ja samaan aikaan pyritään tässä murroksessa kuitenkin pärjäämään niin että on pyritty sähköisiä sanomalehtiä näköislehtiä lisäämään ja niitä markkinoimaan mutta samaan aikaan meillä on netissä paljon tarjolla ilmaista tietosisältöä monen tasoista ja varmasti on aiheellista olla huolissaan myös siitä että me pystymme suomessa ylläpitämään tasokasta toimitettua uutisaineistoa journalismia ja sillä tavalla myös

tuolla verkossa ja sen takia minusta tässä kokonaistilanteessa tämmöinen esitys joka nyt tuodaan eduskuntaan on erittäin tarpeellinen

puhemies tämä on hieno asia ja tämä on ollut pitkä vääntö kiitos siitä ministeri orpolle ja koko hallitukselle kahdestakymmenestäneljästä prosentista alvi pudotetaan nyt samaan kuin painetuissa lehdissä eli tuohon kymmeneen prosenttiin se on tärkeä asia meidän

oppikirjakustannukset ovat jopa kaksituhatta euroa tämä on aika tervetullut uudistus myös meidän nuorille opiskelijoillemme toivotaan että tämä alennus menee myös heidän oppikirjojensa hintoihin ja tällä tavalla madaltaa meidän opiskelijoidemme kustannuksia jotka ovat siis lukiossa jo tällä hetkellä pelkästään oppikirjojen osalta tuon kaksituhatta euroa eli hieno uutinen myös suomalaisille opiskelijoille

puhemies tästä lakiesityksestä varmasti myös oppositiosta käsin voimme kovasti iloita tämä on ollut yhteinen tavoitteemme ja on erittäin tärkeää nähdä että tämä esitys on tänään täällä siitä ihan vilpittömästi sanon kiitos ministerille että tämä ripeästi valmisteltiin nyt kun eussakin tarvittavat muutokset saatiin aikaan tämä on kannatettava esitys kaiken kaikkiaan kiinnittäisin huomiota tähän toimintaympäristöön missä tälläkin hetkellä suomalainen media elää on pystymme tässä haastavassa ympäristössä ja maailman myllerryksessä turvaamaan riippumattoman ja laadukkaan median tulevaisuuden oli se sitten yleisradion tulevaisuus tai kaupallisen median toimintaedellytykset ja tämä arvonlisävero ja tässä tapauksessa digialvi on hyvin tärkeä keino siinä pyytäisin ministeriä muistamaan myös aikanaan lehdistöasiain neuvottelukunnan työn tuloksena tulleet selvitysmies tuomas harpfin näkemykset siitä että jatkossa voisi pohtia koko tämän kaupallisen median ja muun median arvonlisäverokysymystä yhteisnäkemyksessä arvonlisäverojärjestelmän kehittämisen kanssa niin että olisiko syytä mennä kokonaisuudistukseen jossa koko alvi olisi vieläkin alempi

arvoisa rouva puhemies kun ahon hallituksessa yhdeksänkymmentä luvun alussa luotiin tämä arvonlisäverojärjestelmä niin siinä yhteydessä paperiset julkaisut pantiin alempaan arvonlisäverotasoon silloin ei vielä ollut tätä sähköistä maailmaa mikä tänä päivänä on jos olisimme silloin sen tienneet olisimme varmasti tämän uudistuksen tehneet mutta nyt on tietysti oltava tyytyväinen ja iloinen ja syytä kiittää hallitusta että vihdoinkin tämä esitys on täällä käsittelyssä aivan kyllä tämän vaalikauden lopulla eli olisi voinut nopeamminkin tulla tämä on ollut esillä monien aloitteiden ja toimenpiteiden toimesta tässä menneinä vuosina mutta hyvä edes nyt seuraavan hallituksen kaudella pääsee voimaankin

arvoisa rouva puhemies jokainen hallitus tekee sekä hyviä että huonoja päätöksiä niin tämäkin ehkä huonoja päätöksiä mutta nyt kun on hyvän esityksen kohta niin siitä on syytä myös antaa kehuja ja varsinkin tässä tilanteessa kun luulen että tänään myöhemmin illalla tulee vähän muitakin kuin kehuja opposition suunnalta hallitusta kohtaan kun aletaan sote soppaa sote soppaa hämmentämään

tässä voi sanoa että missä eu siellä ongelma koko kaksituhattakymmenen luvun ajan ollaan yritetty ratkaista eun suuntaan tätä näin suomella on ollut selkeä tahto ja edellisen hallituksen aikana pohdittiin jopa että mitä jos alennettaisiin vaan tätä arvonlisäverokantaa ja jouduttaisiin eu tuomioistuimeen mitä ymmärtääkseni esimerkiksi ranska on tehnyt

puhemies todellakin tämä on hyvin tärkeä asia että digitaalisten lehtien arvonlisävero laskee tätähän on tosiaan taisteltu vuosia myös eussa ja on ollut vähän ymmärtämättömyyttä se on tärkeä asia siinä mielessä että suuri kriisi on kyllä tällä hetkellä mediamaailmassa

kaupalliselta puolelta on tavallaan myös osoitettu sormea yleisradion suuntaan että tämä olisi jotenkin niin kuin ylen vika kun yksi voi toimia näin hyvin kuin käenpojan lailla tosiasia on se että suuret kansainväliset toimijat youtubet googlet ja niin edelleen ovat vieneet paljon rahaa medialta sitä ongelmaahan tässä ei pystytä poistamaan mutta jos tämä veronalennus voi edes jonkun verran elvyttää nimenomaan median printtimedian ja myös digitaalisen median lehtien lehtien toimintaa niin olisi hyvä näin täytyy sanoa että suomalainen media ei ollut oikein valmistautunut tähän

rouva puhemies on todella hienoa että vihdoin eu tasolla tämä asia saatiin vietyä läpi veroasianahan se vaati yksimielisyyttä ja siellä tietysti sitten muutama maa pystyi tätä asiaa jarruttelemaan tämä digilehtien ja digisisältöjen arvonlisäveron lasku samalle tasolle kun on totta kai tämmöinen tietynlainen oikeudenmukaisuuskysymys on kysymys samasta sisällöstä mutta niin kun täällä on useampi kollega sanonut niin tässä median murroksessa kyllä myöskin on nähtävissä se että on on hyvä että pystytään tukemaan toimitettuja aineistoja pystytään tukemaan sellaista mediaa joka haluaa työssänsä noudattaa journalistisia ohjeita siinä mielessä kun katsotaan mitä kaikkea tuolla verkossa liikkuu minkälaista valeuutista ja muuta siellä pyöritetään niin kyllä tämän tämän esityksen takana tosiaankin voi täysin olla ja tämä on äärimmäisen tärkeää on vaan harmillista että näinkin kauan tämän asian eteenpäinvieminen vei

puhemies kuten jo eilen sanoin olen tässä valmistautunut henkisesti toivottamaan valtiovarainministerille erittäin hyvää alkanutta vuotta tämän kehuttavan ja erinomaisen esityksen johdosta edustaja viitanen oli tuossa liian vaatimaton todetakseen että se oli ministeri viitanen joka teetti selvityksen sanomalehdistön tulevaisuudesta joka jo neljä vuotta sitten näytti haasteelliselta ja trumpokratian ja putinokratian aikoina on osoittautunut entistä tärkeämmäksi että vapaa lehdistö ja laajemmin myöskin suomen suomen kieltä äidinkieltämme viljelevä kulttuuri saavat ansaitsemaansa tukea eli näin muodoin ei ole mitään muuta kuin kiitettävää ja puolustan hallitusta oppositiota vastaan sanomalla että nopeammin tätä ei varmaankaan olisi voinut toteuttaa kun kuudes päivä marraskuuta eussa saatiin tämä päätös aikaan että näin voidaan menetellä ja nyt meillä on jo tämä

puhemies kiitos ministeri orpolle asian eteenpäin viemisestä nopeasti ja taistelusta asian mahdollistamiseksi eussa tässä on monta näkökulmaa lukutaidon kehittyminen on yksi sellainen näkökulma viimeisten tulosten mukaan lukutaito on suomessa lähtenyt vähän alaspäin liukumaan ja toivottavasti tällä on myönteisiä vaikutuksia on myös yhteys sananvapauteen ja täällä on puhuttu siitä että verkossa liikkuu monenlaista tavaraa ja ja mitä parempi medialukutaito ja lukutaito ylipäätään ovat niin sitä suurempi mahdollisuus kansalaisilla on etsiä luotettavaa tietoa ja ja medialla on parempi mahdollisuus myös taloudellisesti kilpailla markkinoilla niin että että toimittajat pystyvät tekemään kunnon aineistoa mitä katselin tässä hallituksen esitystä niin ympäristövaikutuksia siellä ei ole erikseen arvioitu olettaisin että tällä on yhteyttä myös niihin niin että mitä vähemmän me painamme tavaraa mitä enemmän sitä liikkuu digitaalisessa muodossa sitä enemmän sillä on myös myönteisiä ympäristövaikutuksia

puhemies minkä tahansa veron laskeminen kahdestakymmenestäneljästä prosentista kymmeneen prosenttiin on merkittävää ja siksi tämä varmasti kiitosta saa niin paljon tulee tyytyväistä hyrinää opposition suunnalta että pitäisi ihan tallentaa jotta vaikeampina päivinä voisi sitten kuunnella tuota kotosalla tallennetaan tallennetaan edustaja harakka sanoi tässä erittäin olennaisen kysymyksen suomen kielen aseman edistämisen ja puolustamisen kukaan muu ei niitä voi tehdä kuin suomalaiset itse me olemme pieni kielialue pieni markkina tämä auttaa hyvin paljon myös niitä pieniä kustantamoja pieniä yrittäjiä jotka julkaisevat suomenkielistä kirjallisuutta ja lehtiä tällä on siis hyvin merkittävä kulttuurinenkin puoli ja sen takia oli myös tärkeää ottaa esille oppimateriaalilisä jonka tässä edustaja

jota ovat myös kulttuuriministeri ja opetusministeri ajaneet hyvin vahvasti tällä on myös vaikutusta muihinkin kysymyksiin kokonaisuudessaan sivistykseen ei pelkästään siihen että arvonlisäverokanta laskee vaan tällä on myös hyvin vahva sivistyksellinen

arvoisa puhemies nyt toteutuu perussuomalaisillekin tärkeä hallitusohjelman kirjaus

tietenkin digilehtien laittaminen arvonlisäverossa samalle tasolle printtimedian kanssa on kaikin puolin kohtuullista ja kannatettavaa perussuomalaisista on aika tärkeätä että suomalaisia kannustetaan lukemaan kuitenkin lukeminen tuo elämyksiä ja se tuo tietoa medialukutaito on tärkeämpää nykymaailmassa kuin koskaan aiemmin toivottavasti tämä lehtiala ja suomen kirjallisuusala saavat tästä pientä lisäpotkua ja kuluttajatkin löytävät nyt sitten nämä digilehdet entistä paremmin

arvoisa puhemies suomen osaamisen kasvun ja työllisyyden kannalta tämä on hyvä asia mutta myös lasten lukemisen kannalta täytyy kiittää ministeri orpoa ripeästä toiminnasta kun tämä asia oli aikaisemmin kiinni myös eu lainsäädännöstä todellakin tämä on nopeasti tehty ja hyvä asia sinänsä tämä vähentää meidän maksullisen luotettavan median tulevaisuuden ongelmia verrattuna esimerkiksi printti paperikustannuksiin tai veroihin ja meillä on edessä todennäköisesti parempi tulevaisuus myös tietopohjaisessa kirjallisuudessa

tämä on todellakin erittäin kannatettava aloite mitä nytten tässä käsitellään tietysti toivoisin että pääsisimme vielä alemmas eli nollakantaan näissä asioissa tiedän että se lienee aika ison työn takana jotta sinne mennään mutta kysymys on siitä että saadaan objektiivista tietoa pystytään välittämään objektiivista tietoa pystytään myöskin hyökkäämään

yhdyn hallitukselle esitettyihin vuolaisiin kiitoksiin kiitoksiin jotka ovat aika harvinaisia tässä salissa on erittäin perusteltua että painettujen julkaisujen kanssa saman lukusisällön tarjoaviin sähköisiin julkaisuihin sovelletaan samaa alennettua verokantaa kysymys on veroneutraalisuudesta tai niin kuin hallituksen esityksessä sanotaan myöskin välineneutraalisuudesta hallituksen esitys tuli varsin ripeästi jo kolmastoista joulukuuta silloin se saattoi jäädä joiltakin huomaamattakin ja eu neuvosto teki oman päätöksensä kuudes marraskuuta tässä oli erittäin erittäin ripeää toimintaa on myös tärkeää että irtonumeromyyntiin sovelletaan samaa verokantaa kuin tilattuihin

sen jälkeen ministerin vastaus ja siirrymme toiseen teemaan

moniarvoinen tiedonvälitys tänä päivänä vaatii kyllä puolustajansa ja lainsäätäjän yhteiskunnallisen päättäjän pitää tehdä oma työnsä jotta suomessa säilyy monipuolinen ja myös moniääninen tiedonvälitys se koskee yhtä hyvin yleisradion toimintaa kuin kaupallisen television uutistoiminnan turvaamista ja kuin nyt tässä tapauksessa myös digitaalisen tiedonvälityksen toimintaolosuhteiden parantamista tässä suhteessa tämä on ollut meidän kaikkien yhteinen toive ja on syytä yhtyä näihin kiitoksiin ministeri orvolle ja hallitukselle otan kuitenkin sitten kaksi lisänäkökohtaa esille ensimmäinen koskee sitä että olisi varmaan perusteltua nyt katsoa miten tämä välittyy hintoihin mehän tiedämme että välillä käy niin että kun veroja lasketaan niin se se ei välitykään kuluttajalle hintoihin ja nyt oletan että tähän kannattaisi liittää jatkotyö jossa katsotaan että että tämä välittyy hintoihin ja sitä kautta aidosti lisää myös joukkotiedotuksen käyttömahdollisuuksia toinen asia koskee postin hinnoittelua painettujen lehtien osalta se on suuri dilemma että posti ei pysty tänä päivänä siihen samaan palvelutasoon hinnoissa kuin mitä aikaisemmin on ollut

puhemies ensinnäkin onnittelut valtiovarainministerille siitä että tämä asia on vihdoinkin saatu eu pöydästä eteenpäin kuten salista on kuultu niin täällä on jo pidempään ollut vahva tahto tätä viedä

täällä on paljon puhuttu myös riippumattomasta tiedonvälityksestä täytyy kyllä sanoa että kyllä maakuntalehdistö yhdessä tietysti yleisradion ja kaupallisen tv toiminnan kanssa on suomalaisen tiedonvälityksen selkäranka ja tässä oltiin jo kyllä sellaisessa vaiheessa että meidän maakuntalehdistön tilanne oli varsin huolestuttava nyt tietysti tilanne on jonkin verran parantunut kun talouskasvu on ylipäätään ylipäätään tuonut lisää lisää tuloja mutta edelleen sitä haastetaan voimakkaasti myöskin kansainvälisten jättien kuten googlen ja facebookin ja muiden toimesta on ihan välttämätöntä että se mitä voidaan tehdä maakuntalehtien aseman vahvistamiseksi tehdään ja tämä on juuri se mitä mitä nyt on tehty jotta he saavat digipuolelta korvausta printtien alenevalle määrälle
arvoisa rouva puhemies näihin kiitoksiin on helppo yhtyä suomalainen mediakenttä on mielestäni laadukas ja se on edelleen murroksessa jopa ahdingossa minkä digitalisaatio on tuonut mukanansa printtiin nojannut ansaintalogiikka ei enää toimi ja toimituksissa siellä missä se laadukas journalismi tehdään näkynyt vähentyvinä resursseina yt neuvotteluina ja vähentyvinä voimavaroina tehdä sitä työtä toimiva mediakenttä on moniääninen ja monipuolinen ja toimiva mediakenttä on demokratian edellytys ja sen takia näinä valeuutisten aikoina näinä polarisoituneen keskustelun aikoina tämä on erittäin tervetullut lisä joka toivottavasti heijastuu sinne toimituksiin ja antaa siellä paremmat mahdollisuudet tehdä laadukasta journalismia ja siten ylläpitää meidän laadukasta kansalaiskeskustelua

siirtynyt yhä enemmän verkkoon myös lasten ja nuorten maailma ja on tärkeätä että lapset edelleenkin lukevat paljon tällä uudistuksella saadaan digitaalinen lukeminen ja myöskin printtilukeminen samalle viivalle ja se ei ole enää siitä kiinni etteikö sitä olisi saatavilla hyvä uudistus samoin opetusmateriaalikustannukset tätä kautta toivottavasti saadaan laskettua laskettua ja sitä kautta myöskin koulutuksen kustannuksia vähennettyä tässä pitää huolehtia tietenkin siitä että ne alennukset menevät myöskin sinne hintoihin valtiovarainministeri orpoa täytyy kiittää tästä erittäin nopeasta

on hienoa että ollaan saatu näin nopealla aikataululla tämä muutos joka oli kuitenkin eu tasoinen ja suomi vetoinen ja tästä on hyvä lähteä myöskin eu puheenjohtajakauteen ja osoittaa että suomi on opetuksen kärkimaa

arvoisa rouva puhemies kiitoksiin minäkin yhdyn eikä se ollenkaan väsytä toivotaan että edustaja harakka ei aivan uuvu tästä hallituksen kehumisesta on aika vähän näitä kansallisia veroinstrumentteja joilla voimme parantaa tätä sisäistä kauppaa ja laskea hintoja niin että kansalaiset saavat siitä heti hyötyä niin kuin tässä esittelytekstissä hyvin kuvataan vain muutamia tällaisia mahdollisuuksia on ja tämänkin eteen joka nyt tapahtuu on jouduttu tekemään kovasti töitä tämä on myös ilmastoteko ekoteko josta toivotaan että tulisi jonkinlainen esimerkki siitä miten käytännönläheinen tällainen asia voi olla toinen tällainen hyvä arvonlisäveroa arvonlisäveroa alentamalla hyödyttävä asia olisi elintarvikkeiden kokonaisuudessa sen tarkastelu kuinka korkeana siellä arvonlisäveroa kannattaa pitää vai olisiko aihetta pitkäjänteiseen

arvoisa puhemies hallitusta pitää kiittää silloin kun aika on joskus siihen on aihetta tänään on kiitos tässä hallituksen esityksessä

alvi muutetaan kahdestakymmenestäneljästä prosentista kymmeneen tämä on oikeudenmukainen päätös mutta hallitukselle vielä terveisiä tässä on hyvä esimerkki siitä että joskus saadaan nopeitakin hyviä päätöksiä aikaan jos halutaan perussuomalaiset ovat erittäin mielissään siitä että tämän esityksen myötä tuetaan suomalaista kulttuuria lukemista ja suomen kieltä

arvoisa puhemies tästä hallituksen esityksestä voisi sanoa että vihdoinkin tein tästä jo vuonna kaksituhattakolmetoista lakialoitteen ja se keräsi jo silloin lähes sata nimeä harmittavaa kyllä edustaja harakka silloin nimenomaan demarit olivat sankoin joukoin poissa tästä ja siitä johtuen jouduimme tekemään tästä

hallitusohjelmakirjauksen jonka jälkeen tämä sitten lähti eteenpäin erityisesti haluan kiittää ministeri orpoa siitä väsymättömästä työstä jota hän joutui tekemään nimenomaan eun piireissä jotta tämä asia eteni oikeastaan kysymykseni kuuluu kun tsekki piti panttivankinaan oikeastaan monta vuotta tätä digialvia voiko näitä pelisääntöjä jossain vaiheessa sielläkin päässä selventää koska ei ole oikein että tämmöistä

kiitos arvoisa puhemies eivätkö nämä kehut nyt kerta kaikkiaan kelpaa hallitukselle eikö nyt kerta kaikkiaan voi olla yksi asia josta tämä sali on yksimielinen ilman että tästäkin nyt yritetään vielä nyhtää yhtäältä poliittisia irtopisteitä tai toisaalta vielä leimata jotakuta

kiitoksen aika ja sen sadonkorjuun aika kun olemme siinä pisteessä että voimme edistää totuuspohjaista journalismia taistelussa harhoja ja harhaanjohtavaa journalismia vastaan sekä edistää suomenkielistä sivistystä

otetaan tähän ainoastaan viisi henkilöä ja sen jälkeen ministeri vastaa ja sen jälkeen mennään seuraavaan eli nämä henkilöt ovat hoskonen turunen meri multala ja

ministeri orpo ja sipilän hallitus tässä asiassa se on ollut pitkää vääntöä tiedän sen tuon eu politiikan se joskus on varmaan aika pitkäpiimäistä touhua mutta edustaja heinäluomalle mielestäni antaisin isot kiitokset sen takia että hän nosti esille tämän lehtien jakeluun liittyvän ongelman sekin liittyy tähän mediaan digitaaliset tiedotteethan leviävät nyt silmänräpäyksessä ympäri maailmaa kun halutaan mutta painotuotteista yleensä posti perii tänä päivänä esimerkiksi paikallislehdiltä ja maakuntalehdiltä sellaisia jakelumaksuja että nämä lehdet ovat todella todella suurissa taloudellisissa vaikeuksissa se kaventaa tiedon tiedon jakamisen tasoa ja ennen kaikkea yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuutta ja se on tämän yhteiskunnan kannalta iso juttu ja sen tulisi

arvoisa puhemies minäkin yhdyn niihin kiitoksiin kiitoksiin mitä tässä valtiovarainministeri petteri orvolle on satanut kankaanniemi arvosteli tässä tätä aikataulua että nyt vasta eduskunnassa mutta totuushan on että tämä piti ensin neuvotella siellä eussa ja niin kuin ollaan tässä nyt kuultukin se neuvottelu on ollut aika pitkäpiimäistä ja vaikeata mutta kun se neuvottelu on saatu päätökseen niin hyvin nopealla aikataululla valtiovarainministeri tämän

esille tämä huolen minkä edustaja heinäluoma ensimmäisen kerran toi esille nimenomaan sen palautteen pohjalta mitä tuolta maakunnista on ympäri suomea tullut varsinaisesti ja erityisesti nimenomaan nämä pienet ilmaisjakelulehdet ja pienten kuntien tilauspohjaiset

ilmoitusajan muuttamisesta sananvapaudesta ja mielipiteenvapaudesta ja siihenhän tämä liittyy tiedon välittämiseen ajatusten välittämiseen ja ihmisten ihmisten mielipiteiden ihmisten mielipiteiden levittämiseen olemme keskustelleet myös vaalivaikuttamisesta ja se on tärkeä aihe puolesta ja vastaan eilen otin esille sen en saanut siihen vastausta ja toivoisin että jossain vaiheessa hallituksen hallituksen puolelta saisin onko meillä kampanjoita puheen puolesta meillä on tällä hetkellä paljon tehtäviä liittyen siihen miten me oikeastaan vähän pelkäämme ihmisten puhetta toivoisin että hallitus vastaisi siihen miten ennen vaaleja meillä olisi mahdollisimman monipuolinen ja moniääninen verkko missä ihmiset voisivat puhua koska nyt tuntuu että sitä rajoitetaan

puhemies itsekin yhdyn näihin kiitoksiin joita tässä salissa on runsaasti jaeltu erityisen ripeästä toiminnasta ministeri orpolle joka on jo lokakuussa saanut neuvoteltua tämän mahdollisuuden laskea digialvia ja jo heti joulukuussa tuonut esityksen tänne eduskuntaan ja nyt me siitä keskustelemme täällä erityisen paljon iloitsen tästä sen vuoksi että nyt saamme tasapuolisemmat kilpailuedellytykset painetulle ja ja digitaaliselle materiaalille ja uskon että sillä on mahdollisuudet laskea muun muassa oppimateriaalien kustannuksia toisaalta myös kuten tässä jo aiemmissa puheenvuoroissa on tuotu esille lukeminenkin on siirtynyt paljon nykypäivänä digimateriaaleihin ja uskon että tällä on myös lukemista edesauttava vaikutus erityisesti lapset ja nuoret pitävät nykyään puhelinta kädessään jatkuvasti ja olisihan se hienoa jos sieltä myös katsottaisiin muuta kuin videoita käytettäisiin nyt sitä mahdollisuutta enenevissä määrin myös digitaalisten kirjojen lukemiseen
arvoisa puhemies myöskin vihreiden puolelta kiitokset ministeri orpolle ja hallitukselle tämä on tärkeä asia josta on pitkään puhuttu ja on hienoa että se on nyt saatu maaliin on tärkeää että digimateriaali on kilpailukykyinen printtimateriaalin kanssa ja kun monet kuluttajista ovat siirtyneet digikirjoihin ja lukemaan muutenkin digituotteita niin on hyvin tärkeää että siellä tämmöinen toimitettu sisällyksekäs myöskin kaikkien saatavilla ehkä tässä yhteydessä haluan sanoa että tämä ei varmaan vielä poista meidän sanoma ja aikakauslehdistön kokonaistuskaa eikä ehkä tätä digipuolenkaan ansaintalogiikan tuskaa joka on ollut aikamoinen kun tätä ilmaismateriaalia ja kansainvälisesti tuotettua materiaalia on niin paljon saatavissa varmasti pitäisi miettiä vielä seuraaviakin toimenpiteitä millä juuri tämä täällä kaivattu monipuolinen sanoma ja aikakauslehdistö suomessa säilyy ja ja

minä koen että tässä on itselläni ministerinä toimiessa ollut koko eduskunnan vahva tuki suuressa valiokunnassa asiaa on käyty lukemattomat kerrat läpi ja joka kerta yksimielisen kannustuksen olen sieltä saanut brysselin matkoille hyvä että tämä ratkesi meidän mediakenttämme on todellakin suuressa murroksessa ja siitä tämä tarve tulee niin suureksi muutos on kohti digitaalisuutta pois paperilehdistä ja painetusta mediasta kohti digitaalisia sisältöjä kun se paine on näkynyt siinä että meidän

taloudellisesti tiukoilla niin toivotaan että tämä tuo sitä kaivattua liikkumavaraa sinne jotta voidaan panostaa aidosti digitaalisten sisältöjen kehittämiseen ja sitä kautta pitää huolta siitä monipuolisesta ja tärkeästä mediasta ja sananvapaudesta ja laadukkaasta mediasta mitä me kaikki täällä kaipaamme tässä oli minusta aivan oikeita asioita ja huolia mitä pitää pitää seurata minusta jo ihan näin vero opillisesti kannattaa seurata mitkä ovat tämän uudistuksen dynaamiset vaikutukset monessa veropäätöksessä me niitä pohdimme ja debatoimme mutta meillä on nyt hyvä keissi joka kannattaa katsoa miten digitaalisten sisältöjen tuotanto lähtee kehittymään tuleeko siinä selkeä nykäys toivon että nyt mediayhtiöt jotka tätä ovat toivoneet ja ajaneet vastaavat huutoonsa siltä osin voidaan myöskin katsoa verokertymää me olemme arvioineet että tämä vähentää verotuloja alussa noin kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa vuositasolla katsotaan miten kertymät sitten todella lähtevät menemään tämä posti kysymys ei suoranaisesti kuulu allekirjoittaneen rooteliin tähän asiaan ehkä kuitenkin on sillä tavalla pakko kommentoida että kyllä meidän täytyy huolehtia siitä että postinjakelu lehtien jakelu koko maassa on mahdollinen mutta se on oikeastaan oman ison keskustelunsa paikka ja tietenkin myöskin se miten tämä vaikuttaa hinnoitteluun kiitos eduskunnalle tämä on hyvä startti tähän vuoteen toivottavasti pystytään tekemään paljon ratkaisuja näin hyvässä hengessä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi on kyse ennen kaikkea kahdesta mielestäni isosta kysymyksestä me ehdotamme esityksessä muutettavaksi arvopaperimarkkinalakia ja osakeyhtiölakia niin että pörssiyhtiön osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuutta palkitsemispolitiikkaan ja sen sisältöön ehdotetaan vahvistettavaksi ja siten että pörssiyhtiössä päätöksen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä toimitusjohtajan palkitsemisesta olisi perustuttava yhtiökokoukselle esitettyyn palkitsemispolitiikkaan osakkeenomistajien palkitsemispolitiikkaa koskeva päätös yhtiökokouksessa olisi neuvoa antava toinen merkittävä kokonaisuus on se että pörssiyhtiön oikeutta saada tietoja osakkeenomistajistaan parannettaisiin ehdotetut säännökset kohdistuvat pörssiyhtiöiden ulkomaalaisiin omistajiin joiden sijoituksia

hoidetaan hallintorekisteröinnin hoitajien tai sijoituspalveluyritysten toimesta eli pörssiyhtiö saisi huomattavasti paremmin paremmin tietoja omistajistaan tämä on siis tarkoitettu pörssiyhtiöiden työvälineeksi ja tiedonsaannin parantamiseksi ei ei suoraan viranomaisten vaan toisaalla me olemme jo tehneet lakiesityksen joka on eduskunnassa käsittelyssä ja jossa viranomaisten tiedonsaantia merkittävästi parannetaan eduskunnan tahdon mukaisesti luopumalla yksinkertaisesta menettelystä arvoisa rouva puhemies tällä lyhyellä esittelyllä toivon hyvää keskustelua

puhemies myös tämä on tärkeä lakiesitys joka liittyy jo lähes puolitoista vuotta sitten annettuun eun direktiiviin joka liittyy osakkeenomistajien oikeuksiin tuntea se yhtiö johon he ovat tehneet sijoituksia toisin sanoen toisin kuin useimmiten lainsäädännössä tässä on lähdetty siitä että piensijoittajalla osakkeenomistajalla on oikeuksia tietää mihin on sijoitettu sijoitettu on esimerkkejä siitä jos otan esimerkiksi afarak groupin niin sen todellista edunsaajaa ei tiedetty suomalaisessa pörssiyhtiössä jolloin osakkeenomistajien oikeudet tulivat poljetuiksi tähän eussa tekeillä olleeseen lainsäädäntöön joka siis lisää läpinäkyvyyttä yhtiöissä viitattiin täällä salissa käydyssä hallintarekisterikeskustelussa jo moneen kertaan en nyt siihen uppoa tämän syvemmälle mutta totean että että jo tuolloin tehtiin havainto siitä että eurooppalainen valtavirta on ollut menossa siihen että yhtiöiden yhtiöiden omistaminen on entistä läpinäkyvämpää ja siihen sopi huonosti se suomen hallituksen valitsema linja että että suomessa vallinneessa erittäin tieto siitä ketkä omistavat suomalaisia yhtiöitä otettiin takapakkia kuten ministeri orpo tuossa mainitsi ja silloisen talousvaliokunnan puheenjohtajan edustaja

yhteisymmärrykseen siitä että jonkinlaisia paikkaustoimenpiteitä asiaan tehdään ja ne tulevat myöhemmin tänne saliin käsittelyyn se mitä sitten näihin tämän esityksen muihin osiin on myös merkittävää kun kysyin aikanaan lontoon cityn ammattilaiselta mikä oli tärkein tekijä finanssikriisin syntymiseen niin hän vastasi yhdellä sanalla ja se oli palkitseminen eli oltiin päästy sellaiseen tilanteeseen jossa varsinkin rahoitusalalla palkitseminen oli täysin irronnut yhtiön tuloksesta tai sitten palkitun henkilön varsinaisesta panoksesta siihen miten yhtiö menestyy ja jälki oli karmeaa satojen ellei tuhansien miljardien eurojen monivuotinen taantuma suurtyöttömyys globaalilla mittakaavalla mittakaavalla ja kuten muistetaan se osui suomeen vuonna kaksituhattayhdeksän erityisen tämä lainsäädäntö on välttämätöntä ja kannattaa koko ajan muistaa se miksi tällaiset toimet ovat tärkeitä kymmenen vuotta on lyhyt aika mutta silti näyttää siltä että ne varsinaiset perusteet siihen miksi rahamarkkinat on saatava parempaan valvontaan

tämä esitys on hyvä lakiuudistus jossa koko eun alueella laitetaan osakeyhtiön läpinäkyvyys samalle tasolle jolloinka tämä suomalainen kohtuuhyvä ja kärjessä oleva läpinäkyvyys mahdollistuu myös muualle ja näin osakkeenomistajan oikeudet ja tietysti velvollisuudet asettuvat samalle tasolle tässä nimenomaan se että osakeyhtiön yhtiökokous määrittelee yhtiön politiikan miten se palkitsee yhtiön johtoa ja ja muuta toimintaa voisi sanoa kirkastaa sen näkymän sille osakkeenomistajalle ettei voi tulla sitten myöhemmin yllätyksiä joissa hallitus olisi

palkinnut sellaisesta toiminnasta tai sellaista henkilöä yhtiössä jolla ei voi perustella alkuperäisen politiikan mukaista toimintaa tässä tietysti myös tehdään lähipiirin velvollisuudet ja oikeudet entistä tarkemmalle tasolle ja läpinäkyvämmiksi ja myös esimerkiksi valtakirjalla valtakirjalla toimijoitten läpinäkyvyys on jatkossa parempi myös esimerkiksi

joka sijoittaa yksityisen osakesijoittajan varallisuutta muualle

arvoisa puhemies tämän direktiiviin perustuvan lakimuutoksen tavoite on edistää osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksia pörssiyhtiöissä sekä lisätä tiedon ja omistusten avoimuutta yhtiöiden ja sijoittajien välillä kyseessä on minimiharmonisoiva direktiivi eli kansallisesti voi säätää myös minimiä paremmin direktiivi on erittäin lakimuutos on tervetullut tällä parannetaan pörssiyhtiöiden oikeutta saada omistajatietonsa ja on hyvä että tiedonsaantioikeutta ja avoimuutta vahvistetaan lain kautta on kuitenkin valitettavaa että hallitus on linjannut että esimerkiksi verottajalla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta käyttää tätä tiedonsaantiväylää toivon että tätä valiokuntakäsittelyssä harkittaisiin koska verottaja on näin esittänyt toiveen ja ja tulisi selvittää onko direktiivin puitteissa mahdollista avata tämä väylä myös viranomaisille tarpeen mukaan toinen hyvä asia tässä direktiivissä on palkitsemispolitiikka mihin tuossa esimerkiksi edustaja harakka aiemmin jo viittasi direktiivi ja pohjautuva laki parantavat osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksia johdon palkitsemiseen valitettavasti hallitus on kuitenkin esityksessä hieman vesittänyt tätä tavoitetta tekemällä yhtiökokouksen palkitsemisäänestyksestä vain neuvoa antavan ja haluaisin kysyä miksi näin koska direktiivi mahdollistaisi myös sen että yhtiökokouksen

ja perustella sitten se miksi ei julkisteta näitä linjauksia kysyisin miksi tällainen valinta on tehty eikö yhtäläinen julkistamisvelvollisuus kaikille olisi avoimempaa ja läpinäkyvämpää ja ja toteuttaisi tavoitetta paremmin

sijoittamistoimintaan ylipäätään ei ole kansantaloudellisesti järkevää se että tuottamattomilla pankkitileillä on tänäkin päivänä yli kahdeksankymmentä miljardia euroa tämä esitys helpottaa tätä tuskaa jos ihmisillä on ollut tämä ajatus että ei halua kasvottomille pörssimarkkinoille rahojansa laittaa kun ei tiedä kuka niistä lopulta hyötyy tässä annetaan nyt mahdollisuutta paremmin saada tietoa siitä miten minun omistukseni vaikuttavat olisi hienoa myös että sosiaalinen sijoittaminen voisi lisääntyä ja meillä olisi yleistä hyötyä tuottavia sijoitustoimintoja jotka maailmalla nopeasti yleistyvät monet rikkaat ihmiset nyt perustavat erilaisia yhtiöitä joissa kanavoidaan jo niiden omistuksissa että voitto voitto tullaan käyttämään sosiaalisesti yhteisen hyvän lisäämiseen ja ja maailman parantamiseen toivon että tämä positiivisuus sijoittamisen ympärillä voisi lisääntyä se voisi myös avata uusia mahdollisuuksia hyvän tekemiseen

nimenomaan tileillähän seisotetaan turhan suurta summaa varoja ja ne olisi hyvä saada toki yhtiöiden yritysten käyttöön sijoittamalla mutta tässä on myös kolikon kääntöpuoli minulle on tullut muutamankin kerran vastaan tällainen tilanne että vanhempi henkilö on sijoittanut varallisuuttaan säästöjään näihin rahastoihin ja olen huomannut että rahastojen markkinointi on ollut aika kiihtyvää suomessa ja se on usein aika aggressiivistakin ja sanotaan suoraan että vähän katteettomia lupauksia usein annetaan kun niitä rahastoja myydään kun kuluttajan täytyisi kuitenkin ymmärtää että siinä kun hän sijoittaa rahastoon on riski että hän häviää huomattavasti varsinkin nyt kun tiedetään että tämä vuosi näyttää markkinoilla aika

kuluttajansuojasäännöstön valossa joku vanhus tosiaan niin kuin yksi tämmöinen viesti minulle tuli on sijoittanut tyyliin pankin omaan rahastoon

pankkivirkailijan suostuttelemana koko omaisuutensa niin ei siinä oikein ole kuluttajansuojaa kun henkilön voidaan kuitenkin jollain tapaa katsoa ymmärtäneen mihin laittaa rahansa mutta hän ei ehkä ole ymmärtänyt sitä että näissä pankin omissa rahastoissa voi olla aika suuret kulut ja että sen voi menettää tässä on yksi asia mikä mikä on vähän mietityttänyt ja siksi kysyn sen tässä yhteydessä mutta sitten toinen ajankohtainen aihe jonka haluan nostaa tässä esiin ja jota edustaja harakka on aika paljon tuonut ilmi on nimenomaan ulkomaisten sijoittajien verotus onko siihen kokoomuksella mitään kantaa että olisiko se oikeasti hyvä tapa kerätä kerätä veroja veroja lisää suomessa ainakin perussuomalaisia kiinnostaisi kovasti lähdeveron käyttöönotto ulkomaisissa sijoituksissa norjahan nimittäin kuten valtiovarainministeri varmaan on hyvin tietoinen viidestätoista prossasta kahteenkymmeneenviiteen prossaan tämä

on nyt kohtuuttoman hankala suomalaistenkin sijoittajien kannalta joilla on paljon sijoituksia just nimenomaan norjassa ja muissa pohjoismaissa myös tanskalla on suunnilleen sama tilanne se prosentti

miten te aiotte reagoida tähän että norja nosti tämän nyt kahteenkymmeneenviiteen prosenttiin ja suomessahan se ei laskenut kuitenkaan kai te tähän jotenkin reagoitte

arvoisa rouva puhemies omistamisella on väliä ja omistajan oikeuksilla on väliä ja siihen liittyen on erittäin myönteinen tämä käsittelyssä oleva lakiesitys siitä että osakeyhtiön omistajien oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia yhtiön toimintaan laajennetaan itse kyllä kuulun siihen koulukuntaan joka vaikuttaa varsin suurelta tässä salissa että toivoisin että myös entistä useampi suomalainen lähtisi yhtiöihin omistajiksi

kuin pankkitileille rahastoja käytetään aika paljon ja ne ovat ihan hyviä yhdyn siihen huoleen että tietysti kuluttajansuojasta pitää huolehtia mutta aktiivinen sijoittaminen aktiivinen säästäminen on tärkeä ja myönteinen asia mutta toivoisin kyllä että enemmän saataisiin varsinkin suomalaisiin osakeyhtiöihin tavallisia suomalaisia työssä käyviä tavallisia yrittäjiä tavallisia opiskelijoita eläkeläisiä omistajiksi kyllä sillä vaan on sitten pitkässä juoksussa merkitystä siinä

tämä oli erittäin hieno asia tämä osakesäästötili joka on tuotu tänne eduskunnan käsittelyyn ja toivon että sitä kehitetään jatkossa pohjoismaiseen suuntaan ruotsalais norjalaiseen suuntaan että sinne saadaan jatkossa sitten osakkeitten lisäksi myös muita rahoitustuotteita kyllä meidän pitää kannustaa kansalaisia säästämiseen

arvoisa puhemies kaksi kiitosta valtiovarainministeri petteri orpolle ensinnäkin tästä esityksestä tämä esitys lisää läpinäkyvyyttä omistamisesta ja toinen kiitos

läpiviemisestä tässä keskustelussa tulikin esille että kahdeksankymmentä miljardia joka on aika iso summa lepää käyttämättömänä pankkitileillä itse asiassa näinhän se ei aivan ole vaan kysymys on siitä kenen käytettävissä tämä kahdeksankymmenen miljardin summa on nyt se on pankkien käytettävissä ja pankit kyllä tätä summaa aktiivisesti käyttävät mutta kun ne ovat kansalaisten rahoja niin yhtä lailla kansalaiset voisivat itse itse sitä kahdeksaakymmentä miljardia käyttää tuottavasti tällä hetkellä silloin kun se kansalaisten puolesta lepää siellä pankkitileillä pankkien käytössä korko tälle rahalle on nolla tämä osakesäästötili on äärimmäisen hyvä tapa kannustaa kansalaisia käyttämään sitä omaa varallisuuttaan sijoittamiseen ja ja tämä osakesäästötili mahdollistaa sen että verot maksetaan siinä vaiheessa kun sieltä tililtä rahaa sitten otetaan pois omana kantanani sanoisin sen että se on siinä mielessä kätevää että kyllä sijoittamisesta voi tulla jollakin aikavälillä tappioita ja jollakin aikavälillä myöskin voittoja ja ja silloin voi itse määritellä

omien tarpeiden mukaan sen ajankohdan kun rahaa sieltä nostaa ja siinä vaiheessa maksaa sitten veroja
sitten ministeri haluatteko käyttää puheenvuoron

puheenvuoroista ensin tästä palkitsemispolitiikasta edustaja sarkkinen kysyi miksi ei tätä pohdittiin pitkään ja työryhmässäkin oli kahta kahta eri mieltä mutta sitten kuitenkin päädyimme siihen että neuvoa antava on riittävän vahva ohjauskeino ja kuitenkin yhtiökokous pääsee äänestämään sitä kautta yhtiön palkitsemispolitiikasta ratkaisevaa oli se että katsottiin että kun maailma muuttuu nopeasti ja yrityksen toimintaympäristö voi muuttua nopeasti silloin se antaa riittävän liikkumavaran toimivalle johdolle eli hallitukselle jolla on vastuu nimenomaan toimitusjohtajan palkkaamisesta ja työstä

tämä vahvistaa merkittävästi yhtiökokouksen eli osakkeenomistajien asemaa ja ehkä tähän voisi ottaa sivujuonteena sen mitä tulee valtionyhtiöihin että halutessaan ja mielestäni pitää haluta valtio omistaja pystyy hyvin voimakkaasti kyllä viestittämään oman oman kantansa palkitsemispolitiikassa yhtiökokouksen kautta omistajana ja pystyy sitä kautta näyttämään

sitten edustaja tavio nosti esille kuluttajansuojan me paransimme mifid yksi sääntelyssä itse asiassa sijoittajansuojaa tämä huoli jonka nostitte esiin on aivan oikea ja siihen on puututtukin uudistamalla lainsäädäntöä sen lisäksi tiedän että sekä valtiovarainministeriön virkamiehet että finanssivalvonta seuraavat hyvin tarkasti sitä että sijoitustuotteita myytäessä sijoituksen tekijä todella saa kaiken ja oikean ja tarvittavan tiedon myöskin todellisista kuluista ja sijoituksen sijoituksen laadusta arvoisa puhemies ehkä tämä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa rouva puhemies seuraavaksi esittelen eduskunnalle lain tuloverolain yhdeksännen pykälän muuttamisesta tässä on kyse yksinkertaisesti rahastojen rahastoihin sijoittamisen helpottamisesta eli tavoitteena on poistaa ulkomaalaisten pääomien saantiin liittyviä verotuksellisia esteitä ja lisätä pääomasijoitusalan kilpailukykyä suomeen eli saada suomeen ulkolaisia investointeja

rahastojen rahasto kuulostaa monimutkaiselta mutta se on rahasto joka kerää varoja sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta ja edelleen sijoittaa niitä eri puolilla toimiviin rahastoihin tämä on hyvin yleisesti kansainvälisillä pääomamarkkinoilla käytetty menettely ja myös suomessa käytetty menettely ja meidän pitää olla tässä suhteessa kilpailukykyisiä kyse on esteiden purkamisesta ja siitä että että pääomia pääomia saadaan suomeen ja että suomi on kilpailukykyinen kyse ei ole uusista veronkevennyksistä tai veroeduista vaan vaan yksinkertaistamisesta ja suomen houkuttelevuuden parantamisesta
sitten mennään puhujalistalle

arvoisa puhemies tällä esityksellä muutettaisiin suomalaisiin kommandiittiyhtiömuotoisiin pääomasijoitusrahastoihin sijoittavien ulkomaisten pääomasijoitusrahastojen eli rahastojen rahastojen verokohtelua suomella on ollut ilo ja onni olla ihan euroopan ellei maailman kärkiluokkaa viime vuosina sijoituksissa startup yrityksiin ja tätä kehitystä on syytä pitää yllä ja vauhdittaa näin ollen jos on olemassa jokin tapa ja jokin menettely joka estää sijoittamasta suomalaisiin yhtiöihin täytyy tietyn veropurismin ohella myöskin tutkia ovatko nämä tällaiset menettelyt välttämättömiä ja pohtia sitten että että jos aiheutettu haitta verojärjestelmän kokonaislogiikalle on siedettävä niin niin silloin on syytä muuttaa lainsäädäntöä ja tästä on tällä kertaa kysymys tällä esityksellä ei olisi olennaisia vaikutuksia verotuloihin sillä rahastojen rahasto rakenteita on vältetty tämän nykyisen verokohtelun vuoksi sillä saattaa olla vaikutusta suomalaisten yritysten pääomansaantiin nimenomaan myönteisiä vaikutuksia toisaalta on syytä muistaa että verotuksen vaikutus investointeihin ylisummaan on kohtalaisen pieni eikä esitys suoraan vaikuta verokohteluun sillä aiemmin vastaavan verokohtelun on saanut toisenlaisella sijoitusrakenteella mutta toisaalta meillä ei ole mitään syytä yllyttää tai suorastaan pakottaa tekemään monimutkaisia sijoitushärveleitä vain sen tähden että että lainsäädäntö siihen pakottaa siksi esitystä voidaan pitää kannatettavana koska se muuttaa sijoitusten verokohtelua tasapuolisemmaksi eikä erityisen olennaisesti puhko veropohjaa kuitenkin on syytä ehkä nostaa tässäkin yhteydessä vähän laajempi kysymys siitä minkälainen veropohjan vuoto liittyy sijoitusrahastoihin yleensä ja myöskin pääomasijoitusrahastoihin valtaosa pääomarahastojen sijoituksistahan on on tehty kiinteistösijoituksiin eikä näistä sijoituksista usein makseta veroa suomeen kun kyseessä on institutionaalinen sijoittaja siksi pääomasijoitusrahastoista kertyvää veropohjaa voisi tiivistää laajentamalla ulkomaisten institutionaalisten sijoittajien verovelvollisuutta suomesta kertyvistä tuloista vastaavasti kuin sijoitusrahastojen kohdalla mikä liittyy hallituksen esitykseen kolmesataakahdeksan kautta tämän vuodon tukkiminen on täysin olennaista ja keskeinen osa sdpn vero ohjelmaa ja vaihtoehtobudjettia joten nostan esille nämä kolme keskeistä ehdotusta yksi osinkojen lähdevero ulkomaisille ja muille verovapaille yhteisöille joihin edustaja tavio tuossa jo aikaisemmin viittasikin kaksi kiinteistösijoitusten tuottojen verotus suomessa kolme lähdevero verokeitaisiin maksetuille koroille ensinnä tämä lähdevero institutionaalisten sijoittajien ja muiden osittain verovapaiden yhteisöjen osingoille kuten tiedetään ulkomaiset institutionaaliset sijoittajat eivät maksa suomeen veroa täällä kertyneistä osingoista myöskään silloin kun sijoitus tehdään pääomasijoitusrahaston kautta tuottoja ei voida verottaa myöhemminkään sillä ulkomaisten rahastojen edunsaajat eivät yleensä asu suomessa kyse on merkittävästä asiasta sillä ulkomaiset institutionaaliset sijoittajat omistavat noin puolet helsingin pörssin osakkeiden arvosta ja nämä ovat hyötyneet täysimääräisesti esimerkiksi yhteisöveron alennuksesta kun vastaavasti sitten piensijoittajien piensijoittajien osinkoverotusta tällöin kiristettiin aalto yliopiston apulaisprofessori tomi viitala esitti ulkomaalaisille rahastoille ja muille osinkoveroista vapautetuille yhteisöille maltillista noin viiden prosentin osinkoveroa joka olisi lopullinen lähdevero olemme arvioineet sen professori viitalan käyttämän laskukaavan mukaan tuottavan valtiolle noin neljänsadan miljoonan euron verotulot arviohaarukka on kahdestasadastaviidestäkymmenestä noin viiteensataan miljoonaan saksassa vastaava viisitoista prosenttia ja ja se saattaa rahastosijoitukset tasapuolisempaan asemaan suorien osakesijoitusten kanssa näin ollen tällainen ratkaisu sovitettuna kaikkiin rahastoihin tasapuolisesti olisi myöskin valtiontaloudellisesti julkisen talouden osalta hyödyllisempi kuin moni muu vaihtoehto ja lisäksi se mahdollistaisi hyvän veropolitiikan periaatteiden mukaisesti sen että esimerkiksi piensijoittajien maksamaa osinkoveroa voitaisiin vastaavasti alentaa nykyisestä kahdestakymmenestäviidestä pilkku viidestä prosentista

puhemies tämä on sikäli hyvää lainsäädäntöä että tällä mahdollistetaan

yhtiöihin sijoittaminen ja näin sen kasvu tähän astihan on ollut sillä tavalla että meillä pääsääntöisesti esimerkiksi eläkeyhtiöt ja muutkin isot sijoittajat hajauttavat omat sijoituksensa niin että työkalut ovat maailmanlaajuisesti käytössä ja näin se sijoittajan tulevaisuus turvataan sillä tavalla

yhden maan riskit kumuloituisi kumuloituisi siinä yhdelle sijoittajalle mutta sitten ulkomailta suomeen olevilla sijoituksilla on tällaisia esteitä kuten esimerkiksi se että kun suomessa on suurin osa näistä pääomasijoitusyhtiörahastoista kommandiittimuotoisia niin niitten kautta rahastojen rahastojen kautta ei ole voitu sitten tehdä sijoituksia suomalaisiin yhtiöihin ja ja sen takia sitä rahoitusta ei tämä parantaa kyllä sitä mahdollisuutta koska tosiaan niin kuin täällä tuli esille suomalaisiin yrityksiin varsinkin tällaisiin kasvuyrityksiin ollaan hyvin mielellään sijoittamassa vaikka sitten tuolta idästä tai lännestä tämä on just tähän ajankohtaan sopivaa lainsäädäntöä

arvoisa rouva puhemies tämä käsittelyssä oleva esitys helpottaa ulkomaisten pääomien saamista suomeen ja investointeja suomeen ja sitä kautta meidän pääomamarkkinoittemme kehitystä ja sitä kautta uusien työpaikkojen syntymistä suomeen ja kansantaloutemme vaurastumista jotenka se on oikein myönteinen asia ja sitä on helppo tukea toivottavasti se saadaan vielä vielä valiokunnista eteenpäin tässä kiireisen kevään aikana

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja liikenne ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa rouva puhemies tämä on hallituksen esitys laiksi raskaiden kuorma autojen tienkäyttöverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi eli kyseessä on niin sanottu vinjetti vihdoinkin voisi sanoa tämä on hallitusohjelmaan kirjattu tavoite jolle on haettu muotoa hallituskauden ajan se miksi tämä on kestänyt on johtunut siitä että asiaan liittyy eu lainsäädäntöä joka on tulkinnanvaraista tässä esityksessä on tuotu ilmi epävarmuutta sen suhteen onko ehdotettu ajoneuvoverokompensaatio kotimaisille kuorma autoille sekä kevyiden kuorma autojen rajaaminen tienkäyttöveron ulkopuolelle eu oikeuden kannalta hyväksyttävää siksi

esitämme uutta tienkäyttöveroa raskaille kuorma autoille lakiehdotuksen mukaan raskas kuorma autoliikenne maksaisi tulevaisuudessa tienkäyttöveroa mutta sen ajoneuvovero laskisi samalla eli tämä kannettaisiin kuorma autoilta ja ajoneuvoyhdistelmiltä joiden kokonaismassa on yli kahdentoista tonnin vero koskisi suomessa ja ulkomailla rekisteröityjä ajoneuvoja tämä veron määrä olisi neljäsataa viiva tuhatkaksisataakaksikymmentäkaksi euroa vuoden käyttökaudelta ajoneuvon päästöluokan ja akseliluvun mukaan kun vastaavasti alentaisimme ajoneuvoveroa koskee tietenkin kotimaista liikennettä niin silloin tämä tuo hyötyä kotimaiselle liikenteenharjoittajalle ja autoilijalle pidän tätä erittäin oikeudenmukaisena koska kuitenkin kuitenkin vastuu tiestön kunnosta infrastruktuurin rakentamisesta on on kotimaassa siksi tämä on tämä on mielestäni perusteltua ei kilpailuoikeudellinen näkökulma eu lainsäädännön kannalta ole mielestäni ja tämä on lisäksi mielestäni oikeudenmukainen tätä on pidetty niin tärkeänä että me haluamme käydä tämän prosessin ja toivon todella että tämä esitys läpäisee perustuslaillisen ja eu lainsäädännöllisen arvion

sitten mennään puhujalistaan haluaako valiokunnan puheenjohtaja käyttää tässä vaiheessa vastauspuheenvuoron edustaja

tämä ongelmallisuus ja tulkinnallisuus eu lainsäädännön suhteen on tosiaan se asia mikä tässä on mietityttänyt itse olen ollut valmistelussakin mukana ja pohtinut matkan varrella vastaavaa mallia mikä on esimerkiksi ranskassa käytössä eli ammattidieseljärjestelmää ammattidieseljärjestelmä laskee polttoaineen hintaa ammattiliikenteessä ja kun me tiedämme että yhdenkin sentin hinnan alenemisella on iso vaikutus niin tätä asiaa tulemme valiokunnassa vielä vielä pohtimaan tarkemmin onko ministeri tutustunut tähän jos ei ole niin keskustelu jatkuu mielellään tarkemmin myöhemmissä vaiheissa

olisiko tässä vaiheessa halukkuutta debattipuheenvuoroihin voitaisiin muutama ottaa tässä

minäkin olen erittäin tyytyväinen siihen että raskaalle liikenteelle ja etenkin ulkomaalaiselle raskaalle liikenteelle ollaan vihdoin saamassa vinjettimaksu tämä on puuttunut meiltä jo pitkän aikaa ja korkea aika on saada se käyttöön lähes kaikilla muilla eu jäsenmailla on jo vastaavia järjestelmiä käytössä suomalainen yrittäjä

olen tyytyväinen siihen että esityksen lähtökohtana on se että kotimaisten kuorma autojen lisääntynyt verorasitus kompensoidaan täysimääräisesti käyttövoimaveron alennuksella tällaisenaan se vastaa sitä mitä perussuomalaisten vaihtoehtobudjettikin esittää jos kompensaatio tehtäisiin vain osittaisena näkyisi kustannusten nousu suoraan kuljetetun tuotteen hinnassa riskinä on niin kuin ministerikin mainitsi että eu tulkitsee esitetyn vinjettimallin vain ulkomaalaisiin kuorma kuorma autoihin kohdistuvana ja siten luonteeltaan syrjivänä kysyisin ministeriltä kuinka suurena vaarana te näette tämän että eu nostaa rikkomusmenettelyn suomea kohtaan

kiitos tästä esityksestä jota on tällä kaudella nyt sitten vähän pompoteltu monessakin yhteydessä että tuleeko vai eikö tule ja nyt sitten hyvä että näin viime metreillä kuitenkin tämä esitys saatiin tänne eduskuntaan eli kiitos siitä tässähän on kyse myöskin tällaisesta kuljetusyrittäjien kokemasta oikeudenmukaisuudesta kuitenkin he jotka tekevät muualle eurooppaan töitä maksavat myöskin hyvin monissa maissa tällaisia vinjetti tai senkaltaisia maksuja ja samaten suomessa on paljon ulkomaalaisia rekkoja ja ja myöskin eun ulkopuolelta tulevia erityisesti venäläisiä rekkoja meillä itä suomessa erityisesti jotka eivät maksa mitään eli tämä esitys on on todella hyvä mutta sen olisin halunnut kysyä kun nyt en ole pysynyt kärryillä onko tähän vielä se ongelma jäänyt että jos auto sitten myydään kesken vuoden niin tätä veroa koko vuodelta ei palauteta vai poistuiko se ongelma onko se korjattu tässä

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esityshän perustuu siihen että vinjettimaksu vinjettivero on kirjattu myöskin sipilän hallitusohjelmaan ja myöskin kevään kaksituhattakahdeksantoista kehysriihessä tehtyihin veropoliittisiin linjauksiin kiitos ministeri orpolle siitä että nyt vihdoin ja viimein tämä hallituksen esitys on täällä hallituksen esityksessä on kyse ennen kaikkea oikeudenmukaisuudesta ja suomalaisen raskaan kuljetusliikenteen kilpailukyvyn parantamisesta sille samalle tasolle jolla ulkolainen raskas liikenne on silloin kun se kulkee suomessa kyse on myöskin siitä että saadaan ulkolainen raskas liikenne maksamaan suomalaisesta tienkäytöstä itse toivoisin että keinolla millä tahansa saataisiin nämä eurot nyt kohdistettua noin kolme pilkku viisi miljoonaa

sinne liikenteeseen teiden parantamiseen siellä tarvitaan euroja kiitos ministeri orpolle vielä että vihdoin on nyt tämä asia täällä keskusta on halunnut tätä koko hallituskauden ajan

arvoisa rouva puhemies kyllä tästä hallitusryhmissä on ollut laaja yksimielisyys että asiaa pitää edistää kyse on ollut siitä mikä on järkevin tapa ja niin kuin on ministerin puheenvuorosta kuultu tässäkin on omat ongelmansa mutta asiaa täytyy siitä huolimatta viedä eteenpäin kuljetusyrittäjiltä kaikille meille edustajille on varmasti ollut koko ajan selkeä tämä palaute ettei ole oikein että monessa muussa maassa on jo käytössä vinjetti suuressa osassa eurooppaa mutta sitten suomessa ei ja järkevää on tietysti myös se että kotimaisille ajoneuvoille tämä vero kompensoidaan mutta kyse nyt on juuri siitä tehdäänkö se osittain vai tehdäänkö se täysin kyllä lähtökohdan pitäisi kaiken oikeudenmukaisuuden perusteella olla että se tehdään täysin mutta tämä rikkomusmenettely eun osalta eu oikeuden osalta on sitten merkittävä kysymys kysyisinkin ministeriltä ministeriltä kun voimaan vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi alussa olisiko niiden mahdollista tulla voimaan jo aikaisemmin vai tarkoittaako tämä rikkomusmenettely sitä että pitää jättää tällainen riittävä väli jossa tämä asia voidaan käsitellä sinänsä eu kriittisenä edustajana katson että on oikein että mennään vaikka sitten rikkomusmenettelyyn jotta suomi ja suomalaiset kuljetusyrittäjät saavat

arvoisa puhemies on todella syytä kiittää että hallitus tämän esityksen on saanut aikaiseksi ja se on täällä täällä kun se hallitusohjelmaan silloin nelisen vuotta sitten jo kirjoitettiin sinänsä tämä malli on ihan hyvä mutta tuntuisi että palautuskompensaationa kotimaisille liikennöitsijöille

ammattidieselin kautta annettava palautusjärjestelmä olisi oikeudenmukaisempi eli se olisi sidottu silloin ajoneuvon käyttömäärään siihen määrään miten paljon se tuolla teillämme dieseliä polttaa

hallituksen valitsema malli taas joka on kiinteään ajoneuvoveroon sidottu palautus ei kyllä kohtele ihan oikeudenmukaisesti ne jotka paljon

arvoisa rouva puhemies silloin kun on kiitoksen paikka on syytä kiittää tämän lakiesityksen hyviä puolia on lukemattomia yksi on se että verolla nyt sitten saatetaan myös ulkomaiset toimijat vastamaan tienkäytön kustannuksista mikä parantaa varmasti suomalaisten toimijoiden kilpailukykyä ulkomaalaisen liikenteen tilastoiminen paranee tähän mennessä kiistaa aiheuttaneet ulkomaisen liikenteen määrä ja ajosuorite ovat verotuksen myötä läpinäkyvämpiä ja tällä ei ainakaan ole sitten harmaan talouden torjunnassa haitallisia vaikutuksia päinvastoin on myös erittäin tervetullutta että esityksen mukaan veron maksamattomuus johtaa kuljetuksen pysäyttämiseen kunnes vero on maksettu eikä sitä yritetä periä ulkomailta mutta tietysti tässä on näitä haasteellisiakin puolia joista toisesta on ollut täällä jo keskustelua elikkä tämä esitys on ongelmallinen eu oikeuden kannalta ja voi johtaa kanteluihin eu tuomioistuimeen ja nämä asiat on tietysti tärkeä selvittää ja tietysti on myös se että moni ajattelee että tästä varmasti lisätuotot tulevat olemaan esitysten arvioitten mukaan elikkä ne ovat tavallansa aika pieniä vaikkakin merkittäviä mutta itse lakiesitys on erittäin

täytyy kiittää hallitusta tässäkin yhteydessä

kuorma autojen tienkäyttöverosta esityksen mutta esityksiä ei ole kuulunut me tietysti käsittelemme ja teemme mietinnön valtiovarainvaliokunnassa ja sen verojaostossa ja siellä on mahdollisuus ja pakkokin perehtyä perusteellisesti tähän asiaan mutta kysyisin ihan kahta asiaa jotka ammattiautoilijat ovat tuoneet esille nimittäin toinen on tämä voimaantulo joka siis tapahtuisi vasta vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi alusta minkälaisia ovat ne tietojärjestelmäongelmat jotka vievät näin kauan ja toinen muistan että kun siellä talousryhmässä smolnassa teimme hallitusohjelmaa silloin puhuttiin että tämä suomalaisten ammattiautoilijoiden kompensaatio annettaisiin polttoaineveron kautta mikä on johtanut tähän muutokseen että se annettaisiinkin nyt ajoneuvoveron käyttövoimaveron kautta näitä kysyisin ministeriltä arvoisa

puhemies on on tavallaan vähän hullunkurista että tässä mietintövaliokuntana on valtiovarainvaliokunta ja tämä käsitellään verojaostossa huolellisesti kun itse esityksen odotetut verotuottovaikutukset ovat erittäin vaatimattomat jos tämä toteutuu ajatellulla tavalla itse asiassa jos siinä nettosaanti olisi kuusi miljoonaa niin kaksi miljoonaa menisi jo pelkästään keräyskustannuksiin varsinaiset kysymyksethän tässä liittyvät tietenkin nimenomaan liikenteeseen liikenneinfrastruktuuriin ja sen järjestämiseen ja sitten toisaalta näihin perustuslaillisiin ongelmiin ja eu oikeudellisiin ongelmiin joita tässä onkin jo sivuttu ja jotka ovat merkittäviä ja siinä suhteessa tietenkin perustuslakivaliokunnan kanta on tärkeä totean vain tämmöisen yhden seikan joka ei ole tullut vielä esiin että ennen pitkää varmaan kuitenkin liikenteen verotusmalli tulee olemaan toisenlainen kuin mitä tässä vinjetistä on esitetty kansainvälinen linjaus näyttää olevan että siirrytään kilometripohjaisiin veroihin

puhemies hallitus ei varmaan tule itserakkaaksi jos minäkin myös kehun tätä esitystä on odotettu vuosia ja vuosikymmeniä ja nyt se on täällä salissa ja tämähän tarkoittaa että myös ulkolaiset kuorma autot osallistuvat tiemaksuihin niin kuin täällä on monesta suusta sanottu tämähän sitten koskee yli kaksitoistatuhatta kiloa painavia kuorma auto ja ajoneuvoyhdistelmiä vinjetin aiheuttamat lisäkustannukset kompensoidaan sitten

raskaat kuorma autot tekivät noin kuuteensataantuhanteen suomeen saapuvaa rajanylitystä eli se ei ole mikään pieni asia verothan määrätään veroilmoitusten perusteella ja veroa voi maksaa joko yhden viikon kuukauden tai vuoden osalta ja niin kuin täällä sanottiin korkein vuosimaksu on reilut tuhatsata euroa sehän riippuu aina siitä paljonko näissä autoissa on akseleita kaiken kaikkiaan erittäin hyvä ja kannatettava

arvoisa puhemies sinänsä hyvä veroesitys

tuhatkaksisataa euroa kuukaudessa satakaksikymppiä viikossa noin kuusikymppiä ja päivässä en muista oliko se parikymppiä ja kun aikaisemmin on kentällä tästä vahvasti keskusteltu kuljetusyrittäjien kanssa jo sen kahdeksan vuotta jonka edustajana olen ollut

sitä taustaa vasten olisin kysynyt ministeriltä miten päädyttiin näihin lukuihin tuolla valtiovarainvaliokunnan verojaostossa puhutaan tässä asiassa varmaan tästä kompensaatiosta siitä perustuslakivaliokunnan

tästä veron suuruudesta ja sitten tästä voimaan astumisen viivästymisestä

mutta sitten mennään puhujalistalle edustajat jalonen laiho ojala niemelä ja anttila

arvoisa puhemies ensimmäisessä puheenvuorossa jäi kiittämättä että tämä tosiaan monien mutkien ja vaikeiden pohdintojen jälkeen tänne saatiin kiitoksia siitä tämä on tosiaan ollut uskoisin uskoisin koko salin tahto pitkän aikaa ja ennen kaikkea alan alan toimijoitten tahto elikkä tämä on tämä on nyt syytä käsitellä nämä mahdolliset ongelmat eu lainsäädännön suhteen kuten ensimmäisessä puheenvuorossani jo viittasin euroopassa on olemassa malleja jotka kuitenkin läpäisevät eu lainsäädännön esimerkiksi

minun mielestäni koko ajan pidettävä rinnalla ja pohdittava on oltava tavallaan semmoinen plan b takataskussa miten voidaan asiassa edetä jos

arvoisa puhemies teitämme kuormittaa nykyään hurja määrä raskaita ajoneuvoja erityisesti ulkomailta tulleita ja monet niistä ovat erittäin huonokuntoisia pitää myöskin olla jokin käyttömaksu siitä että että teitämme käytetään ja tätä ainakin osaa siitä voidaan sitten teiden ylläpitoon

ohjata kotimaisten yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi tämä tämä uudistus raskaan kuorma autoliikenteen tienkäyttöveron käyttöönotosta on erittäin tervetullut

nykyään kun paljon ollaan jatkuvasti vaatimassa alennuksia verotukseen verotukseen siis erilaisten alvien alentamista niin on erittäin tervetullutta myöskin että jostain ollaan sitten lisäveroja saamassa joten tämä tienkäyttövero on erittäin tervetullut kiitos

puhemies meillä on jossakin määrin ollut vähän paradoksaalinenkin tilanne että meillä suomessa ovat tiet niin heikossa kunnossa mutta mitään maksuja ei ole siltikään peritty ei tarvitse pohjoisessakaan mennä kuin norjaan siellä on tienkäyttömaksut on silta ja tunnelimaksut kaikki maksut kyllä peritään

sen vuoksi tervehdin kyllä ilolla myös tätä ulkomaisen rekkaliikenteen rekkaliikenteen vinjettimaksun käyttöönottoa pieni huoli minulla on siitä että kun tämä tuli nyt näin vaalikauden lopulla niin ehditäänkö tämä käsitellä tuolla perustuslakivaliokunnassa koska siellä on nyt ruuhkaista kuten tiedämme mutta toivon kyllä ja painetta siihen suuntaan että tämä tulisi vielä käsitellyksi liikenneyhteyksien kehittäminen on koko suomen etu ja toivon että

sitten ohjataan tieverkon kunnossapitoon

puhemies yhdyn niihin kiitoksiin joita täällä on hallitukselle ja ministerille jaettu todella tämä on hallitusohjelman mukainen ja tarpeellinen esitys minun viestini onkin se että nyt kun valiokunta alkaa tätä käsitellä niin selvittäkää ihmeessä pystyttäisiinkö tätä voimaantuloa aikaistamaan tämä todella tarvitaan jo senkin takia että silloin me olemme vähän

erittäin hyvin perusteltu tätä sitten samaan aikaan itselläni on kova huoli siitä millä me jatkossa tämän infraverkkomme pidämme kunnossa siitä syystä että suomi on erittäin laaja maa ja meidän luonnonvaramme sijaitsevat laajalti hajallaan ympäri suomea juuri erityisen suuri ongelma on alemmanasteinen tieverkko onko nyt ministerillä eväitä siihen miten tätä asiaa jatkossa hoidetaan se ei tule näitten verojen kautta koska ne käytetään yleiskatteeksi ainakin tällä hetkellä pitää löytää keinot joilla rahoitetaan alemmanasteinen tieverkko jotta meidän luonnonvaramme voidaan jatkossa jalostaa
ja sitten ministeri riittääkö kaksi minuuttia arvoisa

vaikka linja autoliikenteeseen silloin tämä olisi laajentunut niin paljon että se koettiin ongelmallisena ja siis kaiken kaikkiaan lukuisista eri malleista joita pöydällä on ollut edustajankin kanssa on tässä vuosien kuukausien aikana läpi käyty tämän on katsottu olevan se missä päästään kaikkein parhaiten vaikuttamaan liikenteessä siihen kohtaan mihin halutaan ja missä on kaikkein parhaat menestymismahdollisuudet suhteessa perustuslakiin tai eu kilpailulainsäädäntöön sitten edustaja taavitsainen kysyi jos ajoneuvo myydään kesken vuoden tämä on nyt rakennettu niin että sen maksun voi maksaa päiväksi viikoksi kuukaudeksi vuodeksi eli haluamalleen ajanjaksolle se tietenkin antaa paljon liikkumavaraa ja suunnitteluvaraa ottaa jos sitten kuitenkin käy niin että ajoneuvo myydään kesken tämän kauden niin se maksettu maksu siirtyy sen ajoneuvon mukana elikkä se näkyy silloin hinnassa mitä taas tulee näihin lukuihin mistä edustaja suutari kysyi niin ne lähtevät siitä vinjettiasetuksesta eli on pyritty menemään niin lähelle niitä rajoja kuin

sitä kautta tullaan sitten niihin veron tasoihin tämähän menee nyt niin että tällä kerätään arvion mukaan kolmekymmentäneljä miljoonaa siitä kotimaisen osuus on kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa ja siihen veroon tehdään kahdenkymmenenkahdeksan miljoonan euron kevennys eli tämä siis pyritään palauttamaan täysimääräisesti kotimaiselle liikenteelle aikataulusta vielä puhemies minusta on oikein hyvä että kun valiokuntakäsittelyssä verohallintoa kuulette niin käytte vielä tätä asiaa läpi ja toivotan siihen voimaa ja menestystä

arvoisa puhemies täällä on paljon suitsutettu hyvää tälle lakiesitykselle joten typistelen tätä puhettani siitäkin johtuen tuon terveiset tietenkin tuolta pohjoisesta missä tämmöistä vinjettiä on todella odotettu kiitoksia valtiovarainministeriölle ja ministerille että vihdoinkin sen tänne saimme puhun tuossa lopussa siitä miten mahdollista se on meidän perustuslakivaliokunnan tukkoisuuden vuoksi saada läpi se on varmaan aika haasteellista toivottavasti näin käy mutta epäilen lapissa valtasuonet sieltä pohjoisesta tulevat norjalaisen kalaliikenteen kuin pohjoisen kaivostenkin osalta ja ulkomainen liikenne siellä on todella vahvaa tavallaan se suomalaisten kuljetusalan yrittäjien pahoittelu tämän asian suhteen on ollut ollut ikävää siinä mielessä että että nämä ulkomaiset kilpailijat ovat saaneet tässä edun toki meidän tiestömmekään ei ole parhaassa mahdollisessa kunnossa siellä pohjoisessa noiden valtaväylien tiet ovat voisin sanoa uralla varsinkin kun noita isoja kaivosalueita sodankylän pohjoispuolella ja kittilässä ajatellaan toisaalta jos mietitään koko euroopan tilannetta euroopassa tienkäyttömaksut ja tietullit ovat arkipäivää ja kuten tuossa edustaja totesikin tuo norjan tilanne on erinomainen siellä osataan periä maksut erityisen kiitoksen haluan antaa myöskin edustaja hongistolle joka otti tämän voimakkaasti esille aikoinaan edellisellä vaalikaudella ja sitten omalta osaltaan ei pelkästään hän sai tilanteen etenemään niin että nyt sitten pääsemme tilanteeseen jossa pääsemme arvioimaan tuleeko tästä maksusta totta vai ei arvoisa rouva puhemies perustuslakivaliokunta on tiukan paikan edessä ja tämä lakiesitys on varmasti niitä viimeisiä joita siellä joudutaan käsittelemään ei sen takia että se ei olisi tärkeä vaan sen takia että siellä on paljon tekemistä itse uskon perustuslakivaliokunnan istuvana jäsenenä että tämä lakiesitys menee läpi

arvoisa rouva puhemies niin kuin ministeri tuossa toi esille on on hyvin tärkeää että tämä vinjetti nimenomaan kotimaisille ajoneuvoille kompensoidaan täysimääräisesti tietysti on hyvin hyvin tärkeää huomioida se että tämähän tulee voimaan tavallaan vasta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi ministeri ei siihen nyt siihen suoraan vastannut mutta epäilen että kyse nyt on siitä että jos tähän rikkomusmenettelyyn eun osalta joudutaan menemään silloin siinä voi kestää jopa jopa vuosia edustaja kankaanniemi otti tässä esille sen kustannustaakan mitä tämä voi joillekin kuljetusyrittäjille aiheuttaa arviohan on se että kotimaisten kuorma autojen osalta verorasitus pysyisi nykyisellä tasolla mutta ajoneuvokohtaisesti se on totta vero saattaa nousta tai sitten hieman laskea mutta kokonaisuudessaan suurin piirtein ennallaan pysyisi

arvoisa puhemies vanhan sanonnan mukaan vuodet eivät ole veljeksiä keskenään ja samaa sanontaa voitaneen käyttää myös hallituksiin sillä kysyin kirjallisessa kysymyksessäni kymmenes huhtikuuta kaksituhattaneljätoista edelliseltä hallitukselta mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä jotta myös suomi ottaa käyttöön niin sanotun eurovinjetin jolloin ulkomaalaiset raskaat ajoneuvoyhdistelmät eivät enää voi vastikkeetta kuluttaa suomalaisia teitä kysymykseeni vastasi silloinen liikenne ja kuntaministeri henna virkkunen näin raskaan liikenteen tienkäyttömaksuja on harkittu myös suomessa mutta selvityksissä on todettu että niiden periminen ei ole liikennepoliittisten tavoitteiden mukaista suomi on kaukana keskeisistä markkinoista ja maan sisäiset kuljetukset ovat pitkät tämän takia suomessa on haluttu pitää raskaan liikenteen verorasitus mahdollisimman alhaisena uusi hallitus ja uudet ministerit ovat pohtineet asiaa uusien liikennepoliittisten tavoitteiden pohjalta ja päätyneet huhtikuussa kahdeksassatoista pidetyssä kehysriihessä nyt lähetekeskustelussa olevaan lakiesitykseen jossa esitetään raskaalle liikenteelle tienkäyttömaksua maksu rajattaisiin raskaisiin yli kahdentoista tonnin kuoma autoihin ja mikä parasta maksu kompensoitaisiin kotimaiselle raskaalle liikenteelle ajoneuvon käyttövoimaveroa alentamalla lakimuutos ei lisäisi valtion verotuloja joten kompensaatio olisi tarkoitus toteuttaa täysimääräisenä tämä puolestaan

tasoittaisi huomattavasti kilpailutilannetta kotimaisten kuljetusyrittäjien ja ulkomaisten halvalla polttoaineilla liikennöivien ajoneuvoyhdistelmien välillä minulle ja monelle muulle edustajalle kuljetusyrittäjiä on sanonut suoraan että toiminta muuttuu päivä päivältä kannattamattomammaksi ja moni yrittäjä on myös ajanut ajoneuvonsa varikolle odottelemaan parempia aikoja arvoisa puhemies nyt ne paremmat ajat vihdoin näyttävät koittavan myös kotimaisille kuljetusyrittäjille sillä tällä lakiesityksellä hallitus haluaa tukea kotimaisia yrittäjiä ja tällä tavalla myös varmistaa että suomalaisilla teillä liikennöivät edelleen myös suomalaisessa omistuksessa olevat ajoneuvoyhdistelmät minä näen kotimaisen kuljetuskapasiteetin olemassaolon myös huoltovarmuustekijänä täällä pitkien etäisyyksien maassa sorateiden varsilla on elintärkeää että tavara liikkuu ja huolto pelaa myös kriisiaikoina tämä kriisiaikojen liikennöinti varmistetaan vain jos käytössä on riittävästi kotimaista ajoneuvokalustoa jota ohjaavat kotimaiset kädet arvoisa puhemies myös minä yhdyn kiitoksiin hallituksen hallituksen erinomaisesta esityksestä ja kannatan tätä koko sydämeni pohjasta

rouva puhemies kyseessä on uusi laki raskaiden kuorma autojen ja ajoneuvoyhdistelmien tienkäyttöverosta elikkä niin sanotusta vinjettimaksusta tätä hallituksen esitystä on toivottu jo vuosia sitä toivottiin jo edellisellä eduskuntakaudella sillä vinjetti on käytössä jo useissa eu maissa ja nyt toivottavasti pikaisesti myöskin suomessa tienkäyttöveroa kannettaisiin kuorma autoilta ja ajoneuvoyhdistelmiltä joiden kokonaismassa on yli kaksitoista tonnia ja vero koskisi suomessa ja ulkomailla rekisteröityjä ajoneuvoja kotimaisille raskaille kuorma autoille tienkäyttöveroa kompensoitaisiin alentamalla niiden käyttövoimaveroa ja verorakennetta muutettaisiin toivon vilpittömästi että me olemme kaikki samaa mieltä siitä että tuo maksu tulee kompensoida täysimääräisesti kotimaiselle raskaalle liikenteelle samoin kuin myös suomalaisella kumipyöräliikenteellä on ollut jo pitkään tavoitteena saada ulkolainen raskas liikenne maksamaan suomalaisten väylien käyttämisestä sitä on toivottu ympäri suomea etenkin itä suomessa ja pohjois suomessa

suurin vaikutus kilpailuneutraalisuuteen on juuri tuolla rahtipuolella tätä hallituksen esitystä on toivottu jo pitkin tätä hallituskautta ja kyllä se on ollut kompastuskivenä tuolla valtiovarainministeriössä ettei se ole tullut nopeammin itse olisin toivonut että tämä olisi ollut jo aikaisemmin ettei tämä asia pitkittyisi toivon vilpittömästi että tämä asia saadaan nopeasti käsiteltyä

toivottavasti tämä asia voitaisiin saada niin nopeasti päätökseen että laki tulisi voimaan jo ennen vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi alkua

otetaan tähän nyt reipas debatti koska meillä on nyt vain kolmekymmentä minuuttia tähän aiheeseen niin minä luulen että käytetään se koko aika tähän debattikeskusteluun pyydän varaamaan puheenvuoroja ensimmäisenä valiokunnan puheenjohtaja edustaja kiuru

ministeri totesi tässä ihan hyvin että suomessa yhdenvertaisuus ei toteudu asiakasmaksujen suhteen niin hyvin kuin sen pitäisi siltä osin uudistusta on kaivattu ja toisaalta on myös myönnettävä että kuntien välillä on isoja eroja asiakasmaksujen suhteen ja tätä kautta erityisesti vanhukset ja vammaiset ovat olleet hyvin eriarvoisessa asemassa riippuen kunnasta missä eletään mutta minusta näin lyhyessä keskustelussa kuin mikä meillä on mahdollisuus käydä on kiinnitettävä erityisesti huomiota siihen että ihmiset jotka sairastavat paljon joutuvat tämän esityksen

yöllä herätetään että kun kolme kertaa käyt lääkärissä niin siinä ne vuoden maksut olivat nyt tämä tosiasiassa sinänsä kuitenkin reilu systeemissä että maksut voidaan rajata reiluun kuuteenkymmeneen euroon keskimääräisesti kunnissa niin se tulee nousemaan jopa yli kuudensadan euron tämä on se iso kompastuskivi joka nyt on luotu

puhemies todella mainiota että tämä lakiesitys on vihdoin saatu eduskuntaan ikäihmisten palvelumaksujen viidakkoa nyt selkeytetään lain piti tulla jo vanhuspalvelulain yhteydessä mutta sosiaalidemokraattinen ministeri ei sitä saanut nyt vihdoin säädetään käyttövarasta palveluasumisessa mikä on tervetullutta iloitsen siitä että vihdoinkin lasten terveydenhuolto tehdään maksuttomaksi tämä on mittava kansanterveysteko mittava uudistus on myöskin se että maksukattoon sisällytetään suun terveydenhuollon maksut heikko suun terveys on ollut keskeinen terveyserojen aiheuttaja ja nyt nuo maksut voidaan tämä on loistava uudistus ja on todella hyvä että laissa säädetään ne asiat mistä voidaan maksu säätää näin eivät tulevat voi itse keksiä maksuja ja näin myöskin kumotaan se väite mitä oppositio on nostanut että sote uudistus rahoitettaisiin asiakasmaksuilla näin ei todellakaan tulla tekemään mutta maksut ovat pohjoismaisittain korkeat ja toivon että seuraavalla eduskuntakaudella seuraavissa hallitusneuvotteluissa otetaan askelia siihen että kolme eri maksukattoa voitaisiin nivoa yhteen

monta kertaa näitä asioita ja perustuslaki todellakin edellyttää että jokaiselle taataan riittävät riittävät sosiaali ja terveyspalvelut rahoitus jää kyllä nyt mietityttämään mietin sitä että joillekin ihmisille kasaantuu näitä maksuja kuten tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa tuli esille ja maakunta maakunta saa vain tietyn rahoituksen valtiolta nyt tässä edustaja sarkomaa sanoi että asiakasmaksuilla tätä ei paikata epäilen että kuitenkin näin kikkaillaan mutta sitten kysynkin mistä se sitten otetaan maakunta ei voi verottaa sitä ei teidän näkemyksenne mukaan tehdä asiakasmaksuilla onko se sitten palvelun laatu tai saatavuus maakunta ei voi tuottaa niitä sillä ole riittävästi rahaa ja ja kun katson sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön pykäliä

arvoisa puhemies näkemyksenäni että maakuntien laajemmat väestöpohjat mahdollistavat sekä terveyskeskusmaksujen poistamisen että maksukattojen yhdistämisen jos valtio ei aja maakuntia rahoituskriisiin toivotan tervetulleiksi ehdotukset maksukaton piirin laajentamisesta sekä ennen kaikkea sairaanhoidon palveluiden maksuttomuudesta alle kahdeksantoista vuotiaille olen kuitenkin sitä mieltä että on kansanterveyden ja kansantalouden kannalta väärin periä jokaisesta terveyskeskuksen lääkäri ja sairaanhoitajakäynnistä maksuja jos paljon sairastavat ikäihmiset sekä työterveyshuollon ulkopuolella olevat pienituloiset joutuvat maksamaan jokaisesta terveyskeskuksen lääkäri tai sairaanhoitajakäynnistä aina kuudensadankahdeksankymmenenkolmen euron maksukattoon asti miten terveys ja hyvinvointierojen kaventaminen onnistuu ja miten maksujen kohtuullisuuden tavoite

arvoisa puhemies tämän lakiesityksen keskeinen ongelma on se että ne parannukset mitä tehdään rahoitetaan käytännössä perusterveydenhuollon käyntimaksujen määrää kasvattamalla terveyskeskusmaksujen välikaton poisto tulee kasvattamaan paljon sairastavien pienituloisten suomalaisten vuosittaisia menoja jopa sadoilla euroilla kun suurimmassa osassa suomen kunnista tällä hetkellä terveyskeskuspalveluiden käyttö on on ollut maksutonta kolmen käyntikerran jälkeen eli on maksettu yhteensä kuusikymmentäyksi pilkku kahdeksankymmentä euroa niin jatkossa se on maksutonta vasta siinä vaiheessa kun koko tämä vuosittainen maksukatto on täynnä eli kuudensadankahdeksankymmenenkolmen euron jälkeen tämä ei ole se suunta mihin perusterveydenhuollon maksukäytäntöjä pitäisi suomessa kehittää vasemmistoliiton vaatimus on jo pitkään ollut että terveyskeskusmaksuista tulisi sen sijaan luopua koko maassa pienituloisten hoitoonpääsyn helpottamiseksi

miten tämä tulee vaikuttamaan just pienituloisten ihmisten mahdollisuuksiin saada hoitoa ikäihmiset lapsiperheet ynnä muut eikö olisi parempi että olisi myöskin olemassa tällainen vuosimaksu niin kuin tällä hetkellä sitten kun näitä näitä maksukattoja on tehty niin olisikos hyvä kuitenkin että olisi niin kuin rkp on aikaisemmin ehdottanut yhteinen maksukatto

terveyskeskusmaksuille ja matkoille ja lääkkeille

esitys asiakasmaksuista on iso kokonaisuus ja on tietysti hyvä että sinne on tullut se että alaikäisten sairaanhoidon palvelut ja ennalta ehkäisevät palvelut ovat maksuttomia samoin kuin se että asiakasmaksujen alentamismahdollisuus ja perimättäjättämismahdollisuus nostetaan enemmän esiin ja sitä tulee priorisoida jatkossa mutta näen erittäin ongelmalliseksi sen

tulee kyllä nämä terveyskeskusmaksut tulevat ongelmiksi monille varsinkin paljon palveluita tarvitseville ja ja vähävaraisimmille olisin kysynyt tästä maksukatosta ja maksukattojen yhdistämisestä eikö siitä ollut puhetta myös se että kaikki omavastuut keskittyvät sinne alkuvuoteen on erittäin haasteellista ja edelleen kysyisin kun osa maksuista määräytyy maksukyvyn perusteella esimerkiksi palveluasumisessa ja nykyisin tuntuu että erittäin iso osa tuloista menee näihin maksuihin niin onko muutosta tähän harkittu

arvoisa puhemies nämä terveyskeskusmaksut ovat tosiaan selvästi saaneet ihmiset liikkeelle nimittäin minuunkin on otettu yhteyttä tosi monta tämän päivän aikana kysyisinkin vastuuministeriltä mitä te vastaisitte näille huolestuneille kyselijöille kasvattaako tämä laki voimaan tullessaan asiakasmaksuja ja miten tulevat paljon sairastavat pärjäämään jos maksukatto on kuusisataakahdeksankymmentäkolme euroa ja vielä viimeiseksi joutuvatko paljon sairastavat ja heidän perheensä taloudelliseen ahdinkoon jos tämä lakiesitys menee läpi
puhemies

soten aikataulun ollessa tällä hetkellä jo hyvin kriittinen hallitus tuo taas uusia sote lakeja tänne eduskunnan käsittelyyn eikä mitä tahansa sote lakeja vaan sellaisia jotka täytyy arvioida myöskin perustuslakivaliokunnassa

maksukattouudistusta ei edelleenkään toteuteta sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa lääkkeissä ja matkoissa on tässä hallituksen esityksessä kaikissa omat erilliset maksukatot ja täytyy siis käyttää tuhatkuusisataa euroa ennen kuin kaikki katot täyttyvät ja maksuihin saa helpotusta tuhatkuusisataa euroa

puhemies on todellakin tärkeää että tämä asiakasmaksulaki uudistetaan täytyy tunnustaa että terveydenhuollon ammattilaisenakin olen joskus hieman sekaisin siitä millä perusteella ja minkälaisia maksuja meillä peritään uskon että kun jatkossa kokonaisuudessaan lain tasolla säädetään siitä mistä mistä maksut

asiakasmaksujen vaikutusta palveluiden käyttöön maksurasitteen keskittymiseen sekä sosiaali ja terveyspalveluiden toimivuuteen jatkossa voitaisiin arvioida entistä paremmin ja uskon että tällä lainsäädännön uudistuksella se on mahdollista

arvoisa herra puhemies tämä asiakasmaksulain uudistaminen on ollut ja on erittäin tärkeä uudistus kun puhutaan sitten köyhistä ja vähävaraisista esimerkiksi asiakasmaksujen alentaminen ja perimättä jättäminen saa nykyistä huomattavasti vahvemman roolin toki se on nykylainsäädännön mukaankin ollut mahdollista mutta eipähän tuota ole käytetty nyt sitten on mahdollisuus käyttää ja tullaankin käyttämään

tilanne selkiytyy monilta osin myös asumispalvelumaksujen määräytymisen suhteen nyt nekin maksut ovat olleet niin sanottu villi pelikenttä maamme kunnille onneksi tämä esitys saatiin eduskuntaan vaikka se nyt sitten opposition mielestä on liian myöhään minun mielestäni ei se selkiyttää ja ajanmukaistaa monta asiaa se on esimerkki tämän hallituksen toimintakyvystä ja yhteiskunnan muutoksen huomioimisesta esimerkiksi digitalisaation myötä syntyneet etäpalvelut tulevat nyt huomioiduiksi

puhemies arvoisa ministeri todella tämä maksujen yhdenmukaistamisen pyrkimys on erittäin toivottu kiitokset siitä todellakin tämä välimaksukaton poistaminen niin lääkäri kuin hoitajakäynneistä on erittäin räikeä kipukohta ja iskee nimenomaan tuonne ikäihmisiin pelkästään viime vuonna yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden maksuhäiriömerkinnät kasvoivat ja taustalla ovat juuri nämä asiakasmaksut me tiedämme että eläkeläisköyhyys on tällä hetkellä räikeä ongelma ja me puhumme ennaltaehkäisystä kysyn nyt ministeriltä kuinka hän tältä osin perustelee tätä esitystä ja toisaalta kysyn myös sen mitenkä nämä tavalliset terveydenhoitajakäynnit ovat erotettavissa näistä niin sanotuista ennalta ehkäisevistä käynneistä

herra puhemies valtiovarainvaliokunta viime toukokuussa antamassaan lausunnossa sote uudistuksesta oli täysin yksimielinen siitä että tämä rahoitus mikä valtiolta on tulossa ei tule riittämään esimerkiksi uudellamaalla alkuvaiheessa on kolmensadan miljoonan aukko ja kun nyt ajatellaan tätä tilannetta niin maakunnat joutuvat käyttämään kaikki mahdollisuudet muitten tulojen hankkimiseksi ja näin ollen nämä maksuhelpotukset ja perimättä jättämiset ovat täysin pelkkää puhetta tässä vaiheessa tänään tuli tieto että yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden maksuhäiriöt kasvoivat viime vuonna yhdeksällä prosentilla nyt hallitus on tehnyt tämän mallin välitason poistamisesta mikä merkitsee sitä että juuri nämä yli kuusikymmentäviisi vuotiaat paljon sairastavat joutuvat maksajiksi eikö tämä ole täysin kohtuutonta teidän mielestänne miksi ajatte tällaista politiikkaa että nämä meidän isämme ja äitimme jotka paljon tarvitsevat palveluja kärsivät

puhemies edustaja kankaanniemi kiinnittää sinänsä tärkeään asiaan huomiota ja huoli on varmasti aito ja aiheellinen mutta jos ajatellaan julkisuudessakin paljon puheissa ollutta asiakasmaksujen perimistä ulosoton kautta niin siinähän suurin ryhmä on nimenomaan sairaala ja laitoshoitomaksut tällä hetkellä juuri tässä lakiesityksessä tavoitteena on vahvistaa sitä maakuntien velvoittavuutta alentaa maksuja tai jättää ne perimättä on totta niin kuin edustaja torvinen sanoi että tätä velvoitetta on ollut tälläkin hetkellä mutta kyllä se tämän lainsäädäntöuudistuksen myötä vahvistuu toinen tärkeä kysymys mistä tässä salissa on paljon puhuttu ja oltu hyvin yksimielisiä on veteraanien aseman parantaminen tämän esityksen myötä tulosidonnaisten maksujen perusteena olevista tuloista poistettaisiin ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä eli veteraanienkin asema tältä osin paranee täällä puhuttiin siitä miten on nähty nämä kustannukset lähtökohtahan oli että tästä tulisi kustannusneutraali totta että paineita asiakasmaksujen osalta on ylipäätään ollut koko ajan tämä esitys ei sitä painetta sinänsä muuta lähtökohtana olisi kustannusneutraalius
pyydän vastauspuheenvuoroja nyt juuri tällä kertaa edustaja kankaanniemen käyttämän puheenvuoron johdosta muut vastauspuheenvuorot tulevat sitten aikanaan omassa järjestyksessään edustaja talja pyysi vastauspuheenvuoron jo edustaja kankaanniemen puheenvuoron

kiitos arvoisa puhemies olisin kiinnittänyt huomiota juuri tähän samaan asiaan johon edustaja elo kiinnitti huomiota että maksujen alentamista ja perimättä jättämistä koskevaa säännöstä on selkeästi vahvistettu itse asiassa tässä asiakkaalle on kerrottava mahdollisuudesta hakea maksuun huojennusta ja maksun huojentaminen olisi ensisijaista toimeentulotukeen nähden elikkä tällä hyvin suurilta osin maakunta ottaa vastuun huolehtii siitä maksukaton kertymisen seurannasta joka on ollut tällä hetkellä asiakkaan vastuulla ja itse asiassa ottaa vastuun myös siitä että asiakkaalle on kerrottava siitä että huojennusta voidaan myöntää perusterveydenhuollon maksuihin tästä muodostuisi sitten niitä käytänteitä joita käytännössä vuonna kaksikymmentäyksi alettaisiin toteuttaa

puhemies ensiksi ministeriä on kiitettävä palveluasumismaksujen yhdenmukaistamisesta ja siitä että alle kahdeksantoista vuotiaille säädetään maksuton terveyspalvelu mutta

edustaja talja totesi että maksimimaksuista

se se on on pakko sanoa ääneen suomessa yhdeksän miljoonaa työikäistä sairastaa jotain pitkäaikaissairautta tai vammaa joka kymmenes pitkäaikaissairas on joutunut jättämään lääkkeensä ostamatta sen takia

puhemies totuus on se että tämä esitys yhdessä hallituksen sote esityksen kanssa tulee heikentämään helsinkiläisen pienituloisen asemaa meillä ei helsingissä ole tällä hetkellä terveyskeskusmaksuja ollenkaan käytössä koska tiedämme että niiden periminen on byrokraattista ja luo korkean kynnyksen pienituloiselle köyhälle paljon sairastavalle hakeutua ajoissa hoitoon nyt sote esitys joka on alusta lähtien aliresursoitu niin kuin edustaja kankaanniemi hyvin toi esille tulee pakottamaan helsingin muiden kuntien muassa ottamaan käyttöön asiakasmaksut joita meillä nyt ei ole sen vuoksi että hallitus on kirjoittanut sote esitykseen että asiakasmaksut pitää maakunnan alueella yhtenäistää ja kun sote on alun alkaen aliresursoitu hallitus leikkaa sieltä niin paljon lähtökohtaisesti ja valtiolta tulee rahoitus alimitoitettuna eikä verotusoikeutta maakunnilla ole se tarkoittaa sitä että maakunnat pakotetaan nostamaan asiakasmaksuja ottamaan ne käyttöön tai sitten leikkaamaan

arvoisa puhemies jos laskee yhteen näiden eri omavastuiden yhteisvaikutuksen hieman alle tuhatkuusisataa euroa ja suhteuttaa sen sitten siihen mitä ovat esimerkiksi eläkeläisten tulot niin sehän on kahden kuukauden takuueläke tai yhden kuukauden keskimääräinen työeläke onhan se aika huima tilanne jos omavastuuseen menee henkilön vuosituloista kuudesosa mutta ministeri saarikko miten tämä maksuvapautus maakuntatasolla käytännössä menee miten tunnistetaan sen asiakkaan tarpeet ja se että hän oikeutettu saamaan näihin sen arviointi kuntatasollakin on jo nytten

arvoisa puhemies tämä asiakasmaksulakiuudistus tulee todella tarpeeseen tällä hetkellä esimerkiksi palveluasumisessa on todella viidakko omaiset ja ja asukkaat eivät itse tiedä mitä he joutuvat maksamaan kun kun siirtyvät palveluasumisen piiriin samoin siellä myöskin käyttövara vaihtelee kyllä ihmisellä pitää olla mahdollisuus johonkin omaan myöskin silloin kun hän on ympärivuorokautisessa hoivassa esimerkiksi käydä jalkahoidossa tai käydä joskus teatterissa tai ostaa jotain vaatetta tällä hetkellä se on viety hyvin minimiin

se vaikuttaa välillisesti myöskin siihen maksukaton seurannan siirtyminen maakunnalle on myöskin semmoinen oikeudenmukaisuuskysymys jolloinka ei jää yksilön vastuulle itse seurata sitä lasten terveydenhuollon maksuttomuuden laajentuminen on erittäin tärkeää lapset ovat tasa arvoisessa asemassa riippumatta siitä mitä on vanhempien tulotaso
ministeri kolme minuuttia

kiitos arvoisa puhemies minusta tämä salidebatti osoittaa että tämä lakiuudistus on kokonaisuus siitä on löydettävissä yksityiskohtia joista voi sanoa että tämä kohta huononee ja yksityiskohtia joista voi sanoa että tässä jonkun asema paranee

arvoisa puhemies

pienituloiset ja pitkäaikaissairaat ihmiset

arvoisa puhemies käsittelyssä on tosiaan peräkkäin kolme erittäin tärkeää terveydenhuollon sisältöihin vaikuttavaa esitystä joista nyt seuraavaksi esittelen listan mukaisesti ensihoidon kokonaisuuden arvoisa puhemies tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuoltolakiin kuuluvia ensihoitopalveluiden säännöksiä vastaamaan maakunta ja sote huollon uudistuksen uusia rakenteita tämänkin lain on tarkoitus tulla voimaan maakuntien aloittaessa vuonna kaksikymmentäyksi tämän lain mukaan ensihoitopalvelu olisi viranomaistoimintaa osa sosiaali ja terveydenhuollon päivystysjärjestelmää mutta ennen kaikkea erittäin tärkeä osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta luulenpa että monet meistäkin mittaavat terveydenhuoltomme onnistumisia siinä hetkessä kun vaikean ja kriittisen tilanteen tullen joudumme hälyttämään

tai onnettomuuspaikalle osuessamme tämän viranomaistoimintaluonteen vuoksi ensihoitopalvelun tuottamisesta säädetään muista sote palveluista poikkeavalla tavalla tämän esityksen mukaan ensihoitopalvelu olisi maakunnan järjestämisvastuulla se tuotettaisiin maakunnan omana toimintana tai yhteistyössä toisen maakunnan kanssa ja ensihoitopalvelun tehtävän määrittely vastaisi nykyisiä tehtäviä maakuntien omaan järjestämiseen ja tuottamiseen kuuluisivat ensihoitopalvelun johtotehtävät palvelutasopäätöksestä päättäminen yhteistyöalueittain yhteensovitettuna mutta myös päättäminen siitä miten palvelut tuotetaan lisäksi ensihoitopalveluun kuuluvat valmiuden ylläpitäminen valmiussuunnitelmien laatimiseen osallistuminen ja viranomaisyhteistyö viranomaistehtäviä ei ole mahdollista hankkia tässä laissa muilta palveluntuottajilta maakunnan oma toiminta tuotettaisiin maakunnan sote liikelaitoksessa maakunnan omana tuotantona voitaisiin ensihoitopalvelun potilastehtävien hoitamista sekä ensivastetoimintaa tuottaa myös maakunnan pelastustoimen liikelaitoksessa koska myös pelastustoimen tehtävä siirtyy maakunnille

lain neljännenkymmenennen pykälän ensimmäisen momentin ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua ensihoidon potilastehtävien hoitamista sekä viidennessä kohdassa tarkoitettua ensivastetoimintaa jatkossa kun suomi jakautuu viiteen yhteistyöalueeseen näillä olisi nykyistä laajempia valmiuden ja varautumisen ja päivystystoiminnan yhdenmukaiseen suunnitteluun ja ohjaukseen liittyviä tehtäviä nämä tehtävät tässä laissa on nyt organisoitu uudelleen yhteistyöalueilla toimisivat ohjausryhmät joilla olisi hallinnollisia tehtäviä ja sote huollon päivystyksen valmiuskeskukset joilla olisi operatiivisia ohjaustehtäviä lisäksi yliopistollista sairaalaa ylläpitävät maakunnat yhdessä muiden yliopistollista sairaalaa ylläpitävien maakuntien kanssa yhteensovittaisivat ensihoitopalvelua siten että siitä oikeasti muodostuisi kansallinen kokonaisuus eri tavoin kuin tänään tämä on tarpeen arvoisa puhemies koska ensihoitopalvelujen resursseja tulee pystyä käyttämään myös maakuntarajojen yli ensisijaisesti ruuhkahuippujen tilanteessa valmius ja varautumissuunnittelu erilaisia soten häiriötilanteita ja poikkeusoloja varten tulee todellakin tehdä maakuntarajat ylittäen koska nykyaikaisissa uhkamalleissa tilanteiden vaikutukset harvoin rajoittuvat vain yhteen paikkaan nämä yhdenmukaistuvat toimintakulttuurit mahdollistavat resurssien tarkoituksenmukaisen käytön ja muodostavat myös osan kokonaisturvallisuuttamme nykyisin arvoisa puhemies kunnilla ja sairaanhoitopiireillä on erilaisia puhelinneuvontanumeroita päivystyksellisiin tilanteisiin jatkossa asiakas jokainen suomalainen voi soittaa yhteen valtakunnalliseen puhelinnumeroon uuteen päivystysapuun

puhelut ohjataan keskitetysti nyt tästä eteenpäin siis yhden numeron kautta ja nämä eivät rasita muuta päivystystoimintaa tai paljon kuormituksen alla olevaa hätäkeskustoimintaa lisäksi puhelinneuvonnalla pystytään ohjeistamaan potilaita muun muassa siitä onko tarpeen lähteä käymään päivystyksessä voiko asian hoitaa muulla tavoin ja mikä olisi oikea paikka hoitaa asia siis jatkossa numerossa hoidettaisiin oikeasti kiireelliset välttämättömät ja hengenvaaralliset tilanteet ja tässä uudessa puhelinpalvelussa

vähemmän kiireelliset palvelut mutta silti sellaiset joissa ihminen kokee tarvitsevansa apua ensihoitopalvelut arvoisa puhemies rahoitetaan tulevaisuudessa kokonaisuudessaan maakuntien yleiskatteellisella rahoituksella

jotka maakunta on velvoitettu kilpailuttamaan tulee jatkossa olla maakuntien järjestämis ja kustannusvastuulla kansaneläkelaitoksen sairausvakuutuslain nojalla maksamat korvaukset ensihoitopalveluun ja potilassiirtoihin lakkaavat vuoden kaksikymmentäyksi alusta kuten jo mainitsin arvoisa puhemies maakunnan järjestämis ja kustannusvastuulle kuuluisivat jatkossa ensihoitopalveluun kuulumattomat potilassiirrot joilla tarkoitetaan sellaisia tilanteita kun terveydenhuollon palvelujen saamiseksi potilas on lääketieteellisin perustein välttämätöntä kuljettaa maakunnan järjestämisvastuulla olevasta terveydenhuollon yksiköstä toiseen yksikköön jatkohoitoon tai tutkimukseen eli missä ei tarvita niin välitöntä lääketieteellistä apua näissä maakunnan on hankittava kuljetukset ja siirrot kilpailuttamalla yksityisiltä palveluntuottajilta ellei se ole markkinapuutteen vuoksi mahdotonta tällä esityksellä säädettäisiin ensihoitopalvelun sisällöstä siis pääsääntöisesti samalla tavalla kuin nykyisin mutta ensihoitopalvelun viranomaisluonne ja julkinen vastuu näkyisivät säädöksissä entistä selvemmin myös julkisen tuotannon kautta ja samanaikaisesti turvattaisiin oikeissa kohdin monituottajamallin säilyminen ensihoitopalvelun tuottamisessa yhteistyöalueiden ohjaustehtävää vahvennetaan ja tehtäviä laajennetaan koskemaan laajemmin päivystystoimintaan liittyvää valmius ja varautumissuunnitelmaa
arvoisat edustajat pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa puhemies en ministeri kadehdi teidän tilannettanne millään tavalla olette pyrkinyt viemään asioita eteenpäin tällä hallituskaudella monia sellaisia joista ette ehkä ole edes samaa mieltä teitä on nimittäin sitonut tämän hallituskauden alussa solmittu lehmänkauppa jossa keskustapuolue on saanut maakuntauudistuksen ja kokoomus on saanut markkinaehtoisen soten mutta se että te kritisoitte minun kauttani ministerinä ja perustelette sillä sitä että te ette ole esimerkiksi tätä maksukattoasiaa hoitanut kuntoon ei ole kovinkaan tyylikästä ja kun puhutaan markkinaehtoisesta sotesta nyt käsittelyn alla oleva esitys on vain yksi esimerkki siitä millä tavalla millä tavalla teidän vahtivuorollanne arvoisa ministeri on malli saanut sellaisia markkinaehtoisuuden merkkejä että suomi ei niistä tulisi selviämään onneksi meillä on perustuslakivaliokunta

herra puhemies sosiaali ja terveydenhuollon uudistus tehdään sen takia että jokainen suomalainen saisi verovaroin julkisin varoin tuotetut palvelut helsingissä esimerkiksi vain noin kolmekymmentäviisi prosenttia saa terveyskeskuspalvelut muut käyttävät yksityistä terveydenhuoltoa jatkossa kun yksityistä rahaa saa niin pitää sitoutua niihin kriteereihin siihen lainsäädäntöön mitä julkinen valta sanoo eli tämä sosiaali ja terveydenhuollon uudistus on sellainen että laitetaan markkinat

on tullut ja tämä on loistava parannus iloitaan iloitaan siitä eli ei tässä moitteita tullut perusteetta vaan ihan tosiasian ministeri saarikko taisi tuossa sanoa ja ja minusta se oli aivan oikein eli toivon että ymmärrätte että sote uudistuksen tarkoitus on turvata verovaroilla palvelut ja laittaa markkinoita kuriin eikä niin kuin te väitätte lukekaa sote esitys

arvoisa herra puhemies jos kuitenkin palataan tähän käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen julkisuudessa on siis esitetty rajuja väitteitä muun muassa kauppalehdessä neljäs päivä tammikuuta että ensihoito halutaan ulkoistaa yksityisille yrityksille mutta kun lukee itse hallituksen esityksen niin nämä väitteet tuntuvat osin uutisankoilta kysyn kuitenkin ministeriltä olenko ymmärtänyt oikein että potilassiirtojen ulkoistaminen liittyy vain ei kiireellisiin kuljetuksiin ja toivon myös että ministeri voi vastata onko ensivastetoiminnan hankkiminen yksityisiltä toimijoilta joiltain osin mukana esityksessä en ihan täysin saanut tätä vielä kiinni ymmärrän sen että ei kiireellisissä potilaskuljetuksissa voidaan käyttää yksityisen sektorin toimijoita mutta eihän tämä esitys johda siihen että jatkossa onnettomuuspaikalle ensimmäisenä kiiruhtavasta toimijasta käydään kauppaa

arvoisa herra puhemies tässä hallituksen esityksessä lähtökohtana on ensihoidon järjestäminen maakuntauudistuksen jälkeen minä haluan kertoa pohjois karjalasta esimerkin kuinka hyvin se toimii kun se on keskitettynä se on nyt hoidettu jo monta vuotta ennen siun soteakin niin että sen on pohjois karjalan pelastuslaitos keskitetysti hoitanut eli yhteiskunta on sen hoitanut ja

kohteessa eli ne on määritelty ja tässä esityksessä ymmärtääkseni niihin aikarajoihin ei ole puututtu vaan siihen kuinka ensihoito järjestetään minusta hallituksen esitys on erinomainen ja sitä kannattaa viedä hyvissä

arvoisa puhemies täällä on puhuttu perustuslakivaliokunnan tekemisistä soten ympärillä itsekin olen siinä valiokunnassa ollut ja kuten edellisessä puheenvuorossa toin esille me olemme kymmeniä kertoja tai itse asiassa satoja kertoja näitten asioiden ympärillä kokoontuneet ja tässä puhuttiin siitä ja ministeri saarikko totesi että on hyvä että meillä on perustuslakivaliokunta kyllä mutta se tilanne on semmoinen olen koulutukseltani juristi ja olen tottunut siihen että pitää huolellisesti perehtyä meillä on nyt toista kertaa jo palautunut tämä edellinen paketti joka meillä on tällä hetkellä siellä käsittelyssä rahoituksen osalta sitten meillä on näitä yksittäisiä lakeja joita koko ajan tulee niin kuin tämäkin laki ja niin kuin tuo asiakasmaksulaki ja lähtökohtana tietyllä tavalla on että sote on jo hyväksytty tuntuu että näitten olisi pitänyt olla yhdessä yhdellä kertaa käsittelyssä

tiedättekö minun on hyvin vaikea juristina ymmärtää että minun pitäisi kiireessä tehdä suomen historian suurin uudistus tällä alueella ihan muutamassa kuukaudessa käsitellä nämä kaikki se se tuntuu todella järkyttävältä

puhemies hallituksen sosiaali ja terveyspolitiikan ensisijainen päämäärä ei vaikuta olevan kansalaisten elintärkeiden palveluiden kustannustehokas järjestäminen vaan markkinoiden avaaminen se on käynyt selväksi ja käsitys vahvistuu ei kiireellisiä potilassiirtoja

on jatkossa tarkoitus olla maakunnan vastuulla ja en itse kun päivystyksestä tulen ja olen siellä ollut vuosia nyt näe tässä esityksessä mitään ongelmaa koska tämä tulee olemaan vastaavalla tavalla kuin se on tälläkin hetkellä se tehdään monituottajamallilla ja se on myöskin hyvä ajatellen valmiutta koska silloin me pystymme koko maan tasolla varmistamaan että meillä on ensihoitoa eri puolille että meillä on

maakunnan liikelaitos joka vastaa pelastustoiminnasta ja ensihoidosta mutta sitä täydennetään sitten yksityisillä toimijoilla jos meillä tulee vaikka suuronnettomuustilanne tai joku semmoinen että tarvitaan yhtäkkiä paljon kapasiteettia totta kai silloin on järkevää käyttää myöskin yksityisiä siinä toiminnassa

arvoisa herra puhemies ihan ensin täytyy sanoa että jos tämä kahden puhelinnumeron järjestelmä tulee toimimaan niin se kuulostaa hyvältä koska tällä hetkellä me tiedämme että hälytyskeskukset ovat todella ruuhkaisia ja niissä ihmisten voimavarat ovat tällä hetkellä aika aika vähissä ja sinne ei saada työntekijöitä elikkä meillä on tämmöinen häkeongelma siinä minne ne puhelinnumerot ohjautuvat toisena näkökulmana kun tässä puhutaan tästä koko sotesta joka on täällä siis nyt kolmatta kertaa tämän hallituksen aikana kyse ei ole siitä että että oppositio olisi sitä vastaan vaikka on tietysti vaan kyse on siitä että ei ole voitu osoittaa että voitaisiin näillä malleilla turvata ihmisille palvelut siinä että ihmiset eivät ole saamassa palveluita tasa arvoisesti ovat olleet nämä ongelmat mutta tähän kysymykseen kun tässä kerran nämä normaalit ensihoitopalvelut tulevat maakunnan omana tuotantona järjestäminen sekä tuotanto niin miksi tätä mallia ei voitu tehdä koko soteen miksi tätä mallia että itse järjestetään ja tuotetaan ei voitu tehdä koko soteen plus sitten tietysti tämä että kiireettömät on pakko kilpailuttaa en ymmärrä myöskään miksi

arvoisa herra puhemies kiireettömän hoidon osalta meillä on tälläkin hetkellä kilpailutusvelvoite elikkä tässä lain sisällössä ei ole mitään muutosta nykytilanteeseen nähden niin kuin ei koko tässä ensihoitotoiminnassakaan ole ensivaste on tälläkin hetkellä lakisääteistä alueella tulee järjestää se silloin kun

etäisyys on niin pitkä että sitten mahdollisesti tarvittaisiin ensivasteyksikkö antaa sen ensiavun siellä mutta se on ensiavun luontoista toimintaa kyllä päivystyksen entistä enemmän eteen työnnetyt ensivasteyksiköt jotka liikkuvat kumipyörillä tällä hetkellä palveluntuottajina voivat olla pelastuslaitokset sairaanhoitopiirit tai yksityiset palveluntuottajat tässäkään ei ole mitään uutta tähän nykyiseen lainsäädäntöön nähden entistä enemmän tämä otetaan nyt sitten maakuntien huostaan ja velvoitetaan entistä enemmän palveluntuottajat käyttämään yhtenäisiä tieto ja viestintäjärjestelmiä ja samalla on velvoitettu yhteistoimintaan kriisitilanteessa

puhemies monien muiden tavoin minäkin ihmettelen tätä hallituksen tapaa koko ajan pakotettuna tuoda palveluiden mukaan tämän sote uudistuksen kaikkiin eri osiin niin kuin tässä on aikaisemmin mainittu ensivastetoiminnan osalta siis avataan mahdollisuus hankkia näitä palveluita myöskin ole ollut aikaisemmin ja ainakin itse luin tämän ensihoitoon kuulumattomien potilassiirtojen osalta niin että tässä nimenomaan siis velvoitetaan maakuntia ensisijaisesti kilpailuttamaan näitä palveluita miksi halutaan tehdä tällaista lainsäädäntöä jossa ikään kuin kuin pakotetaan maakuntia hankkimaan palveluita ensisijaisesti tällä tavalla sen sijaan että annettaisiin niille liikkumavaraa itse päättää mikä on tarkoituksenmukaista esityksen mukaan tämä laajentaa yksityisten palveluntuottajien osuutta potilassiirroissa merkittävästi koska potilassiirtojen määrä on merkittävästi suurempi kuin ensihoitotehtävien osuus

ensihoitopalvelut ovat erittäin tärkeä keskeinen osa

sairaanhoitoa ja niiden toimivuus niin akuuteissa kiireellisissä tilanteissa kuin muissakin kuljetuksissa on tietysti olennainen osa olisin halunnut nostaa tästä esityksestä erinomaisen kohdan tämän sosiaali ja terveydenhuollon päivystystoimintojen neuvonta ja ohjauspalvelun tämän uuden puhelinnumeron näkisin että se on kauan odotettu ja erittäin tarpeellinen tarpeellinen uudistus ja toivoisin sen lähtevän hyvin käyntiin mutta itse ajattelen tässä kilpailutustoiminnassa ensihoitopalveluun kuulumattomia potilassiirtoja ja nimenomaan tätä kilpailutusvelvollisuutta niin kuin on tullut edeltävissäkin puheenvuoroissa esille ettekö näe ongelmaa siinä että ensisijaisesti nimenomaan pitäisi kilpailuttaa eikä alueille maakunnille itselleen annettaisi sitä

vielä vastauspuheenvuoron edustaja saloselle ja hänen jälkeensä ministerille kolme minuuttia jotta jää sitten ministerin puheenvuoron jälkeen vielä tilaisuus muutamaan vastauspuheenvuoroon

arvoisa puhemies ajattelen yleisestikin niin että keskittämisen seurausta on se että jatkuvat autoletkat kulkevat tuolla tuolla valtateillä ja se ei tunnu järkevältä eikä inhimilliseltä no tässä kohdin kuitenkin puhumme ensisijaisesti ensihoitopalvelun mutta myöskin

sektorilta

valtaosa näistäkin on esimerkiksi vanhuksia joita sitten siirretään paikasta toiseen minua kiinnostaa tässä julkinen valta ja julkisen vallan raja onko aivan varmaa että että nyt näissä kuljetuksissa jotka annetaan näille yksityisille ei ole tilanteita joissa käytetään julkista valtaa olemme nimittäin tänään kuulleet että toisenlaisessa kuljetuksessa joka koskee sosiaali ja terveydenhuoltoa ongelma on nimenomaan se että yksityiset yritykset käyttävät julkista valtaa ja ja haluan varmistaa että tässä ei niin ole
ministeri kolme minuuttia ja sen jälkeen jää vielä aikaa

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan todeta vielä koska huomasin että varmaankin edellisen keskustelun tiukasta aikataulustakin johtuen saattoi varmasti syntyä vääriä käsityksiä edustaja guzenina minä muistaakseni olen muistanut aina todeta myös ne erinomaiset asiat joita kaudellanne toteutui niitäkin oli monia en pitänyt kohtuullisena sitä syytöstä että nyt kun asiakasmaksulaki monen hallituskauden valmistelun jälkeen tuodaan niin toteatte että se on ikään kuin väärin tuotu se tuohdutti minua ja siksi arvioin sillä tavoin kuin äsken tein mitä tulee sitten tähän lakiesitykseen aivan oikein kuten edustaja aalto totesi tässä yhteydessä on tarkoitus puhua tärkeästä viranomaistoiminnasta ja kuten aiemmin totesin niin oman käsitykseni mukaan tällä monet suomalaiset mittaavat paljolti myös palveluidemme toimivuutta ja niiden luotettavuutta ja myös ihmisten yhdenvertaisuutta yksittäisenä kysymyksenä voin todeta että ensivastepalvelut säilyvät jotakuinkin entisellään peruskuva niistä säilyy aika lailla samana mutta sitten määritelmällisesti potilassiirrot siis tilanteet joissa ei olla tekemisissä ensihoidon kanssa joissa niin sanotusti pillit eivät ole päällä jos sen kansantajuisesti voisi todeta sellaisissa tilanteissa joissa ei ole akuutti kiire hengenhätä tai eivät ole vahvasti lääketieteelliset operaatiot käynnissä maakunta on velvoitettu kilpailuttamaan palvelut miksi ei siksi että hallitus erityisen aktiivisesti kuten täällä moni syyttää haluaisi tieten tahtoen etsiä koloa yksityiselle palvelutuotannolle jota en kyllä sinänsä pidä erityisen pahana asiana ensihoidon piirissä minusta tämä maa on täynnä ihan kunniakkaita ambulanssiyrittäjiä pienyrittäjyyttäkin on paljon näiden palveluiden äärellä vuosien ja vuosikymmenten aikana ollut mutta taustalla on eu kanta eu on nähnyt ensihoitoon kuulumattomat siirrot luonteeltaan taloudelliseksi toiminnaksi toisin kuin ensihoito ja koska nämä palvelut on ollut velvoitettava irrotettavaksi tästä kokonaisuudesta velvoitettava ikään kuin hankkimaan selkeästi yksityiselle rooli palvelutuotannossa eu säädösten mukaisesti tämä on rajattu niihin palveluihin jonka äärellä ei olla voimallisesti viranomaispalveluiden ja viranomaistoiminnan kanssa tekemisissä tämä toivottavasti selventää tätä paljon

tuon säädöksen puitteissa on päädytty esityksessä velvoittavasti ottamaan yksityinen vahvasti palvelutuotantoon kilpailutusten kautta ensihoitoon kuulumattomissa siirroissa siis ei ensihoidossa vaan ensihoitoon kuulumattomissa siirroissa ja arvoisa puhemies jos sallitte niin tässä yhteydessä minusta olisi hirveän oleellista miettiä sitä että ikääntyvässä suomessa kun tavoitteenamme on että ikäihmiset mahdollisimman pitkään asuisivat kotona meidän on on löydettävä uudenlaisia palveluratkaisuja tukemaan kotona pärjäämistä ja yksi osa sitä että me emme turhaan lähettäisi paikalle ehkä myöskin kalliiksi tulevaa ambulanssikäyntiä jos ikäihmisen kiireisen hoidon tarpeen peruste ei ole välttämättä ambulanssin kapasiteettia vaativaa vaan ehkä kevyempää tukea kotona asumiselle akuutissa tarpeessa siksi on tärkeää että meillä muodostuu sellaisia toimijoita julkisia yksityisiä maakuntien omia pelastustoimen omia malleja joissa kehitetään uudenlaisia liikkumisen tapoja ihmisten luo akuuteissa hoidon ja hoivan tarpeen tilanteissa yksi osa tätä palvelurakenteemme muutosta on nyt uusi palvelunumero jonka ydintehtävä on neuvonta ja ohjaus hiukan toisentyyppisissä tilanteissa niissä joiden ei tarvitsisi ruuhkauttaa yksi yksi kaksi numeroa kuten tänä päivänä tapahtuu

oli kiinnostavaa kuulla ministerin vastaus tähän ihmetykseen siitä miksi näissä ei kiireellisissä potilaskuljetuksissa pitää nyt sitten maakuntien ihan pakosti kilpailuttaa nämä nämä kuljetukset itse olen kyllä sitä mieltä että että tässä hallituksen sotessa mennään markkinoiden ehdoilla hyvin pitkälti ja se johtuu tästä edellä keskustellusta lehmänkaupasta jossa keskusta on saanut maakunnat ja sitten kokoomus saa tämän markkinaehtoisen soten kun te avaatte sosiaali ja terveyspalvelut markkinoille niin siinä tullaan hirveän monessa kysymyksessä siihen mikä kaikki voidaan sitten enää pitää omana toimintana mikä voidaan pitää julkisella ja ja mikä on sitten ikään kuin pakko avata kilpailutukselle ja tämähän on se iso kysymys jonka kanssa me olemme joutuneet painimaan sosiaali ja terveysvaliokunnassa pitkään olemme käsitelleet yhdessä asiantuntijoiden kanssa vaikkapa laboratorio ja kuvantamispalveluita ja ja niiden roolia tässä sotessa

arvoisa puhemies kun näitä soteen liittyviä hallituksen esityksiä tuodaan tänne eduskunnan käsittelyyn tipoittain ja jopa sote ja perustuslakivaliokunnan asiantuntijoiden on vaikea saada enää selkeää kuvaa siitä toteutuvatko ihmisten perusoikeudet tässä isossa kokonaisuudessa niin kyllä sitä on paikallaan kritisoida palvelumaksulaki on tärkeä ihmisten perusoikeuksien toteutumisen kannalta ja sen perusteelliselle arvioinnille jää arvoisa ministeri nyt kovin niukasti aikaa jos ajatellaan että nyt tämän hallituskauden aikana haluttaisiin aidosti saada sote vietyä eteenpäin niin silloin eduskunnan pitäisi pystyä käsittelemään nämä kaikki osaset perusteellisesti niin syntyisi sellaista tilannetta että ensi hallituskaudella huomataan että vahinko pääsi syntymään ja ihmisten perusoikeudet eivät toteudukaan siitä tässä huolessa on kysymys se ei ole kritiikki arvoisa ministeri teitä kohtaan henkilökohtaisesti vaan se on kritiikki hallitusta kohtaan

arvoisa puhemies me kansanedustajat tulemme hyvin erilaisista maakunnista ja täytyy sanoa että oma kotimaakuntani on käyttänyt ensihoidossa tuloksekkaasti monituottajamallia ja väitän että emme pärjäisi ilman monituottajamallia siinä mielessä mitään dramaattista ei ole tässä tapahtumassa mielestäni siinä että meillä on palveluntuottajia käytettävissä tulee tavoitteena ensisijaisesti olla niin kuin on ollutkin viiveen lyhentäminen hätätilapotilaan tavoittamisessa minusta se on järkevää että silloin meillä on kaikki mahdolliset resurssit käytössä kuten edustaja laihon myös minun työurani on tuolta päivystyksistä ja olen olen nähnyt käytännössä miten hyvät mallit toimivat on tärkeätä että nyt tällä terveydenhuoltolain muutoksella emme ruineeraa mitään sellaista hyvää käytäntöä joka on olemassa
sovitussa ajassa ennätämme vielä edustaja tanuksen puheenvuoron ja

aivan kuten edellä puhuttiin minä voin kanssa sanoa että hyvä yhteistyö eri toimijoiden toteuttamana parhaimmillaan toimii hyvin ja näin toivoisi jatkossakin olevan halusin kiittää ministeriä että hän avasi tämän ensihoitoon kuulumattomien kuljetusten kilpailutusten taustaa sillä tarkoitetaan siis kuljetuksia joissa potilas ei lääketieteellisin perusteluin arvioituna tarvitse jatkuvaa seurantaa ja hoitoa ja näihin kuljetuksiin voidaan käyttää erilaisia potilaskuljetusajoneuvoja paitsi kuljetusambulansseja tai useamman potilaan kuljetukseen soveltuvia potilaskuljetusajoneuvoja myös erilaisia takseja kysyisinkin kun tässä on kuitenkin tärkeää että se kilpailutus tehdään oikein ja kilpailutuksessa huomioidaan kaikki tarpeelliset asiat sitä ajatellen että potilaan tila voi kuitenkin muuttua vaikka alun alkaen ollaan arvioitu toisin niin niin näettekö että riittävää kilpailutusosaamista kentällä on vai voisiko sitä vahvistaa

siis se olemassa oleva mahdollisuus toteuttaa nämä palvelut monituottajamallilla säilyy mutta uusi lainsäädäntö ehkä selkeämmin vielä lokeroi kullekin oman roolin tässä isossa palvelukokonaisuudessa yksi iso osa tätä on se että yksityinen ei ole mukana siellä missä ollaan viranomaistehtävien kovassa ytimessä aivan totta kuten täällä todettiin tämä muutos näyttäytyy nyt hirvittävän erilaisena suurempana tai pienempänä riippuen ihmisten kotimaakuntataustasta koska meillä on ollut vahva päätäntävalta alueilla toteuttaa nämä palvelut niiden parhaaksi katsomalla tavalla arvoisa puhemies tuo päätäntävalta hyvin vahvasti säilyy lukuun ottamatta tätä eu edellytykseen nojaavaa potilassiirto osuutta joka pitää kilpailuttaa siihenkin oma pelastustoimi voi osallistua yhtiömuotoisena ennen kaikkea oleellista on se että jos markkinapuutetilanne muodostuu niin silloin se joka tapauksessa pitää turvata omana julkisena tuotantona mutta koska keskuudessamme on myös yrittäjyyttä tällä alalla niin sillekin tässä kokonaisuudessa oma kolo on löytynyt

arvoisa puhemies nyt siirrymme kolmanteen merkittävään esityskokonaisuuteen ja olen iloinen siitä että tämä lähetekeskustelu mahdollistaa nyt ehkä hieman pidemmän avaamisen siitä mistä esityksessä on kysymys koska olen havainnut että julkisuudessa tämä on ehditty jo tuomita monilta tahoilta moneen otteeseen

ja leikkaussaliolosuhteita edellyttävää kiireetöntä leikkaustoimintaa siis sellaista jossa potilas nukutetaan tai yleisanestesiaa edellyttäviä muita kiireettömiä toimenpiteitä voidaan tehdä myös sellaisessa toimintayksikössä jossa ei ole ympärivuorokautista yhteispäivystystä tietyin tarkoin reunaehdoin

ajautuneet myös sellaiset kokonaan yksityiselle terveydenhuollolle annetut sairaalayksiköt joissa sairaanhoitopiiri on siirtänyt tehtävien käytännön toteutuksen yksityiselle mutta edelleen on toimittu julkisella rahalla siksi tämän säännöksen on nyt tarkoitus tuoda selvennys siitä että yksityinen ja julkinen palveluntuottaja on lähtökohtaisesti velvoitettu samanlaisiin kriteereihin samanlaiseen toiminnan laatuvelvoitteeseen

pitää kiinni siitä isosta tavoitteesta että suomessa leikkaustoiminta sittenkin hyvin pienenä mutta toki tärkeänä osana terveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa on säänneltyä ja lailla rajataan missä kaikkialla minkäkinlaisia leikkauksia voidaan tehdä tämä keskustelu rajautuu nyt siis sellaisiin operaatioihin jotka ovat leikkausoperaatioita nukutuksella ei koko erikoissairaanhoitoon ei kaikkiin sairaaloihin saati koko soten äärellä oleviin ratkaisuihin arvoisa puhemies

tavoitteena on varmistaa potilasturvallisuuden ja laadun säilyminen leikkaavissa yksiköissä niin että potilaan kannalta riippumatta siitä osoittaako sairaanhoitopiiri tai tulevaisuudessa maakunta hänelle leikkauspaikaksi yksityisen vai julkisen sairaalan hän voi tietää että niitä kohdellaan laadun kriteerien osalta samalla tavalla mitä tulee sitten tähän paljon keskustelua herättäneeseen huomioon siitä onko tämän esityksen myötä hallitus luomassa erilliskaistan tai helpotetun aseman yksityiselle terveydenhuollolle tämän käsityksen haluan ehdottomasti oikoa tämän esityksen myötä sellainen sairaala jonka maantieteellinen matka yksikköön käytännössä julkiseen jossa on tehohoito ja päivystysyksikkö on alle kolmekymmentä minuuttia voi toteuttaa leikkausoperaatioita koska potilasturvallisuuden nimissä on arvioitu että se on matka joka voidaan säilyttää riittävän inhimillisenä esimerkiksi ihmishengen pelastamisen näkökulmasta mutta jos tuo yksikkö on yksityinen sen ei siis tarvitse perustaa omaa päivystyspalvelua ja teho osastoa sellaiseen eivät resurssit riittäisi eivät myöskään lääkäriosaajat mutta julkinen yksikkö joka on erillinen vaikkapa helsingissä tai tampereella siitä sairaalan kuumimmasta teho osastoyksiköstä on tämän jälkeen varmasti lainmukainen eikä erillisyksikkö joka tietyllä tavalla nyt on sääntelyn osalta eriskummallisessa tilanteessa kun laki toteaa että samoissa tiloissa

siinä tilanteessa jos sairaanhoitopiiri itse niin päättää kuten tällä hetkellä moni sairaanhoitopiiri on pienivolyymillisesti päättänyt voi jatkossakin hyödyntää jos sairaanhoitopiiri itse niin katsoo tarpeelliseksi silloin tästä ikään ikään kuin tietynlaisesta puskurista ja lisäkapasiteetista ja sen järjestelmästä kantaa taloudellisesti vastuun yksityinen palvelutuottaja joka nojaa julkisesti järjestetyn palvelun luottamushenkilöiden päätökseen siitä halutaanko yksityiseltä ostaa palveluita vai ei pääidea on joka tapauksessa se että sääntely esimerkiksi siitä kuinka paljon tiettyjä leikkauksia tulee toteuttaa on molemmille yhtäläinen oikeutus myöhemmin asetuksella tullaan arvoisa puhemies määrittämään tarkemmin leikkaustoiminnan edellytyksistä kuten vaikkapa tuosta minuuttimäärärajasta josta tässä totesin lain tasolle tämä ei tietenkään kuulu kuten myöskään ne asetuksen volyymivaatimukset tietyille leikkauksille julkiseltakaan puolelta jotka aiemmin on asetuksella säädetty asetuksella tullaan siis säätämään sekä näistä aikamääristä että volyymimääristä ja ytimessä on potilasturvallisuus ja potilaan oikeus tietää siitä että yhtäläinen laatuvaatimus koskee julkisella rahalla toteutettuja leikkauksia eri yksiköissä riippumatta niiden yksityisen tai julkisen statuksesta arvoisa puhemies lopuksi myönnän että tämä esitys ei ole ollut erityisen helppo valmisteltava erityisesti siksi että suomalainen terveydenhuollon kenttä ei ole aivan yksituumainen tämän kysymyksen äärellä esitys on kohdannut valtavaa vastustusta sekä julkiselta puolelta että valtavaa vastustusta vastustusta yksityiseltä puolelta tähän on liittynyt myös se tosiseikka että suomalainen sairaalaverkko on hajanainen ja keskenään hyvin erilainen ja etsii hyvin erilaisia rooleja ja tarpeita itse toivoisin että tässä keskustelussa aina kuitenkin palautettaisiin mieleen kaksi seikkaa ensinnäkin se että ydin on aina sairaanhoitopiirin ja tulevan maakunnan päätöksissä haluavatko ne hyödyntää yksityistä palvelutuotantoa tarvitsevatko ne sitä puskuriksi ja tueksi vaikkapa

nukutusta vaativia vaativia leikkausoperaatioita
arvoisat edustajat tämä antaa aiheen varmaan debattiin myönnän debatin ensimmäisen vastauspuheenvuoron edustaja keräselle hän oli ainoa joka oli varsinaista puheenvuoroa jonottamassa ennen istunnon alkua

hallituspuolueitten edustajilla on yleensä tapana kehua hallituksen esityksiä mutta minun täytyy myöntää että minun on vaikeaa tätä kehua nimittäin nimittäin tämä sinänsä uusi lakipykälä sen ensimmäinen momentti on minusta oikein hyvä se antaa mahdollisuuden päivystyssairaalalle tehdä sopimuksia muiden sairaaloiden kanssa anestesiassa hoidettavista leikkauksistakin kunhan asetuksella määriteltävät kriteerit täyttyvät arvoisa puhemies se kompa onkin juuri tuossa asetussuunnitelmassa lakiehdotuksen perusteluissa kaavaillaan että asetuksen yksi kriteeri on kolmenkymmenen minuutin siirtomatka meillä on käytännössä tällaisia aluesairaaloita laajoissa maakunnissa joissa yksityinen toimija hoitaa tai sitten on myöskin julkisia toimintoja julkisia sairaaloita joiden leikkaustoiminnalle tämä merkitsee loppua arvoisa puhemies jokaisessa leikkauksia hoitavassa yksikössä pystytään kyllä arvioimaan kuinka korkeariskiselle potilaalle juuri tämä sairaala pystyy leikkaustoimenpiteen tekemään

arvoisa puhemies on ollut tiedossa koko tämän vaalikauden ajan että hallituksen arvojärjestyksessä markkinat menevät ohi ihmisen ja ohi hyvän hoidon arvoisa puhemies ei ole mikään ihme että edes hallituspuolueiden omat kansanedustajat eivät tässä hallituksen markkinakiimassa enää pysy mukana koska siis tässähän on luotu aivan loistava bisnesmalli ensin te te olette ajaneet kymmeniltä paikkakunnilta julkisen leikkaustoiminnan alas nämä potilaat siirretään keskussairaaloihin ja yliopistosairaaloihin ja nyt tällä lailla te räätälöitte mahdollisuuden siirtää nämä potilaat yksityisille ja voitot sinne ja jos jokin menee pieleen niin ei muuta kuin potilas takaisin julkiselle ja kustannukset sinne

äärimmäisen tärkeitä äärimmäisen isoja asioita erittäin kiireisellä aikataululla illan hämärtyessä nyt täytyy todella ihmetellä hallitusta mitä te oikein olette ajatelleet kun te olette tällaisen esityksen tänne tuoneet ensin te olette keskittämisasetuksella lopettaneet monesta aluesairaalasta leikkaustoiminnan ja nyt te todella mahdollistatte leikkaustoiminnan yksityisille terveyspalveluyrityksille ja kaiken lisäksi tämä esitys ei ole missään yhteydessä sosiaali ja terveysuudistukseen nyt puretaan lehmänkaupat vaikka sote uudistus kaatuisi vaikka maakuntauudistus kaatuisi syystä tai toisesta täällä eduskunnassa niin kokoomus voi taputtaa käsiään yhteen sen tavoite sote palveluiden yksityistämisestä tulee toteutumaan tämän esityksen myötä

puhemies värderade talman yhdyn edellä edellä pidettyihin puheenvuoroihin varsinkin edustaja keränen piti ihmettelen miksi tällainen muutos tähän nyt yhtäkkiä tuodaan terveydenhuoltolaissa poistettiin mahdollisuus leikkaustoimintaan aluesairaaloilta muun muassa pietarsaaren sairaalalta joka on toiminut todella hyvin ja ja perustelut olivat silloin että pitää keskittää sekä resursseja että osaamista ja ja lisätä potilasturvallisuutta minkä takia sitten tällainen yhtäkkiä nyt yksityiset saisivat hoitaa näitä anestesiaa vaativia leikkauksia mutta eivät aluesairaalat en en todellakaan ymmärrä

sitten myöskin miten julkiset toimijat pystyvät jatkossa sitten saamaan riittävästi resursseja ja osaamista jos nämä kaikki siirtyvät yksityiselle

arvoisa puhemies täytyy kyllä sanoa että että se on harvoin kun haluaisin kritisoida nykyhallitusta niin kuin aion kritisoida tässä asiassa pyytäisin kyllä että hallituksen edustajat lukisivat mitä esimerkiksi vastaukset fi sanoo kermankuorinnasta mitä on kermankuorinta markkinointitermi joka liittyy pelkästään rusinat pullasta vaan tämä on nimenomaan sitä kermankuorintaa mitä yksityinen sektori tulee tekemään ja toteuttamaan ja toteuttaa jo tässä vaiheessa ihmettelen myös myös

oliko se edustaja alanko kahiluoto joka viittasi tähän keskittämis ja päivystysasetukseen jonka kanssa oli niin kiire miksi miksi ei voitu odottaa sen asian kanssa kunnes koko tämä sote uudistus oltaisiin tehty yhtenä uudistuksena haluaisin vastauksen tähän minkä takia on ollut niin kiire nimittäin nyt ei jää pienemmillä paikkakunnilla mitään valinnanvapautta kun tämä toteutuu sitten on vain yksityinen sektori jäljellä ja silloin ei ole kunnon valinnanvapautta

puhemies kyllä tässä on kysymyksessä kaikkien aikojen vedätys

historiassa ensin tuodaan keskittämisasetus jolla julkisista aluesairaaloista leikkaustoiminta lopetetaan ja nyt tuodaan tällainen poikkeuspykälä joka luo aivan ennennäkemättömät markkinat yksityiselle terveysbisnekselle ja keskittää palvelut

arvoisa herra puhemies ymmärrän että ministerin on hankala kuunnella näitä puheenvuoroja eikä varmasti ole mieluisaa kuunneltavaa ja uskon että olette monella tapaa samaa mieltä opposition kanssa ollut kaiken aikaa sitä mieltä ja siinä siinä ymmärryksessä että keskittämisasetuksen tavoite oli vahvistaa keskussairaaloiden toimintaa ja lisätä täten potilasturvallisuutta nyt tältä ajatukselta uhkaa hävitä pohja jos yksityiselle palveluntuottajalle annetaan mahdollisuus siihen kiireettömään leikkaustoimintaan mutta aluesairaaloilta se on kielletty tuntuu nurinkuriselta että erikoissairaanhoitoa ulkoistetaan mutta ongelmatilanteissa keskussairaalat hoitavat mahdolliset ongelmat yksityisen sektorin ei tarvitse kantaa vastuuta päivystyksestä tai ongelmatilanteista se voi pelkästään kuoria kerman päältä kuten edustaja östman toi esiin kysyisin hyvä ministeri miten ja miksi tällainen ehdotus voi olla osa esitystänne keskusta varmaan ei sitä itse

on hyvä ensinnäkin kiittää ministeriä siitä rehellisyydestä että totesitte että kyllä suomalaisessa kiireettömässä leikkaushoidossa pitäisi olla sekä julkinen että yksityinen samalla viivalla sitähän täällä peräänkuulutetaan nimenomaan sitä että kun nimenomaan täällä on hallituksen johdolla tehty vuoden kaksituhattakuusitoista lopulla vaikeita päätöksiä joissa ympäri suomea lopetettiin kymmenien sairaaloiden toimintaedellytykset nukutusta vaativassa leikkaushoidossa niin miksi se ei koske sitten koko porukkaa nyt kun oli pelkona että se rupeaisikin koskemaan myös yksityistä leikkaustoimintaa vedettiin liinat kiinni ja nopeasti saatiin eduskuntaan sotesta riippumatta tehdyistä päätöksistä riippumatta räätälöidäänkin yksityiselle sektorille aivan toisenlaiset edellytykset jatkaa toimintaa ei tämä ole kuulkaa mitään muuta kuin ryöstökapitalismia tämähän on järkyttävää että näin voidaan tehdä sama hallitus ensin ajoi julkisen toiminnan eri puolilla suomea alas ja nyt esittää että eri kriteereillä eri viivalla oltaisiin kuitenkin niin että yksityinen sektori saisikin nyt kevyemmällä toteuttaa leikkaustoimintaa joten samat säännöt tulisivat nyt jälkikäteen myös julkiselle sektorille ja sitä oli pyydetty että eikö tätä olisi voinut korjata alun perin oikein päin

minunkin täytyy kyllä yhtyä siihen kritiikkiin mitä tässä salissa useat edustajat ovat tuoneet esille ja totean että ministeri saarikon kanssa olemme kyllä käyneet keskustelua sekä tästä kolmenkymmenen minuutin keinotekoisesta aikarajasta että leikkaavien sairaaloiden tilanteesta ja olen kyllä todella surullinen siitä että raahessa hyvin toimiva leikkaustoiminta näyttää nyt olevan sinetöity tuhoon tuomittu ja alas ajettu ja siinä ei tämä kolmenkymmenen minuutin aikaraja ole se asia vaan terveydenhuoltolain pykälän kolmas momentti niin kuin hyvin tiedetään ja tässä salissa siitä vuoden kaksituhattakuusitoista lopulla äänestettiin ja edustaja keräsen kunniaksi todettakoon että hän kyllä varmasti omassa ryhmässään teki sen mitä tehtävissä oli mutta se ei riittänyt ja keskustapuolueelle täytyy sanoa näin vaalien alla mutta myös varmasti tulevien vaalien jälkeenkin että kyllä täytyy ihmetellä miten te menitte myymään omat periaatteenne miksi te lähditte keskittämään ja yksityistämään julkista perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa
myönnän vielä debatin tässä vaiheessa vastauspuheenvuorot edustajille essayah ja ja tuomioja ja heidän jälkeensä ministerille kaksi viiva kolme minuuttia
arvoisa puhemies keskittämisasetus tehtiin aikanaan potilasturvallisuuden takia sitä pidettiin perusteluna ja lähdettiin suomesta ajamaan näitä hyvin toimivia tehokkaita aluesairaaloita alas kiireettömän leikkaushoidon kohdalta siellä meni iisalmea forssaa raahea monta hyvää toimivaa aluesairaalaa ja saatiin aikaiseksi myöskin valtavasti ruuhkia sitten näihin näihin kaksikymmentäneljä kautta seitsemään päivystäviin sairaaloihin täällä salissa käsiteltiin anna maja henrikssonin ensimmäisenä allekirjoittamaa lakialoitetta jolla tätä tilannetta oltaisiin voitu korjata että annettaisiin alueellisesti se päätäntävalta miten nämä asiat halutaan järjestellä sen sijaan nyt sitten hallitus tuo tämän esityksen jossa todellakin tämä kolmenkymmenen minuutin sääntö tuo täydellisen kermankuorinnan näille yksityisille yrityksille minusta oli hienoa että oli useita keskustalaisia edustajia silloin allekirjoittamassa tätä anna maja henrikssonin ensimmäisenä allekirjoittamaa lakialoitetta ja ja täällä salissa käytiin silloin hyvät perustelevat keskustelut keskustelut tämän asian suhteen mutta tämä esitys on todellakin täydellinen

yksityisille toimijoille samat säännöt eivät suomessa enää koske kaikkia

saarikko kolme minuuttia puhujapöntöstä anteeksi nyt pyydän anteeksi edustaja tuomioja jäi tästä välistä pois hän on niin pieni ja tuossa edessä

tämänpäiväistä päivitystä jonka tunnettu terveydenhuoltoalan ammattilainen on tehnyt omalla nimellään tämä on hävytön temppu ministeri saarikolta ensin hän antoi hoitojen keskittämisasetuksen joka lopetti monen aluesairaalan leikkaustoiminnan vaikka sairaalassa oli henkilökunta ja osaaminen nyt tulee uusi lakimuutos joka siirtää juuri nämä elektiiviset leikkaukset yrityksille jos siellä tulee komplikaatio siirretään potilas julkiselle puolelle jonka veronmaksaja maksaa uudelleen tätä lakimuutosta jota kutsutaan nimellä lex terveystalo ei pidä hyväksyä sipilän hallitus on ajamassa suomen terveydenhuollon vaaralliseen tilanteeseen kyseessä ei todellakaan ole sosiaalidemokraatti eikä muutenkaan mikään vihervasemmistolainen vaan terveydenhuoltoalan ammattilainen ja oma havaintoni on ne terveydenhuoltoalan ammattilaiset joilla ei ole joko omaa yrityslehmää ojassa tai sidonnaisuuksia hallitusvallan ylläpitämiseen ovat tämän kritiikin jakaneet
ja nyt ministeri saarikko kolme minuuttia puhujapöntöstä

arvoisa puhemies vastaan jos vain suinkin osaan esitettyihin kritiikkeihin ja kysymyksiin tämän esityksen osalta mutta palaan ensiksi siihen mitä sairaalatoiminta on kerron myös sen että tulen itse maakunnasta jossa on ollut monta aluesairaalaa ja niin on edelleenkin näiden kaikkien muutosten jälkeen meillä varsinais suomessa niitä on itse asiassa edelleen useampia uusikaupunki loimaa salo oikeastaan olen paljon sen äärellä pohdiskellut sitä menetimmekö me aluesairaalat kun lähdimme siitä linjauksesta että siellä ei toteuteta nukutusta vaativaa leikkaustoimintaa ja että edellytämme ikään kuin leikkaustoiminnan ja päivystyksen kytkemistä toisiinsa kaikissa näissä aluesairaaloissa palaa yhä valot kaikkialla näissä hoidetaan potilaita minusta me tarvitsemme kaikki siitä huolimatta että on aivan varmasti oikeutettua kritisoida tätä niin kuin muitakin esityksiä erikoissairaanhoidon työnjaon äärellä yhteistä parempaa ymmärrystä siitä mitä erikoissairaanhoito tänä päivänä on minulle oli yllätys esimerkiksi se kun ymmärsin että paljon kritiikkiä ja toisaalta myös joidenkin ihailua herättänyt syöpäsairaala docrates joka sinällään ei ole tämän esityksen ytimessä on sairaala jossa itse asiassa ei toteuteta yhtään leikkausta vaan siellä tehdään ihan kaikkia muita asioita jotka ovat erikoissairaanhoidon ydinkysymyksiä eli erikoissairaanhoito on paljon muutakin kuin nukutusta vaativat leikkausoperaatiot arvoisa puhemies kun täällä voimakkainkin sanakääntein kuvataan tätä esitystä ei tarvitse ehkä käydä niitä kaikkia teidän sanakäänteitänne edes toistamaan ne olivat ihastuttavan värikkäitä ja oppositiolle oikeutettuja on syytä huomioida mittakaava suomalainen erikoissairaanhoito on kuuden miljardin euron taloudellinen kokonaisuus tämä yksityinen leikkaustoiminta on arviolta noin sadanseitsemänkymmenen miljoonan euron kokonaisuus näiden pykälien osalta joita tässä säädettäisiin oleellista on havaita että tänä päivänä monet sairaanhoitopiirit ostavat yksityisiltä sairaaloilta leikkaustoimintoja ostivat jo silloin kun aluesairaaloissakin leikattiin

tänä päivänäkin kun tämä esitys ei ole voimassa yksityisten sairaaloiden on niin kuin niiden aluesairaaloidenkin silloin oli turvauduttava vaativimmissa tilanteissa tehohoidon osalta julkisiin paremmin varusteltuihin isompiin keskussairaaloihin eli lähtökohta on se sama kuin tänä päivänäkin itse asiassa se vain selkiytyy ja velvoittaa yksityistä enemmän tämän esityksen myötä yksityiselle tulee velvoite tehdä ikään kuin sopimuksellinen toimintaympäristö siihen miten toimitaan silloin jos komplikaatio tapahtuu ja jos ajattelemme tätä leikkausvolyymia joka on verrattain pieni ja siinä tapahtuvia komplikaatioita puhumme onneksi onneksi vain harvoin tapahtuvista tilanteista siitä huolimatta niitä tilanteita varten on oltava ikään kuin kuvio rakennettuna kuntoon arvoisa puhemies jos saan todeta lyhyesti vielä kaksi asiaa

valitettavasti tämä on tosiasia sosiaali ja terveydenhuollon uudistamisen osalta te lähditte keskittämisen tielle kokoamalla vaativan erikoisalojen päivystyksen kahteentoista sairaalaan suomessa ja tässä kyllä putosi sitten junasta moni paikka leikkaukset loppuivat paitsi sieltä raahesta myös forssasta iisalmesta kouvolasta ja jopa meillä kemissä tämä varmasti vauhditti erinäisiä ratkaisuja jotka eivät ole niin mieluisia mutta ajettiin alas julkinen leikkaustoiminta esitimme tuolloin esitys hylättäisiin sairaalaverkostosta olisi tullut päättää kokonaisuudessaan tämän soten yhteydessä nyt se jäi täysin erilliseksi ja irralliseksi asiaksi ja kuten täällä on on palasteltu niin paljon että tästä on vaikea saada kunnollista selkoa mutta nyt annetaan yksityisille toimijoille leikkaustoiminta voi sanoa että tämä on ihan puhtaasti yksityisille toimijoille räätälöity esitys ja tämä ei tästä selittelemällä kummemmaksi muutu
myönnän vielä tässä debattivaiheessa vastauspuheenvuorot edustajille andersson anttila ja valiokunnan puheenjohtaja kiuru
arvoisa puhemies entinen sotesta vastaava ministeri juha rehula totesi äskettäin julkisuudessa että ministerinä ollessaan hän koki olevansa vain pelinappula markkinavoimien ohjaamassa pelissä ja viittasi silloin siis tähän sote uudistukseen oikeastaan tämän keskustelun seurauksena tekisi mieli kysyä ministeri saarikolta onko teillä samankaltainen tunne kuin juha rehulalla ministerinä ollessaan oli tässä on puhuttu potilasturvallisuudesta mutta kyllähän syy siihen että hallitus lähti keskittämään näitä anestesiaa edellyttäviä leikkauksia liittyi säästöihin tavoitteena oli ja tavoitteena edelleen on saada aikaiseksi kolmensadanviidenkymmenen miljoonan euron säästöt erikoissairaanhoidosta eli tämä oli se syy minkä takia keskittämistä lähdettiin tekemään nyt hallitus on luomassa poikkeuksen omiin keskittämissääntöihinsä ja ja on tekemässä sitä tavalla joka hyödyttää nimenomaan näitä voittoa tavoittelevia suuria terveyskonserneita eli ensin luodaan tilanne jossa sairaanhoitopiiriin keskitetään leikkauksia sitten sairaanhoitopiireillä on tarvetta purkaa jonoja ja tehdään lainsäädäntö sellaiseksi että ainoa keino tehdä se on ostaa palveluita näiltä voittoa tavoittelevilta

arvoisa puhemies kaksituhattakuusitoista loppuvuodesta terveydenhuoltolain muutoksella tehtiin juuri niitä päätöksiä joista täällä on puhuttu liittyen erikoissairaanhoidon keskittämiseen ja silloin yhtenä perusteena oli säästöjen lisäksi se että potilasturvallisuus tätä kautta paranee nyt me olemme nähneet että aluesairaaloissa anestesiassa tapahtuva leikkaustoiminta on siirtynyt pois ja totta kai se on elinvoiman menetystä siltä seutukunnalta siitä varmaan olemme kaikki yhtä mieltä ja se mitä siellä nyt tehdään on pääosin erikoissairaanhoidon poliklinikkatoimintaa mutta sekin sillä ehdolla että me saamme lääkäreitä keskussairaalasta koska lääkäreitä ei ole helppo saada minun kysymykseni tähän uudistukseen liittyen on erittäin vakava huoli siitä mikä kato

kun yksityisellä sektorilla ei tarvitse edes päivystää siis tämä on tässä ehkä suurimpia virheitä että luovutaan päivystysvelvollisuudesta mikä saattaa nämä edullisempaan asemaan minä todella toivon että tätä asiaa ja sen vaikutuksia lääkärimääriin tämän lain valmistelussa täällä vakavasti käsitellään

arvoisa puhemies tämä juuri esiin nostettu näkökulma on minusta yksi keskeisimpiä joka eduskunnassa on huolenaiheena nyt osaajakato on merkittävä tulevaisuuden haaste sosiaali ja terveydenhuollossa jos me kuvittelemme että tällä uudella esityksellä ei olisi mitään vaikutusta siihen kuka jatkossa on töissä sairaanhoitopiireissä mahdollisesti tulevissa maakunnissa niin nyt viimeistään pitää herätä on niin vakava juttu että tällainen esitys tuodaan oppositio ja myös hallituspuolueissa oli kaikuja kaksituhattakuusitoista siitä olisiko järkevää tehdä tätä asiakohtaa niin leikkaustoimintaa kuin päivystystäkin koskien ratkaisut sote uudistuksen yhteydessä tiedättekö sote uudistuksen ensimmäinen versio on sosiaali ja terveysvaliokunnasta jo perustuslakivaliokunnassa mutta siellä on aivan toisenlainen pohjaratkaisu ja nyt yritetään välttää se että yksityisiä eivät koskisi ne ehdot jotka tässä sote uudistuksessa ovat jo perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä kyllä tässä on käsittämättömästä pohjatilanteesta kysymys

arvoisa puhemies tässä on nyt täysin poikkeuksellinen tilanne käynnissä eduskunnassa tässä on esitys ministerin esitys

ei kuulu enää edes markkinatalouteen siis siis voitot yksityisille potilaat yksityisille mutta jos jotain sattuu niin kustannukset julkiselle haluan kiinnittää huomiota arvoisa puhemies siihen että

yksikään tämän salin hallituspuolueen kansanedustaja ei tässä keskustelussa ole puolustanut tätä ministerin esitystä yksikään edustaja ei ole puolustanut tätä esitystä ministerin lisäksi hallituspuolueista keskustalaiset ovat kritisoineet tätä voimakkaasti näyttää siltä jää vaikutelma siitä että ministeri on laitettu tämä esittelemään ja he jotka tämän todella ovat päättäneet ovat ovat jossain muualla arvoisa ministeri ette vastannut kysymykseen te tuotte tämän siis sen määräajan jälkeen kun on sovittu mitkä kaikki esitykset tuodaan eduskuntaan jotta ne ehditään käsittelemään kysyn vielä kerran toivotteko te todella että eduskunta hyväksyy tämän

arvoisa puhemies vastustimme kiivaasti keskittämisasetusta hiljakkoin koska katsoimme että

ja leikkaussalia vaativia toimenpiteitä voidaan tehdä turvallisesti myös niissä yksiköissä joissa ei ole ympärivuorokautista päivystystä niin kuin on ollut vuosien ja vuosikymmenten ajan no sitten kun tämä esitys tuli niin ajattelin että no nyt sitten ollaan

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki raskaiden kuorma autojen tienkäyttöverosta

arvoisa puhemies tämä vinjettimaksu on totta kai hyvä ja odotettu ja kannatettava lakiesitys mutta täytyy kuitenkin lausua pari ajatusta tästä odottamisesta koska tätä todellakin on odotettu sen ohella että erityisesti perussuomalaiset vaativat tätä jo useiden edustajien toimesta pitkin viime kautta asia on alusta alkaen ollut kirjattuna tämän hallituksen ohjelmaan tätä taustaa vasten on on mielestäni erittäin outoa että hallitus tuo esityksen tästä vasta nyt aivan vaalien alla toivon mukaan tällä ei ole mitään osuutta tähän viivyttelyyn vanha kansa sanoo että parempi myöhään kuin ei silloinkaan tässä nyt on odotettu kymmenen vuotta jos edes riittää ja odotetaan vielä muutama vuosi lisää ennen kuin muutos käytännössä astuisi voimaan en ymmärrä mistä tämä johtuu koska kyllähän suomalainen poliitikko on perinteisesti osannut maksuja määrätä ja virkamiehet ne maksut periä jos halua vaan maksujen määräämiseen ja perimiseen on löytynyt

pitkälti samassa hengessä kuin edustaja mäkelä tässä edellisessä puheenvuorossaan tässä lakiehdotuksessa tosiaan esitetään säädettäväksi laki raskaiden kuorma autojen tienkäyttöverosta eli niin sanotusta vinjettimaksusta joka on laajalti käytössä

monessa maailman maassa laki tulisi kuitenkin voimaan vasta kahden vuoden kuluttua ja kuten edustaja mäkelä tässä edellä totesi jo pitkään on viivytelty ja tämä lisäviive on mielestäni tarpeeton tämä vero koskisi sekä suomessa että ulkomailla rekisteröityjä yli kahdentoista tonnin painoisia kuorma autoja ja ajoneuvoyhdistelmiä ja mikä on hyvä samaan aikaan suomalaisille kuljetusalan yrittäjille kompensoitaisiin tämä maksu alentamalla kuorma autojen käyttövoimaveroa arvoisa puhemies tämä lakiesitys on perusteiltaan varsin kannatettava ja se on myös pitkälti perussuomalaisten viimesyksyisessä vaihtoehtobudjetissaan tekemän esityksen hengessä toteutettava ainoaksi ihmetyksen aiheeksi tosiaan kuitenkin oikeastaan jää se miksei tätä hyvää ehdotusta joka on myös hallitusohjelman selkeä kirjaus ole tuotu eduskunnan käsittelyyn aiemmin vaan sitä on pantattu lähes neljä vuotta tämän vaalikauden aikana ja tuodaan aivan tässä loppumetreillä hallituksen viivyttely asian suhteen on valitettavasti johtanut siihen että ulkomaalaiset kuljetusyritykset kuorma autot ja rekat ovat saaneet kuluttaa ilmaiseksi suomalaista tieverkkoa ja tämä on johtanut siihen että lukemattomat suomalaiset kuljetusalan yritykset ovat joutuneet kärsimään epäreilusta kilpailusta lopettamaan toimintansa voi olla että tämän hyvän lakiehdotuksen myötäkään kun se vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi alussa tulee voimaan nämä kuljetusyritykset eivät eivät enää nouse jaloilleen

hallituksen esitys raskaan liikenteen tiemaksuista ulkomailta tuleville rekoille on erittäin tervetullut hallituksen esitys tätähän on kaivattu kaivattu jo todella pitkään ja nyt kun se sitten saadaan tänne taloon niin olkoon se se sitten vaalikauden ensimmäisiä lakiesityksiä tai peräti viimeisiä yhtä kaikki laki saadaan voimaan se että laki tulee voimaan vasta parin vuoden kuluttua on tietysti osittain ymmärrettävissä sitäkin taustaa vasten että se on teknisesti kovin vaativa harjoitus jolloin aikaa täytyy olla jotta saadaan nämä systeemit pelaamaan nostaisin tässä esille kaksi asiaa jotka ovat tässä keskustelussa mielestäni jääneet liian vähälle toinen on tämä kilpailuneutraliteetti tänä päivänähän kun ulkomailta esimerkiksi venäjältä tuleva rekka tulee suomeen se ajaa käytännössä verottomalla polttoaineella halvemmilla työkustannuksilla ilman minkäännäköisiä velvoitteita suomea kohtaan tankki täynnä polttoainetta ja edullinen kuski ratissa siinä ei suomalainen rekkaurakoitsijayrittäjä pysty mitenkään kilpailemaan ei mitään mahdollisuuksia kilpailuun

euroopassahan tämä menettely on aivan normaali ja siellä on kaikenlaisia tiemaksuja ja siltamaksuja

arvoisa puhemies ylisuuret sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat keskeinen eriarvoisuutta ylläpitävä tekijä suomessa siksi vasemmistoliitto on pitkään tehnyt sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamisen puolesta maksukattojen yhdistämisen ja alentamisen puolesta sekä terveyskeskusmaksujen poistamisen puolesta koko maassa ja siksi olemme myös toistuvasti varoittaneet hallituksen suunnitelmista kaupallistaa sosiaali ja terveydenhuollon palveluita kun kustannukset markkinaehtoistamisen seurauksena nousevat ja maakunnilla ei ole verotusoikeutta tulee paine korottaa asiakasmaksuja olemaan erittäin kova tässä suuressa sote epävarmuuden tilassa hallitus on nyt päättänyt uudistaa sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädäntöä lakimuutokseen sisältyy niin parannuksia kuin selkeitä heikennyksiä parannuksiksi voi laskea muun muassa seuraavat muutokset suun terveydenhuollon palvelut lasketaan mukaan maksukattoon ja vastuu maksukaton seurannasta siirretään maakunnalle tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksuja yhdenmukaistetaan ja maksujen perimättä jättämisen velvoitetta tiukennetaan tämän lisäksi sairaanhoidon palvelut säädetään alaikäisille kokonaan maksuttomiksi aikaisemmin lähetekeskustelun yhteydessä useammat hallituspuolueiden edustajat puhuivat siitä kuinka tämä uudistus on kustannusneutraali se siis kustannusneutraali valtiontalouden näkökulmasta mikä tarkoittaa sitä että hallitus ei ole valmis panostamaan lisää rahaa sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamiseksi se tarkoittaa myöskin sitä että kun tehdään hyviä muutoksia jotka nostavat kustannuksia kuten alaikäisten sairaanhoidon palvelujen säätäminen maksuttomiksi niin tätä pitää tietenkin rahoittaa tämän järjestelmän sisältä

mitä nyt kerätään näiden hyvien uudistusten kustannusten kattamiseksi kerätään jatkossa perusterveydenhuollon käyntimaksujen määrää kasvattamalla tällä hetkellä siis terveyskeskuksen lääkäripalveluista peritään suurimmassa osassa kunnista enintään kahdenkymmenen pilkku kuuden euron käyntimaksu ja näille on säädetty välikatto eli käyntimaksua saa periä periä ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana se tarkoittaa että asiakas on maksanut korkeintaan pilkku kahdeksan euroa vuodessa terveyskeskusmaksuja ennen kuin palveluiden käyttö on maksutonta näin on siis tehty koska on haluttu varmistaa että nämä maksut eivät muodostu liian suuriksi kenellekään mutta tästä huolimatta tiedämme että suomen nykyisen maksukäytännön arvioidaan olevan yksi selittävä tekijä sille että sosioekonomiset terveyserot tässä maassa ovat kansainvälisesti verrattuna korkeat eli jo tässä vaiheessa ne muodostavat kynnyksen pienituloisille hakeutua hoitoon nyt tästä välikatosta siis luovutaan ja sen lisäksi myös perusterveydenhuollon hoitaja terapia ja sarjahoitomaksuja muutetaan niin että näistäkin palveluista voidaan jatkossa periä maksu jokaiselta käyntikerralta tämä tarkoittaa siis vääjäämättä sitä että paljon palveluja käyttävien pienituloisten maksurasitus maksurasitus tulee kasvamaan luultavasti sadoilla euroilla vuodessa hallituksen esityksen vastaus tähän on viitata vuosittaiseen maksukattoon ikään kuin sanomalla että tämä on se keino jolla turvataan pienituloisia ylisuurelta maksurasitteelta vuosittaisen maksukaton täyttyessä siis ihminen voi käyttää palveluita maksutta maksukatto on kuitenkin suomessa kestämättömän korkea pienituloisille vuosittainen maksukatto on tällä hetkellä siis kuusisataakahdeksankymmentäkolme euroa ja jatkossa sitten terveyskeskuslääkärillä käynti on maksutonta vasta siinä vaiheessa kun koko tämä kuudensadankahdeksankymmenenkolmen euron vuosittainen maksukatto on täyttynyt

enimmäiskustannus toisin sanoen kymmenkertaistuu tämän muutoksen myötä tämä on täysin päinvastainen suunta kuin mihin pitäisi edetä sosiaali ja terveyspolitiikassa tavoitteeksi pitäisi ottaa terveyskeskusmaksujen

arvoisa puhemies käsittelyssä on erittäin tärkeä palanen koskien myös tulevaa sote uudistusta nimittäin yksi rahoituksen lähde ovat tietenkin asiakasmaksut hyvää uudistuksessa on se että kun varsin repaleisella kentällä eri kuntien asiakasmaksut ovat vaihdelleet niin tältä osin yhdenvertaisuutta lisää se että asiakasmaksulaissa haetaan lisää samankaltaisuutta ja pidetään huolta siitä että maksut voisivat olla kohtuullisia eri puolella suomea lisäksi erityisesti vammaisten ja vanhusten osalta on tärkeää että että näihin ja tulkinnanvaraisiinkin maksuperusteisiin tulee nyt muutoksia siltä osin voi sanoa että nykyinen järjestelmä on varsin sekava osa maksuista on asetuksissa osasta ei ole mitään säädöksiä voi myös sanoa että palveluasumisen osalta säädöksiä tai edes yhteisiä käytäntöjä ei kaikissa asioissa ole palvelupakettien hinnoittelu vaihtelee samoin myös sisältö ja asiakkaan kannalta lopputulos voi myös monesti olla kohtuuton kustannusten vertailtavuus on erittäin hankalaa tältä osin on tärkeää kiinnittää huomiota siihen että ihmisten yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa tässä esityksessä halutaan edistää hyviä puolia suun terveydenhuollon maksujen kerryttäminen maksukatossa ja maksukaton seuranta niin että että se siirtyy asiakkaalta järjestäjän vastuulle tältä osin nämä ovat tervetulleita muutoksia samoin myös muutos siitä että alle kahdeksantoista vuotiaat olisivat kaikkien terveyspalveluiden osalta maksuttomuuden piirissä hyviä näkökulmia ovat myös muutokset kohtuullistamiseen maksujen osalta mutta hyvä puhemies on myös miinuksia ja sääli on se että kun sotessa tosiasiassa kolme miljardia euroa on tarkoitus hallituksella säästää aikaan lisätään valinnanvapauslain kautta merkittävästi kustannuksia yksityisen sektorin päästessä tekemään ihmisten terveydellä myös voittoa tässä suhteessa olisi voinut kyllä hennosti ajatella että muutama kymmenen miljoonaa olisi voitu käyttää tässä lainsäädännön osassa parannuksiinkin näin ei kuitenkaan ole jotta parannuksia on voitu tehdä eli maksukertymää on voitu alentaa joidenkin osalta on maksukertymää myöskin sitten jouduttu kasvattamaan ja tässä piilevät ne tämän esityksen ikävimmät puolet uskon että salissa kyllä on halua käyttää tuo seitsemänkymmentä miljoonaa näihin hallituspuolueiden asettamiin painopisteisiin ei siinä mitään mutta ikävää on se että se tehdään ottaen erityisesti niiden selkänahasta jotka ovat erityisen sairaita tilastot kertovat karua kieltä siitä että jos lähes viisi miljoonaa terveyskeskuskäyntiä perusterveydenhuollossa meillä on niin siitä miljoona käyntiä tulee olemaan jatkossa erityisen kalliita siinä missä miljoonan käynnin maksut olisivat reilusti noin kuusikymmentäkaksi euroa maksaneet

yhteensä ne tulevat jatkossa maksukaton nousun takia olemaan tuon kuusisataakahdeksankymmentäkolme euroa kyllä tätä voi pitää erittäin vaikeana valuvikana joka tässä esityksessä on mutta sille on käytännössä arvioitu

mahdollisessa tulevassa sote uudistuksessa kuitenkaan laajoja joukkoja niin päinvastoin tämähän tulee nimenomaan koskemaan kaikkia suomalaisia jotka tulevat käymään maakunnan asiakkaina tai maakunnan ohjaaman valinnanvapauden piirissä myös yksityisillä toimijoilla

tulevassa sote uudistuksessa se johtaa sitten hyvin nopeasti arviointimenettelyyn ja tältä osin on epäiltävissä että tämä asiakasmaksulaki tulee heikentämään kaikkien suomalaisten saamaa hoitoa juuri siksi että terveyskeskusmaksut niin niin hoitajan kuin lääkärin vastaanoton osalta kasvavat mitä tulee sitten vielä pieneen yksityiskohtaan joka ei olekaan niin pieni niin eduskunnassa on ollut tarkoituksena myös asiakasmaksulakia parantaa muutamilta osin yksi erittäin tärkeä avaus on ollut se mikä on ollut sekä vasemmistoliitolla että sosiaalidemokraateilla vaihtoehtobudjeteissa että perustason vastaanottotoiminta olisi jatkossa ilmaista sosiaalidemokraatit ovat esitelleet oman vaihtoehtobudjettinsa jossa meillä on ollut varaa järjestää julkisen talouden liikkumavara ensi vuonna niin että se sisältäisi maksuttoman hoitaja ja maksuttoman lääkärikäynnin ympäri vuoden siinä minusta olisi ollut oppia ja suuntaa tälle uudistukselle mutta tässä nimenomaan halutaan tehdä tämä kustannusneutraalisti eli sotessa riittää valinnanvapauden edistämiseen jopa miljardin euron kustannukset ja säästöihin kolmen miljardin kustannukset mutta samaan aikaan muutamaa kymmentä miljoonaa ei riitä siihen että asiakasmaksulaissa olisi saatu kohtuullinen tulos aikaan

jotka ovat useiden sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen lääkkeiden ja matkojen käytön piirissä on erilliset maksukatot jos näitä kaikkia edellä mainittuja kuluja on maksuja kertyy yhteensä noin tuhatkuusisataa euroa ennen kuin kaikki katot täyttyvät ja maksuihin saa helpotusta kyllä nämä ovat erityisesti pienituloisten kannalta sellaisia sydäntä särkeviä asioita johon olisi pitänyt puuttua ja lopuksi arvoisa puhemies on pakko todeta että kun köyhyystutkimuksia tehdään ja niihin otetaan asiakasmaksuvaikutukset mukaan niin ne lisäävät merkittävästi erityisesti yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden köyhyysastetta jopa nolla pilkku seitsemän viiva yksi pilkku yhdeksän prosenttiyksikköä siksi tämä on vakavaa puhetta

arvoisa puhemies

minun tekisi mieli kysyä lain valmistelijoilta ja esityksen eduskuntaan tuoneelta ministeriltä jos lapsenne asumisesta kodin ulkopuolella ei perittäisi mitään toimisiko se teille kannustimena sijoittaa lapsenne kodin ulkopuolelle jos vastaus on ei miten heille on tullut mieleen että se ylipäätään voisi olla kannustin vammaisen lasten vanhemmille

yhdeksänkymmentäyhdeksän jossa vammaispalvelulain mukaisia tilanteita käydään läpi asiakasmaksujen näkökulmasta ja ja siitä näkökulmasta että vanhempien elatusvastuu säilyisi myöskin niitten lasten osalta jotka sijoitetaan kodin ulkopuolelle on kuitenkin huomattava että että tämä kirjaus joka tänne sivulle yhdeksänkymmentäyhdeksän on tehty ei ole osuva ja se onkin ollut loukkaava monien vammaisten lasten vanhempien mielestä he kokevat että että se että vammainen lapsi joutuu lähtemään pois kotoa tilanteessa jossa vanhemmat eivät enää pysty lasta kotona hoitamaan on monelle aina suuren luopumisen ja tuskan paikka osa kokee jopa epäonnistuneensa niissä tilanteissa joissa joissa itselleen perheelleen ja vammaiselle lapselleen lupauksen että lapsi voi asua mahdollisimman pitkään pitkään kotona haluan tämän nostaa esille sen takia että olkoon tämä muistutuksena meille kaikille siitä miten lakitekstissä ja lain perusteluissa tulee olla olla tarkka jos tätä tosiasiallisesti ei ei ole tarkoitettu tässä hallituksen esityksessä voisi olla hyvä pyytää pyytää anteeksi näiltä vammaisten lasten vanhemmilta

tämä uudistus nyt sitten parantaa nimenomaan palvelumaksujen yhdenmukaistamista myöskin alle kahdeksantoista vuotiaiden osalta se että kaikki terveyspalvelut säädetään maksuttomiksi on iso kiitoksen paikka toki sosiaalidemokraatit ovat esittäneet maksuttomuutta muutenkin ja ja tärkeää tietenkin olisi että kun tämän esityksen jälkeen nähdään vaikutus alle kahdeksantoista vuotiaiden osalta suomessa uskallettaisiin ottaa askel kohti oikeasti maksuttomia maksuttomia terveyspalveluita laajemminkin se mistä kuitenkin kannan kannan suurta huolta on maksujen välikatosta luopuminen itse asiassa meidän olisi tullut tehdä toimia joilla nämä maksukatot olisi yhdistetty ja joilla tosiasiallisesti olisi helpotettu paljon sairastavien pitkäaikaissairaiden vammaisten ja vanhusten vanhusten asemaa he sitä todella olisivat kaivanneet suomessa yli yhdeksän miljoonaa työikäistä sairastaa jotain pitkäaikaissairautta tai vammaa ja he ovat niitä jotka tarvitsevat lääkkeitä mutta myöskin myöskin paljon palveluita se että ensin saadaan diagnoosi vaatii lääkärikäynnin sen jälkeen ehkä kun diagnoosi on loppuviimein löydetty ja tehty tarvitsee tarvitsee miettiä lääkitystä lääkitystä joudutaan ehkä useamman kerran hakemaan ennen kuin löydetään oikea oikea lääkitys sen jälkeen seurannassa on tehtävä ja tarkistettava hoitotasapainoa säännöllisesti ja ei se ole heidän eikä näiden ihmisten vika että he joutuvat käyttämään palveluita useammin ja enemmän kuin esimerkiksi nykyisellään

jälkeen sitten ei ole enää pitänyt maksaa maksaa näistä tämä välikatto on sen turvannut nyt heille ei tällaista turvaa suoda ja se on kyllä virhe totean totean sen sen edelleen käyntiä ylitti vuonna kaksituhattaviisitoista tämän kolmen käyntikerran thln tilastojen mukaan ja me emme siis puhu pienestä määrästä noin kolme pilkku yhdeksän miljoonaa käyntiä oli käyntejä joissa käyntimäärä ei ylittänyt tätä kolmen käyntikerran kattoa mutta miljoona käyntiä siis siis tämän ylitti jos voidaan sanoa että kaikista terveyskeskuslääkärikäynneistä asiakkaan neljänsiä tai tämän jälkeisiä käyntejä oli viidennes kaikista käynneistä puhumme isosta isosta asiasta joka pitäisi pystyä ottamaan nyt sitten huomioon vielä vielä tässä lakiesityksessä näiden monta kertaa vuodessa lääkäripalveluja käyttävien esimerkiksi

maksurasitus tulee tulee jatkossa kasvamaan esimerkiksi kymmenen käyntikertaa lääkärissä kalenterivuoden aikana merkitsisi asiakasmaksuksi jo

euroa ja tämä on kyllä merkittävä lisäys nykyisen kuudenkymmenenyhden euron kahdeksankymmenen sentin tai vuosimaksun neljänkymmenenyhden euron kahdenkymmenen sentin sentin jälkeen nämä ihmiset ovat usein vielä niitä jotka käyttävät myöskin paljon lääkkeitä ja joilla jo nykyisellään on on ollut vaikeuksia miettiä mistä rahat sitten lääkkeisiin otetaan

tässä esityksessä myös on

huomio pitää ehdottomasti kiinnittää nyt näihin paljon sairastaviin pitkäaikaissairaisiin joiden kustannukset tämän esityksen myötä kasvavat se ei ole oikein

arvoisa puhemies nykyinen asiakasmaksujärjestelmä on niin sekava että lakiuudistus on kyllä tarpeellinen osa maksuista on tällä hetkellä määritelty asetuksissa ja osasta ei ole mitään säädöksiä tämä näkyy erityisesti vanhusten ja vammaisten palveluissa joissa maksut vaihtelevat huomattavasti kunnittain palveluasumisen säädöksiä tai edes yhtenäisiä käytäntöjä ei ole palvelupakettien hinnoittelu ja sisältö vaihtelevat lähes lähes mielivaltaisesti näihin ongelmiin tämä lakiesitys tuo ratkaisuja ja se parantaa ihmisten yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa toisaalta palveluasumisen maksujen suuruus on edelleenkin huolestuttava asia ja se ei tässä tässä lakiesityksessä korjaannu positiivista on se että maksujen alentaminen ja perimättä jättäminen on selkeämmin ja vahvemmin ilmaistu tässä lakiesityksessä nytkin se on kyllä mahdollista mutta tätä mahdollisuutta on käytetty aivan liian vähän tässä asiassa on syytä lisätä ohjauksen ja neuvonnan velvoittavuutta jotta asia siirtyisi käytännön tasolle osaksi palvelusuunnitelman tekemistä ja tähän asiaan toivon toivon valiokunnassa kiinnitettävän huomiota

muita myönteisiä asioita ovat sairaalamaksupäivien sisällyttäminen maksukattoon ja katon laajentaminen hammashoidon palveluihin kuitenkin lakiesitys sisältää vakavia puutteita ja heikennyksiäkin etenkin terveyskeskusmaksujen nousu on merkittävä heikennys jo tällä hetkellä suomessa on korkeat asiakasmaksut ja hallitus korotti asiakasmaksujen enimmäismäärää vuosina kaksituhattaviisitoista ja kaksituhattakuusitoista jatkossa terveyskeskuksessa lääkärissä käynnistä maksetaan maksukaton täyttymiseen saakka kun aiemmin välikatto rajoitti maksun perinnän joko kolmeen käyntikertaan vuodessa tai noin neljänkymmenenyhden euron vuosimaksuun käytännössä tämä tarkoittaa että lääkäripalveluja monta kertaa vuodessa käyttävien maksurasitus tulee kasvamaan thln tuoreen tutkimuksen mukaan terveydenhuollon korkeat asiakasmaksut kasvattavat köyhyyttä eniten terveydenhuollon palveluja käyttävät ja asiakasmaksuja maksavat pienituloiset eläkeläiset ja siksi onkin käsittämätöntä että heidän tilannettaan taas heikennetään helsingin kaupungin kokemukset terveysmaksujen poistamisesta ovat käsittääkseni myönteisiä ja siihen suuntaan tulisi pyrkiä koko maassa maksuista luopuminen kaventaisi hyvinvointi ja terveyseroja ja toisi pitkällä aikavälillä säästöjä raskaampien ja kalliimpien palvelujen käytön vähentyessä myös sairaanhoitajakäyntien maksut määritellään jatkossa laissa ja onkin oletettavaa että yhä useampi kunta ryhtyy laskuttamaan myös näistä käynneistä tällä hetkellä väestöosuudella mitattuna neljäkymmentä prosenttia kunnista perii hoitajakäynneistä ja esimerkiksi monet vähävaraiset diabeetikot ovat kertoneet että he he käyvät sairaanhoitajan vastaanotolla maksun takia harvemmin tämä on huonoa kehitystä sillä diabeteshoitajien säännölliset tarkastukset tarkastukset ovat osoittautuneet erittäin tehokkaaksi keinoksi vähentää kalliita komplikaatioita ja lisäsairauksia etäpalveluista perittävä hinta on mielestäni myöskin kyseenalainen asia en ole lainkaan vakuuttunut siitä että etäpalveluiden rinnastaminen vastaanotolla käyntiin maksuasioissa on järkevää etäpalveluiden tulisi pysyä pääsääntöisesti maksuttomina niiden käyttöön voi velvoittaa vaan niitä tulee käyttää ainoastaan henkilön suostumuksella en myöskään usko että maksu kannustaa lisäämään etäpalveluiden käyttöä vaikka se muuten olisikin toivottavaa ja lopuksi arvoisa puhemies tukipalveluiden maksujen kirjaus on aivan liian epämääräinen lakiin jäisi kirjaus kohtuullisista maksuista ja jään kyllä kysymään mitähän tämä tarkoittaa kenen

tämä on semmoinen asia jota toivon todella valiokunnassa myöskin mietittävän laissa olisi syytä olla kirjattuna että asiakasmaksusuunnitelman tekemisen yhteydessä asiakkaiden kokonaistilanne arvioidaan ja keinovalikoimassa tulee olla mahdollisuus maksujen alentamiseen tai perimättä jättämiseen siis myöskin tukipalveluissa

maksut vaihtelevat paljon kuntien välillä tiedän tilanteita joissa maksujen suuruuden takia palveluita ei oteta vastaan tai tingitään sitten jostain muusta välttämättömästä kuten esimerkiksi lääkkeistä on väärin että ikäihminen joutuu valitsemaan kahden tärkeän asian väliltä koska rahat eivät riitä kaikkeen tukipalveluista kieltäytyminen taloudellisista syistä voi heikentää ikääntyneen selviytymistä kotona jolloin tarve pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen ja laitoshoitoon voi lisääntyä tässä lakiesityksessä mainittu kohtuullinen maksujen kerääminen ei selkeytä tätä tilannetta

arvoisa puhemies asiakasmaksulain muutos sisältää sekä hyviä että huonoja puolia hyvä puoli on se että suun terveydenhuollon asiakasmaksut sisällytetään nyt terveydenhuollon maksukattoon olen esittänyt asiaa noin vuosi sitten lakialoitteella ja nyt asia näyttää toteutuvan kyseessä on erittäin merkittävä asia sillä suun terveydenhuollon kustannukset ovat vähävaraisille ihmisille merkittävä rasite ja este tarpeellisten palveluiden käytölle olen iloinen että asia nyt etenee ja terveydellinen tasa arvo näiltä osin etenee

suun terveydenhuollon korkeat asiakasmaksut näiltä osin asiaan tulee ainakin osittain kun tämä maksukatto laajenee suun terveydenhuollon puolelle kuitenkin olennaista suun terveyden tasa arvon kannalta on myös se että julkinen suun terveydenhuollon tarjonta on riittävää sillä yksi merkittävä epätasa arvoa aiheuttava asia ovat myös pitkät hoitojonot julkisessa suun terveydenhuollossa eli jos tämä maksukattolaajennus lisää julkisen suun terveydenhuollon kysyntää niin on tärkeää varmistaa että hoitoon myös pääsee ja resursseja myös hoidon tarjontaan lisätään niin etteivät jonot kasva ja se taas puolestaan lisää epätasa arvoa palveluiden saannissa

nykyisen tehostetun palveluasumisen maksuista ei ota selvää erkkikään eikä varsinkaan pihtiputaan mummo nyt tehostetun palveluasumisen maksut yhdenmukaistetaan laitoshoidon maksujen kanssa ja niille asetetaan selvät rajat myös alaikäisten terveydenhuollon maksujen poistuminen joka lakiin sisältyy on hyvä asia ongelma on kuitenkin se että hyvät asiat rahoitetaan heikentämällä paljon palveluita tarvitsevien asemaa tämä tapahtuu kuten täällä on jo moneen kertaan todettu niin että poistetaan nykyiset maksujen välikatot terveyskeskusmaksuista mikä tarkoittaa että asiakasmaksut nousevat huomattavasti palveluita paljon käyttävien ihmisten osalta esityksessä luovutaan terveyskeskusmaksujen vuosimaksusta ja jatkossa maksun voisi periä jokaiselta käynniltä tämä kohdistuu tietysti niihin jotka siellä terveyskeskuksessa joutuvat paljon käymään ja erityisesti ikäihmisiin jo nykytilanteessa yli kolmesataatuhatta sosiaali ja terveydenhuollon päätyy ulosottoon vuonna kaksituhattaviisitoista reilulla viidelläkymmenelläviidellätuhannella suomalaisella asiakasmaksuihin lääkkeisiin ja matkoihin meni yli neljäkymmentä prosenttia käytettävissä olevista tuloista se on aivan valtava määrä varsinkin kun kyse on vähävaraisista ihmisistä on myös huomattava uusimmat uutiset siitä että ikääntyneiden maksuhäiriömerkinnät ovat lisääntyneet ja maksuhäiriömerkintöjen taustalla on varmaan ainakin jossain määrin näiden terveydenhuollon asiakasmaksujen maksamatta jääminen vähävaraisuuden vuoksi kysymys on siis merkittävästä asiasta asiasta asiakasmaksuja maksaa lähinnä puolet kansasta ja se puolikas joka niitä maksaa ei ole se paremmin toimeentuleva puoli terveyskeskuksen asiakkaista valtaosa kuuluu alimpiin tuloluokkiin hyväosaisten ollessa työterveyshuollon tai yksityisen vakuutuksen piirissä

tulisi säätää yksi yhtenäinen alennettu maksukatto hoidolle lääkkeelle ja matkoille hyvää tässä esityksessä on maksukattojen osalta kuitenkin se että maksukattojen seuranta siirtyy asiakkaan itsensä harteilta maakunnalle se on hyvä asia sillä voi olla että nykyisellään ihmiset eivät aina huomaa sitä että maksukatto

hallituksen esitys sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen yhdenmukaistamiseksi valtakunnallisesti on erittäin tervetullut ja lämpimät kiitokset siitä että esitys on nyt tässä käsiteltävänä nykyisellään maksukäytännöt poikkeavat maakunnittain merkittävästi ja kuntien väliset erot ovat suuria samalla ohjeistus on ollut epäselvää ja potilaan vaikeasti hahmotettavissa esitykseen merkittävä räikeä epäkohta

aikaisemmin perusterveydenhuollon lääkärikäyntimaksuissa on ollut käytössä niin sanottu välimaksukatto se on kohtuullistanut maksuja paljon palveluja käyttävillä ja pienituloisilla ihmisillä lääkärikäyntien kun käyntikertoja on ollut kolme vuodessa seuraavat käynnit ovat olleet ilmaisia lain voimaan tultua hoitoa tarvitsevat maksavat käynneistään aina

terveydenhoitajakäynnit ovat aikaisemmin olleet maksuttomia mutta lakiuudistuksen myötä noin neljäkymmentä prosenttia kunnista on tästä käytännöstä luopunut välimaksukatto ollaan poistamassa myös hoitajakäynneistä jo nyt on näyttöä siitä että pienituloiset jättävät käyntejä väliin maksujen takia hälytyskellojen pitäisi soida mutta silti maksukattouudistus antaa odottaa itseään saimme tänään lukea uutisista että viime vuonna maksuhäiriömerkinnät lisääntyivät yhdeksän prosenttia yli kuusikymmentäviisi vuotiailla samalla tiedämme että taustalla vaikuttavat nimenomaan asiakasmaksujen korotukset eläkeläisten ja pienituloisten perusturvaa on leikattu samalla kun peruselämiseen liittyvät kustannukset ovat jatkuvasti kasvaneet tilanne on järkyttävä sillä me tiedämme että terveydenhuollon palveluja käyttävät paljon juuri vanhukset heillä käyntejä on huomattavasti enemmän kuin kolme kertaa vuodessa välimaksukattojen poistaminen lyö siis kipeimmin nimenomaan ikäihmisiä pienituloisia ja muita paljon palveluja tarvitsevia pelkästään viime vuonna yli miljoonalla suomalaisella oli yli kolme kolme lääkärikäyntiä vuodessa viime vuonna ulosotossa oli yli kolmesataaviisikymmentäviisituhatta sosiaali ja terveyspalvelumaksua ministeri saarikko toteaa että jatkossa hyödynnetään entistä vahvemmin maksujen kohtuullistamista ja niistä kokonaan vapauttamista käytäntö on voimassa jo kokemukset siitä kuinka sitä hyödynnetään käytännössä eivät ole vain positiivisia monet pienituloiset joutuvat turvautumaan lopulta toimeentulotukeen ja kunnat tietävät tämän sen sijaan että maksuja alennettaisiin annetaan menojen valua sinne mistä kela maksaa puolet laillistahan tämä toki ei ole on myös esitetty vetoomus viimesijaiseen turvaan ja se kertoo itsessään siitä ettei todella ymmärretä raakaa tosielämän faktaa ihmisellä tulee olla likipitäen olemattomat tulot jotta on ylipäätään oikeutettu toimeentulotukeen sen sijaan on valtavasti niitä pienituloisia eläkeläisiä ja lapsiperheitä maksut muodostuvat todelliseksi hoitoon hakeutumisen esteeksi koska he eivät ole vielä niin köyhiä että viimesijaista tukea saisivat näiden väliinputoajien joukko on suuri mutta heistä harvemmin kuulee puhuttavan eläkeläisköyhyys on räikeä yhteiskunnallinen ongelma samaan aikaan me puhumme kiivaasti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja ennalta ehkäisevistä palveluista ministeri saarikko viisasteli tässä salissa aikaisemmin että maksut eivät ulotu ennalta ehkäiseviin palveluihin en saanut vastausta kysymykseeni eivätkö perusterveydenhuollon terveydenhoitajakäynnit ole juuri näitä ja kuulu tähän kategoriaan se mitä me tarvitsisimme on vahva panostus perusterveydenhuoltoon sdp on esittänyt kuntien sosiaali ja terveydenhuollon valtionosuuksien lisäämistä jotta kunnat voisivat palkata lisää hoitajia ja lääkäreitä sekä alentaa ja poistaa kerättäviä maksuja tämän esityksen hallitus on kiivaasti tyrmännyt todetessaan sen liian kalliiksi sivuuttaen ne taloudelliset hyödyt joita sairauksien ajoissa hoitamisesta tulisi sinänsä jo itsessään samalla hallitus on valmis luomaan lainsäädännöllä yksityiselle sektorille täysin vapaat kädet kääriä kermat päältä kun julkinen leikkaustoiminta ajetaan alas tämä merkitsee yli viiden miljardin euron tulonsiirtoa markkinoille ja laskun tästä maksavat tavalliset kansalaiset mielestäni tämä politiikka on sekä kansantaloudellisesti myös kansanterveyden edistämisen näkökulmasta vastuutonta

arvoisa puhemies hyvät kollegat

tulonjakotilaston mukaan suomalaisten eriarvoisuus on kasvavien tuloerojen myötä kasvussa pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia henkilöitä oli

vuonna kaksituhattaseitsemäntoista pienituloisten osuus kotitalousväestöstä oli kaksitoista pilkku yksi prosenttia ja köyhyys on vieläkin yleisempää kun kotitalouksien terveydenhuollon asiakasmaksut huomioidaan kun asiakasmaksut vähennetään ihmisten käytettävissä olevista tuloista

mielenterveys ja päihdeongelmista

ja ulosottoon joutuneilla nyt hallitus tällä esityksellään heikentää heidän tilannettaan entisestään terveyskeskusmaksussa on ollut kolmen kerran sääntö ja nyt tämä poistetaan ja maksun joutuu jatkossa jos tämä hallituksen esitys menee läpi maksamaan joka kerta eli tilanne pahenee sellaisten ihmisten kohdalla joilla on useita sairauksia ja paljon käyntejä perusterveydenhuollossa nyt voimassa olevan lain mukaan he ovat maksaneet vuodessa korkeintaan noin kuusikymmentä euroa ja esimerkiksi täällä helsingissä nolla euroa koska täällä ei ole ollenkaan terveyskeskusmaksua koska hallitus nyt esittää tätä välikattoa poistettavaksi se laittaa ihmiset käytännössä maksamaan jopa kuusisataakahdeksankymmentäkolme euroa vuodessa tämä on minusta aivan järkyttävä esitys tutkimusten mukaan eniten asiakasmaksuja maksavat pienituloiset ja eläkeläiset toisaalta siksi että heillä on enemmän palvelujen tarvetta ja toisaalta siksi että ei ole turvanaan vapaaehtoisia sairausvakuutuksia tai työterveyshuoltoa kun rahat eivät enää yksinkertaisesti riitä he säästävät lääkärikäynneistä ja ruoasta tämä on arkipäivää kymmenesosalle vanhuksistamme lisäksi kolmekymmentä prosenttia pitkäaikaissairaista lykkää lääkkeen ostamista tai vaihtaa sen halvempaan tämä on minusta hyvinvointivaltiolta erittäin huonoa sosiaalipolitiikkaa ei ole sattuma sekään että viime vuonna ulosottoon päätyi noin

julkisen puolen sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksua nämä olivat aivan tavallisia hammashoidon terveyskeskuksen sairaalan tai laitos ja kotipalvelujen ynnä muiden julkisten sote palvelujen maksuja siis mitään luksuskuluja vaikka asiakasmaksut ovat olleet jo ennestään suomessa kansainvälisesti vertailtuna korkeita niitä on tämän nykyhallituksen toimesta korotettu lähes kolmekymmentä prosenttia näin on lisätty ihmisten köyhyyttä ja ulosottoon joutumista arvoisa puhemies suomi ei tarvitse mitään massiivista sipilän sote uudistusta maakuntiin vaan tarvitsemme perinpohjaisen sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksu uudistuksen siksi pidän tätä asiakasmaksulakia kaikista tärkeimpänä sote uudistuksena mutta tämä esitys on valitettavan kunnianhimoton ja vailla täyttä ymmärrystä ihmisten arjesta useimmissa euroopan maissa sosiaali ja terveydenhuollon palvelut ja reseptilääkkeet ovat maksuttomia tai asiakasmaksut ovat hyvin pienet toisin on suomessa meillähän asiakasmaksut ja lääkkeiden hinnat ovat kansainvälisesti korkeat siitä huolimatta että ne ovat huono keino kerätä rahaa terveyskeskusmaksu pitäisi siis poistaa kokonaan tätä sdp on esittänyt vaihtoehtobudjetissaan mutta sitähän hallitus ei tässä lakiesityksessään tee terveyskeskusmaksun poistaminen auttaisi heti pienituloisia eläkeläisiä ja perheitä joissa on työttömyyttä lisäksi sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen laittaminen kansainvälisten riistoperintäyhtiöiden käsiin on moraalitonta odotin ministerin puuttuvan tähän esityksessään vaan eipä ministeriä kiinnostanut tämä ongelma siitä huolimatta että tilastot puhuvat jo kriisistä yli puoli miljoonaa suomalaista on ulosotossa ja neljälläsadallatuhannella on maksuhäiriömerkintä juuri tänään julkaistun uutisen mukaan maksuhäiriömerkinnän saaneiden eläkeläisten joukko kasvoi vuodessa yhdeksällä prosentilla siis vuodessa yhdeksällä prosentilla näistä ulosottoon joutuneista ja maksuhäiriömerkinnän saaneista moni on päätynyt vaikeuksiin juuri sosiaali ja terveydenhuollon maksujen ja laskujen vuoksi

arvoisa puhemies haluan kiittää edustaja taavitsaista erinomaisesta puheenvuorosta jota kuuntelin mielelläni siinä tuli hyvin esille se miten miten asiakasmaksut ovat köyhyyden torjunnassa erittäin tärkeä asia ja tärkeässä roolissa siinä suhteessa tämä hallituksen esitys on iso pettymys vaikka täytyy sanoa että tässä on hyviäkin hyviäkin asioita niihin helsingin kaupungin lausunnossa on kiinnitetty huomiota me kaikki tiedämme että että pienituloiset jäävät tässä nykytilanteessa liian usein ilman tarvitsemiaan palveluita sen vuoksi että asiakasmaksut ovat pienituloisille raskaita nykytilassa asiakasmaksuja koskevat käytännöt myös vaihtelevat kuntien välillä mikä asettaa kansalaiset epätasa arvoiseen asemaan esimerkiksi omassa kotikaupungissani helsingissä me olemme luopuneet terveyskeskusmaksuista koska olemme nähneet että ne ovat liian monelle pienituloiselle korkea käytännössä hoitoon hakeutumisen mutta sipilän hallitus on korottanut asiakasmaksuja useana kertana tämän kauden aikana ja sipilän hallituksen kaudella korotukset ovat lisäksi olleet suuria vuonna kaksituhattaviisitoista asiakasmaksujen enimmäismääriä korotettiin yhdeksän pilkku neljä prosenttia ja vuonna kaksituhattakuusitoista lähes kolmekymmentä prosenttia kerralla siis kolmekymmentä prosenttia kerralla myös lääkkeiden ja matkakustannusten omavastuuosuuksia on nostettu samaan aikaan vuonna kaksituhattakuusitoista ulosottoon päätyi lähes sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksua

ja ja todellakin jos katsotaan syitä myös pikavippeihin niin niitähän ovat ihan tavalliset kuten nimenomaan asiakasmaksut lääkemaksut myöskin vuokrat pienituloisilla pienituloiset jäävät nykytilanteessa liian usein ilman tarvitsemiaan palveluita näiden maksujen suuruuden vuoksi ja sen vuoksi itse odotin että hallituksen asiakasmaksulakiesityskokonaisuuteen tähän pakettiin olisi sisältynyt se että vuosittaiset maksukatot olisi yhdistetty eli olisi yhdistetty asiakasmaksut ja lääke ja matkakustannukset jolloin paljon sairastavien pienituloisten tilanne olisi helpottunut tällä hetkellähän paljon sairastavien pienituloisten tilanne on kohtuuton kun erilaiset maksukatot tulevat vastaan yksi kerrallaan ja erityisesti alkuvuosi on pienituloisille hyvin raskas mutta sen sijaan että että hallitus olisi luonut yhtenäisen maksukaton mitä hallitus tekee hallitus poistaa maksujen välikaton mikä tarkoittaa näille pienituloisille paljon sairastaville ihmisille jopa satojen eurojen lisäkuluja vuodessa eli nimenomaan nimenomaan näitä henkilöitä jotka olisivat tarvinneet kädenojennusta rangaistaan nyt tämän lakiesityksen kaikkein rankimmin

eli heillä jotka käyvät useamman kerran vuodessa terveysasemalla todellakin maksut nousisivat ja käytännössä siis maksut uhkaavat nousta erityisesti pienituloisilla vanhuksilla koska he käyttävät eniten näitä lähiterveysasemia ja niiden terveyskeskuspalveluita eihän tätä voi pitää millään lailla perusteltuna ainakin omalla kohdallani on hyvin vaikea ymmärtää että tällainen esitys on tänne tuotu esimerkiksi tällä hetkellä asiakas on maksanut lääkärikäynneistä enintään euroa kahdeksankymmentä senttiä vuodessa mutta jatkossa kun välikatto poistuu maksuja pitää maksaa maksukaton täyttymiseen saakka elikkä kuuteensataankahdeksaankymmeneenkolmeen euroon vuodessa onhan tämä aika järkyttävää

lisäksi vaikka tämä asiakasmaksuesitys tuodaan nyt tänne itsenäisenä lakiesityksenä minun mielestäni tämän esityksen pitäisi olla osa sote esitystä me tiedämme että sote uudistus toteutuessaan mikäli se toteutuu kasvattaa paineita nostaa sosiaali ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja sillä maakunnille on tulossa jo alun alkaen liian pienet resurssit sote palveluiden hoitoon ja kun maakunnilla ei ole esimerkiksi verotusoikeutta jonka ansiosta ne voisivat tilannetta tasapainottaa niiden on joko haettava säästöjä näistä sote palveluista jotka erityisesti pienituloisille ovat elintärkeitä ja monille jopa tärkeämpiä kuin sosiaalietuudet tai sitten on korotettava asiakasmaksuja todennäköistä on että nämä molemmat tulevat tapahtumaan juuri siitä siitä syystä että maakunnilla on liian alhainen budjetti ja niillä ei ole itsenäistä mahdollisuutta kerätä määrärahoja sote kuluihin kun verotusoikeutta ei ole ainoa jäljelle jäävä on tämä asiakasmaksujen nostaminen tätä nyt ei voi tietenkään pitää kestävänä tapana jos ajatellaan mikä oli sote uudistuksen tavoite sen tavoite oli nimenomaan eriarvoisuuden pienentäminen terveydenhuollossa elikkä terveyserojen kaventaminen mutta jos hetkenkin pysähtyy ajattelemaan tämänkin esityksen vaikutuksia tämä iskee todellakin pahiten niihin niihin ihmisiin jotka sairastavat eniten ja heidän heidän asemansa tulee tulevaisuudessa siis vaikeutumaan entuudestaan no tähän lakiesitykseen sisältyy minun mielestäni sinänsä hyvä pykälä siitä että on pienituloisilta mahdollisuus jättää perimättä asiakasmaksut jos ne vaarantavat toimeentulon mutta jäin kaipaamaan tästä laista kirjausta siitä kuinka se käytännössä tehdään mehän tiedämme että toimeentulotuen perusosa ei ole enää kunnilla vaan se on kelassa kuinka tämä yhteistyö kelan kanssa toteutetaan ja kuinka sitten valvotaan ja että kunnissa todellakin jätetään asiakasmaksut perimättä pitkään voisin vielä jatkaa mutta no tämä lakiesitys tulee meille sosiaali ja terveysvaliokuntaan ja tästä käydään varmasti vielä julkista keskustelua eli jatkan sitten toisen kerran

rouva puhemies tuosta edustaja alanko kahiluodon puheenvuorosta on hyvä jatkaa se on juurikin näin ja kun näitä painelaskelmia on tehty eri maakuntien osalta niin myös lappi on siinä asemassa että meiltä ollaan leikkaamassa kolmekymmentäkolme miljoonaa euroa sosiaali ja terveydenhuollon kulurakennetta ja me olemme kyllä ihan kestämättömässä tilanteessa jo heti lähtöasetelmissa tämä johtaa nimenomaisesti siihen että niille päättäjille jotka valitaan sinne tulevaan maakuntahallintoon ei jää muuta vaihtoehtoa kuin ja taksojen korotus tai palvelujen leikkaaminen pelkään sitä että silloin joka on kirjattu kyllä tähän lakiin

jää kuitenkin käytännössä kuolleeksi kirjaimeksi eli taloudelliset resurssit eivät anna mahdollisuutta siihen puuttua muutoin tämä asiakasmaksulaki on vanhentunut ja puutteellinen ja on hyvä että siitä tehdään selkeä ja kansalaisille ymmärrettävä se koskettaa lähestulkoon meitä kaikkia niin että on tärkeää että tiedetään mitä siinä siinä tapahtuu on hyvä että asiakkaiden oikeusturva toteutuu ja sitä parannetaan mutta sitten minulla on kyllä huoli myös pienituloisten osalta nämä kohoavat maksut eivät saa aiheuttaa köyhyyttä ja häpeää ja estää ylipäänsä palveluiden käyttöä eli on otettava myös huomioon se että nämä asiakasmaksut kohdistuvat monesti ihmisiin jotka eivät välttämättä kykene ajamaan omaa asiaansa edustaja taavitsainen toi ansiokkaasti omassa puheenvuorossaan esille

ja laitoshoitomaksuja hammashoito tai terveyskeskusmaksuja tältä osin kyllä pienituloisten osalta täytyy yhtyä siihen toiveeseen että terveyskeskusmaksut poistettaisiin pienituloisilta
arvoisa puhemies eduskunnan käsittelyyn on tosiaan lopulta vihdoin ja viimein saatu kauan odotettu sosiaali ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja koskeva lakiesitys ja se on erittäin olennainen osa tätä koko sote ja maakuntauudistuksen pakettia ja kokonaisuutta siltä osin onkin erittäin ongelmallista että näinkin merkittävä ja isoja kysymyksiä aivan aiheellisesti herättänyt sote palapelin palanen on tuotu tänne eduskuntaan vasta aivan vaalikauden loppumetreillä varsin kauan sen jälkeen useimmat muut sosiaali ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvät esitykset on tänne tuotu arvoisa puhemies kuten täällä on käynyt esiin niin tässä esityksessä on kyllä hyviäkin piirteitä muun muassa se että asiakasmaksuista säädetään jatkossa lain tasolla tämä lakiesitys selkeyttää nykytilaa siltä osin että asiakasmaksuja voidaan jatkossa periä vain niistä palveluista jotka on asiakasmaksulaissa erikseen määritelty ja myös alaikäisten sairaanhoitopalvelut ovat maksuttomia mutta tämä esitys ei ole lainkaan ongelmaton kuten tässä keskustelussa on varsin hyvin jo tuotu esille lainsäädäntöön jää yhä erilliset maksukatot varsinaisille asiakasmaksuille matkakustannuksille lääkekuluille ja olisikin ollut erityisesti pienituloisen paljon sote palveluita käyttävän kansanosan kannalta tarpeellista että hallitus olisi tässä esityksessään yhdistänyt nämä erilliset maksukatot kun kun tätä isoa uudistusta nyt arvoisa puhemies vielä tätäkin suurempi uuden lakiesityksen myötä ja lain myötä mikäli se toteutuu syntyvä ongelma on niin sanottu terveyskeskusmaksujen välikaton poistaminen käytännössä tämä voi tarkoittaa pienituloiselle paljon terveyskeskuspalveluita käyttävälle kansanosalle pahimmillaan peräti yksitoista kertaisia kuluja nykyiseen verrattuna ja tämä on kyllä todella raju muutos johon täytyy suhtautua erittäin suurella vakavuudella esittelypuheenvuorossa todettiin että asiakasmaksut eivät lakimuutoksen varjolla nouse niin kuitenkin myös hallituksen esityksen perusteluissa todetaan että paljon perusterveydenhuollon palveluita käyttävien sote menot tulevat kasvamaan huomattavasti onkin erittäin epäoikeudenmukaista jos tämän hallituksen voi sanoa lehmänkauppojen maksumiehiksi joutuvat pienituloiset ihmiset johtaako tämä kaikki esimerkiksi toimeentulomenojen kasvuun se jää nähtäväksi mutta onneksi tämä esitys menee myös perustuslakivaliokunnan tarkasteluun ja perustuslakivaliokunta onkin nyt paljon vartijana jotta sote uudistuksen alkuperäiset tavoitteet hoidon yhdenvertaisuudesta toteutuvat nykyistä paremmin nyt uhkaa valitettavasti käydä aivan toisin

arvoisa puhemies

miksi hallitus ei käyttänyt mahdollisuuttaan alentaa maksuja ja poistaa kokonaan terveyskeskusmaksu ja tuoda näin eläkeläisten ja työttömien elämää lähemmäs maksuttoman työterveyshuollon piirissä olevia kansalaisia niin kuin esimerkiksi meitä kansanedustajia joilla on maksuton työterveyshuolto eikä tule terveyskeskusmaksuja sipilän hallituksen toiminta on monilta osin heikentänyt ihmisten toimeentuloa ja hyvinvointia pienituloiset eläkkeensaajat maamme joka kolkassa kärsivät samoista vaikeuksista rahat eivät riitä asumiseen ruokaan lääkkeisiin ja sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin eläkeläisten köyhyys estää sosiaali ja käyttämisen ja sairastuminen korkeat asiakasmaksut ja lääkkeiden omavastuut ajavat ihmisiä köyhyyteen arvoisa puhemies soten asiakasmaksuihin liittyy tärkeitä oikeudenmukaisuuskysymyksiä vanhimmista yli kahdeksankymmentäviisi vuotiaista eläkeläisistä kolmekymmentäkaksi prosenttia kuuluu pienituloisimpaan ja vain yhdeksän prosenttia rikkaimpaan tuloviidennekseen hyvin vanhoilla eläkeläisillä on paljon hoivatarvetta mutta heillä ei ole rahaa maksaa palveluista korkeat maksut ovat esteenä palveluiden saannille ja eniten ilman riittävää apua olevia on pienituloisissa eli yli kahdeksankymmentäviisi vuotiaista kolmekymmentäkaksi prosenttia kuuluu pienituloisimpaan tuloviidennekseen

nyt hallitus tässä esityksessään poistaa tämän terveyskeskusmaksun välikaton ja näin se on ehdottomasti selkeä kohdistus ja erityisesti eläkkeensaajiin heille selkeä heikennys kotihoidon palveluja on saanut noin joka seitsemäs eläkeläinen mutta osuus on huomattavasti suurempi vanhemmissa ikäryhmissä erityisesti yli kahdeksankymmentäviisi vuotiailla joista lähes puolet on käyttänyt kotihoidon palveluita

kotona annettavien palvelujen taulukossa hallituksen esityksen sivulla kaksisataakolmekymmentäkaksi

moni vanhus jättää kotipalvelut ottamatta koska hänellä ei ole rahaa maksaa niistä tässä esityksessä olisi ehdottomasti pitänyt alentaa noita taulukossa olevia summia eläkeläisille kasautuu paljon myös lääkkeiden omavastuita mutta pienituloiset maksavat lääkkeistään suhteellisesti enemmän lääkkeitä paljon tarvitsevista merkittävä osa on vanhuksia ja lähes kaikilla on krooninen tauti ja useita samanaikaisia lääkityksiä etenkin pienituloiset ja pitkäaikaissairaat ihmiset jättävät kustannussyistä lääkkeitä ostamatta tai puolittavat annoksia sen vuoksi olisin odottanut hallituksen yhdistävän lääkkeiden ja palveluiden ja kuljetuspalveluiden maksukatot yhdeksi maksukatoksi nyt ne ovat yhteensä noin tuhatkuusisataa euroa vuodessa mielestäni kohtuullinen summa lääkkeistä palveluista ja kuljetuksista olisi noin neljäsataa euroa vuodessa arvoisa puhemies suomen pitää palauttaa arvopohjamme solidaarisuuden periaatteelle kaikille ihmisille pitää turvata pääsy laadukkaiden julkisten sosiaali ja terveyspalveluiden piiriin maksukyvystä ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta

hallituksen asiakasmaksulain voimaantulon jälkeen suomessa varaa sairastua eikä hoitaa itseään ihmettelen miksi hallitus ei ottanut mallia ruotsista tässä asiassa vaikka se kopioi ruotsia valinnanvapausesityksessään ruotsissa nimittäin alle kaksikymmentä vuotiailta ei peritä lainkaan asiakasmaksuja perusterveydenhuollosta erikoislääkärillä käynnistä fysioterapiasta reseptilääkkeistä ja hammashuollosta

arvoisa rouva puhemies nykyisin yliopistosairaanhoitopiirit ovat voineet sopimuksin järjestää anestesiaa vaativaa leikkaustoimintaa muuallekin kuin keskussairaalaan mikäli päivystysjärjestelyt ovat kunnossa tämä lakiesitys on siltä osin hyvä että

a pykälän ensimmäinen momentti antaa saman mahdollisuuden myös muille sairaanhoitopiireille kuin yo sairaanhoitopiireille tämä on muodollisesti hyvä juttu ja tasapuolistaa kaikkien sairaanhoitopiirien toimintaa mutta arvoisa puhemies tämän lakiesityksen kompa on juuri tuossa asetussuunnitelmassa nimittäin asianomaisen pykälän toinen momentti sanoo että tämän lakiehdotuksen perusteluissa

on kaavailtu asetusta jossa yksi kriteeri tämmöiselle sopimusleikkaussairaalalle tulisi olemaan että sopimussairaalasta on enintään kolmenkymmenen minuutin siirtomatka siihen keskussairaalaan tukisairaalaan käytännössä meillä on tänäkin päivänä entisiä aluesairaaloita joissa yksityinen toimija hoitaa leikkaustoimintaa sairaanhoitopiirin lukuun niin ikään yo sairaanhoitopiireissä on sairaaloita joissa anestesiaa vaativia leikkaustoimintoja tehdään nykylainsäädännön mukaisesti

esitetty uusi lakipykälä keskittää kaikki leikkaustoiminnot keskuskaupunkeihin tämä esitys kurittaa niitä yksityisiä toimijoita jotka vielä sinnittelevät siellä syrjempänä olevien asukkaiden turvana eri paikkakunnilla muodollisesti esityksellä halutaan saattaa nämä yksityiset toimijat samalle viivalle julkisen toimijan kanssa siis käytännössä panemaan leikkaussalin ovelle lapun luukulle suomessa erikoissairaanhoidon etiikka on kyllä yhtä korkealla tasolla niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella joten ainakaan tämän takia lakiesitystä ei tarvittaisi

sairaala pystyy leikkaustoimenpiteen tekemään totta kai silti voi tulla odottamattomia komplikaatioita mutta sellaisessa tapauksessa ei ole käytännön merkitystä sillä onko siirtoaika tukisairaalaan kolmekymmentä vai kuusikymmentä minuuttia arvoisa puhemies fiksuinta olisi jos eduskunta pystyisi muuttamaan tätä niin että annettava asetus antaa sen kuudenkymmenen minuutin rajan siirtorajaksi

arvoisa rouva puhemies tässä on kyseessä kaikkien aikojen terveyspoliittinen vedätys suomalaisessa historiassa hallitus esittää terveydenhuoltolain poikkeuspykälää jolla yhteiskunnan tukemaa leikkaustoimintaa voidaan tarjota sairaaloissa joissa toisin kuin keskittämisasetus edellyttää ei ole kuntalaisille avointa ympärivuorokautista yhteispäivystystä

myös kallis päivystysvelvollisuus ja varautuminen hengenvaarassa tai muuten vakavasti sairastuneiden potilaiden hoitamiseen viipymättä ja kustannuksia säästämättä periaate on totta kai hyvä sillä potilasturvallisuudesta pitää huolehtia kaikissa oloissa edellä sanottu potilasturvallisuuden vaatimus on ollut perusteluna kun leikkaustoimintaa on keskitetty toki myös taustalla ovat olleet julki sanomatta sipilän hallituksen kovat säästötavoitteet siis sipilän hallituksen leikkaukset mutta siis potilasturvallisuudella perusteltiin koska tämän perustelun soveltaminen käytäntöön ei ole herättänyt luottamusta on eri puolilla suomea ryhdytty äkkinäisiin toimiin sairaaloiden säilyttämiseksi sopimuksia on tehty pakon edessä yksityisten terveysyritysten kanssa jotta palvelut eivät karkaisi keskittämisen mutta hallituksen nyt tekemä esitys ei suinkaan rauhoita tilannetta päinvastoin esityksen toteutuessa tuloksena ei ole yksityisten ja julkisten sairaaloiden tasapuolinen kohtelu vaan lain räätälöinti terveysyritysten mittojen mukaiseksi alan yritystoiminta on markkinoiden logiikan mukaisesti keskittynyt suurten päivystysvelvollisten sairaaloiden läheisyyteen esimerkiksi oulussa kotikaupungissani on kymmenen yksityistä leikkaussalia nämä kaikki täyttävät nyt tämän hallituksen poikkeuspykälän vaatimukset yhteispäivystykseen ehtii kolmenkymmenen minuutin kuluessa siis julkinen sektori tarvittaessa ottaa vastaan tilanteen mikäli tarve niin erityisen vakavaa sattuu vastuu siirtyy aina oulun yliopistosairaalalle julkiselle terveydenhuollolle uusi sääntely tämä poikkeuspykälä ei kerta kaikkiaan sovi keskittämisasetuksesta tavallaan luovutaan ehtoja väljennetään aivan kuten sosiaalidemokraatit ovat edellyttäneet mutta tämä räätälöinti ei sovi esimerkki löytyy kotoa pohjois pohjanmaalta raahessa oleva kuntayhtymäjohtaja hannu kallunki on seikkaperäisellä selvityksellään osoittanut että raahen sairaala ei pysty toimittamaan kiirepotilasta ouluun kolmessakymmenessä minuutissa joten leikkaussalitoiminta anestesiaa vaativa leikkaustoiminta loppuu siellä palvelut karkaavat ja ainakin terveysalan osaajaa työntekijää menettää työpaikkansa alueella jolla työpaikat ovat arvokkaita ja tarpeen vastaavasti oulun sairaala oulun päässä ruuhkautuu entisestään eikä ole mitenkään sanottu että sen suunnittelema peruskorjaushanke tulevaisuuden sairaala riittää näiden uusien vuodepaikkojen tarjontaan kulut kasvavat ja veronmaksaja maksaa arvoisa puhemies terveydenhuoltolain mukaan julkisen vallan on huolehdittava vastuullaan olevien asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja saatavuudesta yhdenvertaisesti koko alueellaan nyt yhdenvertaisuuden ja alueellisen tasapuolisuuden periaate on uhattuna tämä hallitus on pakkokeskittämässä ihmisten peruspalveluita se on murentamassa alueiden elinvoimaa ja lisäämässä turvattomuutta on pakko kysyä miten tämä on mahdollista suomen keskustapuolueen vahtivuorolla hallituksen keskittämispolitiikan voittajia eivät ole myöskään keskuskaupungit eivätkä niiden sairaaloissa työtaakan alle uupuvat työntekijät tämän voittajia ovat yksiselitteisesti yritykset jotka ovat päättäneet sijaintinsa ja palveluvalikoimansa mahdollisimman hyvän taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi puhemies terveydenhuoltolaki kaipaa uudistusta joka painottaa palveluiden järkevää taloudellista ja tasapuolista kehittämistä hallituksen esitys on hyvien päämäärien vastakohta tämä on lex terveystalo se on hylättävä ja on säädettävä sen sijaan lex kallunki jolla turvataan palveluiden alueellinen tasapuolisuus itse olen valmis tällaisen esityksen muotoiluun arvoisa puhemies on vielä palattava tähän aiemmin salissa käytyyn lähetekeskusteluun oli kyllä paljonpuhuvaa että tuossa lähetekeskustelussa ministeri saarikko sai puolustaa hallituksen esitystä käytännössä yksin ei löytynyt kokoomuksesta ei juuri keskustasta saati muista tälle esitykselle puolustajia herää väistämättä puhemies kysymys hallituksen tarkoituskaan viedä tätä esitystä läpi millaisen pelin kaupankäynnin kohde ihmisten terveys tässä maassa tämän hallituksen johdolla voikaan olla on myös muistutettava mieliin että tämä poikkeuspykälä syntyi siitä havainnosta että keskittämisasetuksen vaatimat kriteerit saattoivatkin koskea myös yksityistä leikkaustoimintaa minkä vuoksi täytyy nopeasti säätää nämä poikkeamat leikkaustoimintaan irti yhteispäivystysvelvoitteesta koska tietysti olisi liikaa odottaa yksityiseltä toimijalta päivystysvelvollisuutta koska se maksaa me kaikki tiedämme että vain yhteiskunta pystyy järjestämään vaativaa päivystystä

katsotaan kuka tästä hyötyy yritykset siitä hyötyvät ja täysin selvää on että tällä keinotekoisella kolmenkymmenen minuutin aikarajoitteella ne julkiset sairaalat jotka saattaisivat päästä mukaan nyt näissä uusissa olosuhteissa leikkaustoimintaan kiinni kuten raahen sairaala oulussa eivät pysty tätä kolmenkymmenen minuutin kriteeriä täyttämään

arvoisa puhemies

kaksi tavoitetta jotka vaikuttaisivat ohjaavan kaikkea sitä sosiaali ja terveyspolitiikkaa mitä tämä hallitus tekee julkisiin palveluihin kohdistuvat säästöpaineet ja leikkaukset sekä johdonmukainen pyrkimys avata julkista palvelutuotantoa markkinoiden hoidettavaksi eli palveluiden markkinaehtoistaminen sote markkinoiden avaaminen on ollut hallituksen koko sote projektin ohjenuorana alusta alkaen sama kaupallisen soten linja jatkuu edelleen ja käy hyvin ilmi tästä hallituksen esityksestä hallituksen aikaisemmin päättämillä kolmensadanviidenkymmenen miljoonan euron

on ollut erittäin suuria vaikutuksia aluesairaaloiden ja keskussairaaloiden toimintaan koko suomessa kun anestesiaa vaativat leikkaukset on keskitetty näihin suuriin päivystäviin sairaaloihin keskittämisen seurauksena moniin aluesairaaloihin on jäänyt leikkaussalikapasiteettia jota ei tällä hetkellä ole mahdollista hyödyntää ja päivystävillä keskussairaaloilla taas ei välttämättä ole riittävästi lisäkapasiteettia minkä seurauksena ne joko joutuvat siihen investoimaan tai hankkimaan sitä ostamalla palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta hallitus on nyt herännyt epäkohtaan oman keskittämisensä seurauksena eli siihen että sairaanhoitopiirien anestesiaa vaativien leikkausten osto yksityiseltä

voimassa olevia terveydenhuoltolain ja sen nojalla annettujen asetusten velvoitteita

hallituksen ratkaisu on tietenkin säätää omaan keskittämislakiinsa poikkeus joka hyödyttää näitä voittoa tavoittelevia yrityksiä tämä puolen tunnin poikkeussääntö tarkoittaa että ne yksityiset voittoa tavoittelevat terveysyritykset jotka ovat laittaneet paljon rahaa tiloihin isoissa kaupungeissa ja joilla ei ole mitään intressiä itse järjestää hyvin kallista ja vaativaa päivystystä voivat jatkossa jatkaa leikkaustoimintaansa sekä palveluiden myyntiä sairaanhoitopiireille ja ongelmien ja komplikaatioiden sattuessa lähettää potilaat päivystystä ylläpitäville julkisille keskus ja yliopistollisille sairaaloille lakiesityksessä tämä todetaan aivan suoraan seuraavalla tavalla uudet säädökset antaisivat yksityisille toimijoille laajat mahdollisuudet tarjota leikkauspalveluita sairaanhoitopiirien keskussairaaloiden sijaintikaupungeissa ilman merkittävää kustannusten lisääntymistä päivystystä ei vaadittaisi ne voisivat tukeutua keskussairaaloihin tukisairaaloina jolloin niillä ei tarvittaisi merkittävää varautumista leikkaustoiminnan poikkeustilanteisiin erikoissairaanhoidon tilanteen osalta siis konkretisoituu hyvin tämän hallituksen arvomaailma säästöjen varjolla keskitetään ja ajetaan alas julkisia palveluita samalla kun avataan mahdollisuus yksityisille voittoa tavoitteleville yrityksille tuottaa näitä samoja palveluita kuten todettua mikäli keskussairaaloilla ei ole riittävästi omaa kapasiteettia jää heille ainoaksi mahdollisuudeksi hankkia näitä palveluita lähellä sijaitsevalta yksityiseltä palveluntuottajalta kun esimerkiksi neljänkymmenenviiden minuutin matkan päässä oleva aluesairaala ei enää tälle hallitukselle kelpaa

arvoisa puhemies

terveydenhuoltolain muuttamiseksi on koettu pääosin myönteiseksi edistysaskeleeksi maakunnissamme sen sijaan ankaraa arvostelua on aiheuttanut päivystysasetukseen sisällytetty kolmenkymmenen minuutin aikarajavaade leikkaavan ja tehohoitoa antavan yksikön välissä hallitus asetti hallituskautensa tavoitteeksi sosiaali ja terveydenhuollon kustannusten kasvun hillitsemisen kun väestön ikärakenne ja huoltosuhde ovat muuttuneet ei nykyisen kaltainen järjestelmä toimi terveen taloudenpidon säännöillä vaan kasvavien sosiaali ja terveydenhuollon menot on pitänyt rahoittaa velkarahalla pitemmän päälle kestämätöntä taloudenpitoa jolle on täytynyt tehdä jotain ja tästä ovat olleet kaikki poliittiset ryhmittymät samaa mieltä sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta on lähdetty tekemään paljolti ajatuksella että terveyden edistämisen tulee olla kuntien ensisijainen tehtävä ja sairaanhoidon leveämpien hartioiden eli tulevien maakuntien tehtävänä erikoissairaanhoidon keskittäminen yliopistosairaaloihin on monella tapaa järkevää sinne keskittyvät osaaminen ja tarvittava laitteisto joiden resurssit ovat rajalliset väestöpohjallisesti pienehkössä maassamme ihminen tarvitsee erikoissairaanhoidon toivottavasti harvoin elämässään joten hoitoa varten voi kyllä matkata matkankin päähän ja on toki erityisesti potilaan etu että häntä hoitavalla lääkärillä on viimeisin osaaminen ja rutiiniluontoinen tuntemus kyseisestä lääketieteen alasta kaiken kaikkiaan tämä isoihin yksiköihin keskittäminen on varsin järkevä ajatus erityisesti etelä suomen väkirikkailla alueilla matkat eivät ole mihinkään kilometreissä mitattuna pitkiä sen sijaan pohjois ja itä suomen pitkien etäisyyksien alueilla keskittämisyhtälö ei enää olekaan yhtä perusteltua käsillä olevaan terveydenhuoltolain muutokseen on tarkoitus lisätä säädös jonka mukaan sairaanhoitopiiri voisi järjestää leikkaustoimintaa on varmistettu riittävä päivystysvalmius ja potilasturvallisuus vaikka yksikössä ei ole kuntalaisille avointa ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä muutoksen tarkoituksena on saattaa julkinen ja yksityinen leikkaustoiminta samanarvoiseen asemaan perusteluissa toiminnan ehdoiksi asetetaan että leikkaavalla sairaalalla täytyy olla käytössään niin sanottu tukisairaala jossa on tehohoitovalmius ja tämän pitää olla saavutettavissa kolmenkymmenen minuutin sisällä arvoisa puhemies kolmenkymmenen minuutin aikarajavaade tulee lopettamaan kaiken nukutusta vaativan leikkaustoiminnan keskussairaalakaupunkien ulkopuolella tämä koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita pohjois pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella tämä merkitsee leikkaustoiminnan loppumista raahen sairaalasta ja jollakin aikajänteellä myös oulaskankaan sairaalasta työtä päivystysasetuksen muuttamiseksi kolmenkymmenen minuutin aikarajavaateen osalta on tehty mutta yritykset ovat karahtaneet pahasti kiville täytyy aidosti ihmetellä miksi kyseinen minuuttimäärä halutaan sisällytettäväksi päivystysasetukseen vaikka lääkäreiden ja asiasta muuten ymmärtävien mielestä siihen ole lääketieteellisiä perusteita ainoastaan yliopistosairaaloiden lääkärit ja ministeriön virkamiehet ovat puoltaneet tätä yksisilmäistä leikkaustoiminnan keskittämistä yliopistosairaaloihin kun erikoissairaanhoidon työnjakoa ja päivystystä koskevilla uudistuksilla haluttiin tavoitella kolmensadanviidenkymmenen miljoonan euron säästöjä niin tiedossa on jo nyt ettei niitä tällä uudistuksella saavuteta miksi tällä minuuttimäärällä halutaan romuttaa pohjois pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja alueen aluesairaaloiden toimiva työnjako joka on ollut kustannustehokasta miksi pelkän päivystyksen omaavalta leikkausyksiköltä vaaditaan valmiutta siirtää potilas tarvittaessa tukisairaalaan kolmessakymmenessä minuutissa mutta sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksen omaavassa leikkausyksikössä ei voihan sielläkin sattua tehohoitoa vaativa komplikaatio

raahen ja oulaskankaan sairaaloiden vaikutuspiirissä asuvat ihmiset olemme murheellisia ja järkyttyneitä siitä ettei aikarajavaatimuksen kokonaisseuraamuksia ole haluttu huomioida jos muutos tulee voimaan merkitsee se raahessa noin viidenkymmenen ihmisen työpaikan vähenemistä ja työn siirtymistä ouluun oulaskankaalla vaikutukset tulevat olemaan vieläkin dramaattisemmat työpaikkoihin ja muuhun terveydenhuollon palveluihin toivon ja vetoan raahen ja oulaisten seutukunnan ihmisten puolesta että järki tulisi vielä asiasta päättävien käteen ja sellainen ihme tapahtuisi että kyseinen laki astuisi voimaan ilman tarkkaa minuuttimäärää leikkaavan ja tehohoitoa antavan yksikön välillä tässä tilanteessa olisi myös suurta viisautta jättää muutenkin tulevien maakuntien tehtäväksi järjestää alueen sairaanhoito sen parhaaksi katsomalla

arvoisa rouva puhemies tässä salissa on käyty tänään tästä aiheesta erittäin hyvää keskustelua ja erittäin tärkeää keskustelua ensin täytyy kyllä sanoa kritiikkiä siitä että oli varattu vain kolmekymmentä minuuttia aikaa sille keskustelulle jossa päätetään ja jossa käydään keskustelua eräästä kaikkein tärkeimmistä lakiesityksistä mitä tässä salissa tällä vaalikaudella on annettu ja siinä mielessä kyllä ihmettelen tätä käsittelymenettelyä nyt sitten tietysti pääsemme puhujapöntössä tästä aiheesta puhumaan ja kertomaan näkemyksemme mutta olisin toivonut että olisi varattu huomattavasti enemmän aikaa tuossa päivällä käydyssä keskustelussa arvoisa puhemies täytyy kyllä ihmetellä myös sitä että kun keskustaministerit ajavat tällaisia lakiesityksiä niin heidän edustajansa täällä salissa sitten toteavat että eivät voi tätä kannattaa niin ei tietenkään pidäkään tehdä elikkä ei missään tapauksessa tämmöistä keskittämislakia eikä tätä yksityistämislakia pidä kannattaa mutta toivoisin että silloin kun tässä salissa äänestetään elikkä päätetään näistä lakiehdotuksista myös nämä edustajat muistavat mitä nappia painavat elikkä aikanaan tämäkin esitys tulee tässä salissa päätettäväksi ja silloin jokainen voi sitten osoittaa käytännön tasolla puheensa todeksi elikkä äänestää sitten tätä lakipakettia vastaan eikä hyväksyä sellaista esitystä joka avaa markkinat yksityisille toimijoille ja ajaa julkiset tähän asti hyvin toimineet sairaalat alas tämä on sipilän hallituksen logiikka terveydenhuollon

ensin keskitetään ja sitten yksityistetään säästösyistä tehdyt muutokset terveydenhuoltolakiin ja päivystysasetuksen kovat kriteerit ovat ajaneet aluesairaaloita alas kovalla tahdilla ja meno vain kiihtyy eilen uutisoitiin tosiaan kotikaupunkini raahen sairaalan leikkaustoiminnan loppumisesta raahessa on tehty alueellisiin sopimuksiin perustuen muun muassa pehmytkudoskirurgisia toimenpiteitä mikä on helpottanut jonotilannetta alueen keskuskaupungissa oulussa nämä ovat olleet siis kustannustehokkaita toimenpiteitä elikkä ei ole mitään syitä eikä perusteluita kyllä ajaa tätä toimintaa alas raahen sairaala ei kuitenkaan pysty täyttämään päivystysasetuksessa määriteltyjä tiukkoja laatukriteereitä ja tästä syystä tämä toiminta turvallinen leikkaustoiminta on ajettu alas nyt käsittelyssä oleva terveydenhuoltolain muutos ei kuitenkaan auta esimerkiksi raahen tilannetta sillä matkaa laajan päivystyksen sairaalaan on yli puoli tuntia näin taitaa olla kaikkialla muuallakin paitsi uudellamaalla hallituksen esitys terveydenhuoltolain muutoksesta on röyhkeä esimerkki siitä miten lakia on valmisteltu yksityisten yritysten ensisijaisen edun näkökulmasta tällä esityksellä hallitus käytännössä poistaa yksityisiltä yrityksiltä samat vaatimukset leikkaustoiminnalle kuin mitkä koskevat julkisia aluesairaaloita nyt keskuskaupungeissa sijaitsevat terveysyritykset pääsevät keräämään voitot ja julkinen taho toimii maksajana tämä esitys ei sitä virhettä joka tässä salissa tehtiin vuonna kaksituhattakuusitoista kun terveydenhuoltolain muutoksista äänestettiin tämän esityksen hyväksyessään eduskunta avaa terveydenhuoltolain markkinat yksityiselle terveysbisnekselle huolimatta siitä meneekö sote läpi vai ei päätösvalta toimenpiteiden tarkoituksenmukaisesta suorituspaikasta pitäisi jättää yleisten laatuvaatimusten puitteissa sovittavaksi kunkin erityisvastuualueen sairaaloiden kesken valtiovallan tiukan ohjauksen ja pakkokeskittämisen sijaan

arvoisa puhemies

tuossa aikaisemmin puheenvuorossaan puhui tavoitteeksi asetettiin kahdensadankuudenkymmenen miljoonan euron säästö mutta uusimmat kyselyt kertovat että näin ei tule tapahtumaan itse asiassa kuntaliiton teettämän kyselytutkimuksen mukaan realistisempi säästötoteuma olisi korkeintaan kymmenessä miljoonassa eurossa siis kahdensadankuudenkymmenen miljoonan euron sijaan jota lähdettiin tavoittelemaan nyt näyttää siltä että toteuma olisi korkeintaan kymmenessä miljoonassa eurossa eli säästöjä ei sitten turvallisuus se toinen seikka jolla tätä keskittämistä silloin aikaisemmin perusteltiin ensinnäkin tämä keskittämispykälä tuotiin eduskuntaan kiireellisenä budjettilakina joka vietiin läpi vuoden kaksituhattaseitsemäntoista valtion budjetin yhteydessä eduskunnassa hämmästeltiin tuolloin kiirettä ja sitä on hämmästelty myöskin tänään täällä keskustelussa sairaalaverkosta päättäminen yksittäisen pykälän muutoksella tuntui vähintäänkin huonolta lainsäädäntöjärjestykseltä tilanteessa jossa koko sote uudistus ja valinnanvapauden linjaukset olivat päättämättä nyt me olemme siinä tilanteessa että ne ovat edelleen päättämättä ja olemme jo tuomassa korjauksen tähän aikaisempaan keskittämispykälään joka tehtiin ennenkuulumatonta ennenkuulumatonta no reilu vuosi tuon kaiken jälkeen me siis käsittelemme täällä nyt sitten tarkennusta lähinnä

haluttu tehdä tällainen tarkennus lakiin terveydenhuoltolakiin esitetään poikkeussäännöstä kiireettömästä leikkaustoiminnasta jatkossa sairaanhoitopiiri voisi järjestää kiireetöntä leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa vaativaa leikkaustoimintaa myös toimintayksiköissä alleviivaan myös toimintayksiköissä joissa ei ole ympärivuorokautista yhteispäivystystä siis mitä onko nyt kuitenkin niin että että on juridisesti mahdollista nykyistä laajempi leikkaustoiminta esimerkiksi rauman aluesairaalassa siis sellainen toiminta joka ajettiin alas no valitettavasti ei ei koska tämä lakimuutos on kädenojennus lähinnä yliopistosairaalakaupungeissa toimiville yksityisille leikkausta tekeville yrityksille tämä lakiesitys on räätälöity siinä missä esimerkiksi julkisia aluesairaaloita vaadittiin potilasturvallisuuteen vedoten lakkauttamaan leikkaustoimintansa halutaan nyt vastaavanlainen leikkaustoiminta mahdollistaa isoissa kaupungeissa ja niiden lähistöllä se ei ole tasapuolista aluesairaalassa hyvä potilasturvallisuus perustui pienen riskin leikkauksiin tarkkaan ennakkokartoitukseen ja suunnitteluun sekä seurantaan ja juuri tätä juuri tätä vaaditaan nyt myös uudessa asetuksessa siis noinko vain katosivat väitetyt väitetyt potilasturvallisuusriskit nyt riskit uskotaan leikkausten määrän lisäksi

minimoitavan minimoitavan uudella luvulla siis tällä vastaavalla luvulla jota edustaja mattila juuri täällä myöskin kritisoi kiireettömiä leikkauksia saa tehdä vain sellaisella etäisyydellä laajasta ympärivuorokautisesta päivystyksestä jossa potilas pystytään siirtämään ensihoitopalvelun yksiköllä kolmessakymmenessä minuutissa jatkohoitoon no jos luette näitä lausuntopalautteita itse asiassa on mielenkiintoista sekin kuinka pitkään tätä kierrosta on tehty lausuntopalautteethan pyydettiin jo aikoja sitten ja tämä esitys jostain syystä on jäänyt sen jälkeen tuonne matkan varrelle ja sekin kertoo siitä mistä tässä tässä on on kysymys niin

tarkoituksenhakuinen eikä perustu faktatietoon kyseessä taitaakin siis olla taas uusi esitys jossa lain todelliset tarkoitukset verhotaan potilasturvallisuuden ja säästöjen taakse aivan niin kuin aikaisemmassa keskittämisasetuksessakin oli leikkaustoimintaa tarvitaan niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla kuitenkin juuri aluesairaalaverkolla on suomessa merkitystä alueiden asukkaiden ja elinvoiman kannalta niin kuin useampi puhuja on täällä aikaisemmin jo todennut mitä tulee aikaisempaan keskusteluun niin totean että edustaja anttila kysyi täällä miten jatkossa tullaan turvaamaan osaajat näissä laajaa ympärivuorokautista päivystystä tekevissä yksiköissä ja juuri siitähän tässä onkin kysymys kun ei leikkauksia voida tehdä enää näissä keskussairaaloissakaan osaamispulan takia ainoaksi vaihtoehdoksi jää ostaa palveluita yksityisiltä näin ollen juuri tällä kyseisellä lakiesityksellä päästään toteuttamaan se tahtotila jota on ajettu kuin käärmettä pyssyyn tämän viimeisen vuoden aikana jonka tämä hallituksen esitys on tuolla valmistelussa ollut eli lisää leikkaustoimintaa yksityisille yrityksille meidän kattavan aluesairaalaverkkomme ja julkisen toiminnan kustannuksella

arvoisa puhemies tämän lakiesityksen kohdalla kolmenkymmenen minuutin keskustelu ministerin läsnä ollessa oli kyllä aivan liian lyhytaikainen niin että tätä kyllä soisi mietittävän että jos on merkittävä lakiesitys niin pitäisikö tätä käytäntöä muuttaa koska

arvoisa puhemies nyt tähän varsinaiseen lakiesitykseen tämä lakiesitys kertoo paljon hallituksen ideologiasta ja toimintatavoista kun tarkastellaan prosessin näkökulmasta asian etenemistä niin kovin korkeita laatupisteitä ei voi hallitukselle antaa ihmettelen todella miten keskusta on tähän suostunut lienee kysymys jälleen jostakin lehmänkaupasta kenties kritiikki tätä lakiesitystä kohtaan ei ole kuitenkaan tullut ainoastaan oppositiolta vaan myöskin muun muassa keskustan kansanedustajat ovat olleet samaa mieltä siitä että tämä lakiesitys olisi kyllä saanut jäädä tekemättä

lakiesitykselle ei kyllä tainnut löytyä puolustajia kerrataan vielä vähän tätä prosessia vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta kiirehdittiin voimaan terveydenhuoltolain muutos jolla ajettiin alas julkinen leikkaustoiminta muualla kuin keskussairaaloissa asialla tuntui olevan kova kiire silloin ja ja sitä perusteltiin muun muassa potilasturvallisuudella

aluesairaaloiden leikkaustoiminta on lakkautettu ja osaajat ovat kaikonneet mikä järki tässä kaikessa on miksi aluesairaaloiden leikkaustoiminnan lopettamisella oli vuonna kaksituhattaseitsemäntoista niin kiire silloin sdp vastusti asiaa ja totesi että asiassa ei kannata kiirehtiä koska ilman tarkempaa tietoa soten ja valinnanvapauden sisällöstä ei näin tärkeistä asioista saisi päättää nyt nähdään miten käy kun lainsäädäntötyötä tehdään liian kiireellä ilman kunnollista vaikutusten arviointia yksityisen leikkaustoiminnan pönkittäminen vaarantaa myös julkisen sektorin päivystyksen koska on todellakin aiheellista kysyä mistä lopulta löytyvät osaajat kun lääkäreiden määrä on kuitenkin maassamme rajallinen etenkin kun yksityinen sektori saattaa olla nyt monelle ammattilaiselle houkuttelevampi vaihtoehto kun siellä ole sitä ympärivuorokautista päivystystä kaiken lisäksi julkisen puolen pitää tässäkin asiassa sitten kantaa se viimeinen vastuu sillä potilas pitää saada tarvittaessa siirrettyä nopeasti jatkohoitoon sairaalaan jossa on ympärivuorokautista toimintaa tämä vaikuttaa kermankuorinnalta tässäkin suhteessa hallituksen sote esityksen markkinamalli mahdollistaa yksityiselle sektorille yli viiden miljardin euron markkinat hallitus tekee kauppaa ihmisten terveydellä ja maksattaa laskun veronmaksajilla kuka hyötyy yksityiset terveysmarkkinat toivottavasti tämä ei toteudu ikinä toisaalta lieneekö hallituksellakaan mitään tarkoitusta viedä tätä lakiesitystä eteenpäin

arvoisa puhemies keskustavetoinen hallitus ja sen sote ministerit jäävät historiaan erikoissairaanhoidon keskittämisestä ja suomalaisen terveydenhuollon markkinaehtoistamisesta anestesiaa vaativien leikkausten keskittäminen ja siitä seuraava aluesairaaloiden alasajo on ollut yksi hallituksen terveydenhuollon muutoshankkeista leikkausten keskittämistä keskuskaupunkien päivystäviin sairaaloihin on perusteltu potilasturvallisuudella ja laadun parantumisella mutta taustalla vaikuttavat tosiasiassa hallituksen säästötavoitteet tosin nyt näyttää siltä ettei näitä säästöjä tulla edes saavuttamaan vaikka keskittyminen toteutuu

keskittämistä koskevista terveydenhuoltolain muutoksista vuonna kaksituhattakuusitoista ja keskittämistä ajavat asetukset on on annettu niin ikään tällä kaudella keskustan ministerien toimesta arvoisa puhemies nyt olisi pelastettava se mikä pelastettavissa on ja muutettava vuonna kaksituhattakuusitoista terveydenhuoltolakiin säädetty pakkokeskittäminen ja keskittämisasetukset tänään eduskunnassa käsittelyssä oleva hallituksen esitys terveydenhuoltolain muuttamisesta ei kuitenkaan pelasta raahen sairaalaa tai muita aluesairaaloita hallitus esittää joka sallisi yleisanestesiaa vaativat leikkaukset myös muissa kuin laajan päivystyksen sairaaloissa mutta vain jos potilas on siirrettävissä laajan päivystyksen yksikköön kolmessakymmenessä minuutissa esitys ei mahdollista leikkaustoiminnan jatkoa useimmissa aluesairaaloissa sillä ne sijaitsevat yleensä kauempana alueen laajan päivystyksen sairaalasta on muistettava että leikkaustoiminnan alasajo näivettää aluesairaaloita laajemminkin sillä mielekkäiden työkokonaisuuksien järjestäminen vaikeutuu osaavia lääkäreitä on leikkausten loputtua entistä vaikeampi saada pysymään alueella arvoisa puhemies tämä esitys onkin yksityisiä terveysyrityksiä suosiva etten sanoisi niille räätälöity keskuskaupungeissa sijaitseville terveysyrityksille avautuvat auvoisat apajat kun hallitus ajaa aluesairaaloiden toiminnan ja niissä tehtävät leikkaukset alas mutta mahdollistaa palveluiden oston keskuskaupunkien yksityisistä sairaaloista lakia voi oikeutetusti kutsua lex terveystaloksi nimi on osuva sillä lain myötä rutiinileikkauksia siirretään aluesairaaloiden alasajon ruuhkautuneista keskussairaaloista yksityisille sairaaloille ja samalla osaavat lääkärit siirtyvät sinne kuitenkin julkiselle puolelle jäisi kallis päivystys ja komplikaatioiden hoito tämä vääristäisi kilpailua yksityisten ja julkisten toimijoiden välillä yksityisten terveysjättien eduksi kyse on puhdasoppisesta kermankuorinnasta arvoisa puhemies ministeri sanoi täällä ettei sairaanhoitopiireillä ole pakkoa ostaa leikkauksia yksityisiltä jatkossakaan no ei teoriassa ole pakkoa mutta käytännössä voi olla kun keskussairaala on ensin ruuhkautettu aluesairaaloiden leikkaustoiminnan alasajon vuoksi tämä muutos voi johtaa myös keskussairaaloiden toiminnan ja päivystyksen vaarantumiseen sillä osaava henkilökunta voi entistä laajemmin hakeutua töihin yksityisiin sairaaloihin kevyempien työtehtävien ääreen pois päivystysvelvollisuuden piiristä

sairaaloiden välinen työnjako parhaaksi katsomallaan tavalla siten että myös aluesairaaloissa voitaisiin leikata potilasturvallisuudesta huolehtien helsingistä saneltu pakkokeskittäminen ei ole oikea toimintatapa kysymys kuuluu miksi hallitus haluaa perustaa sote maakunnat mutta ei sitten luota niiden osaavan tehdä itse päätöksiä sairaaloiden välisestä työnjaosta yleisten laatuvaatimusten puitteissa

arvoisa puhemies tämän lain keskustelu

puoleen tuntiin eli kolmeenkymmeneen minuuttiin joskus se on riittävä aika joskus se ei riitä tänään täällä salissa debattia käytiin ministerin läsnäollessa noin se puoli tuntia kolmekymmentä minuuttia siitä jäi varmasti monelle kollegalle se tunne että se ei ollut riittävä olisi tarvittu pidempi aika palaan vielä puheen loppuvaiheessa tähän puoleen tuntiin tarkemmin lähetekeskustelussa olevassa terveydenhuoltolain on kyse siitä että lakiin lisättäisiin uusi säännös jonka mukaan sairaanhoitopiiri voisi järjestää leikkaustoimintaa toimintayksikössä jossa on varmistettu riittävä päivystysvalmius ja potilasturvallisuus ilman että yksikössä on ympärivuorokautinen yhteispäivystys säännöksessä

säännöksessä määriteltäisiin siis tällaisen toiminnan kriteerit kaiken kaikkiaan tämä lakiesitys siis mahdollistaa anestesiaa ja leikkaussaliolosuhteita edellyttävän kiireettömän leikkaustoiminnan tai yleisanestesiaa edellyttävien muiden kiireettömien toimenpiteiden tekemisen myös sellaisissa toimintayksiköissä joissa ei ole ympärivuorokautista yhteispäivystystä

mitkä edellytykset ovat aiheuttaneet kaikkein eniten ihmetystä vaikka nyt on kyse siis lähetekeskustelusta jonka jälkeen sosiaali ja terveysvaliokunta vasta aloittaa hallituksen esityksen käsittelyn niin valmistelun aikana on ihmetystä aiheuttanut eniten esitys että potilas tulisi pystyä siirtämään tukisairaalaan kolmessakymmenessä minuutissa tämä merkitsee joidenkin yksityisten leikkaustoimintaa tekevien yksiköiden osalta merkittävää muutosta tai jopa lakkauttamista valmistelun aikana eri tahot ovat esittäneet myös pidempiä aikarajoja neljääkymmentäviittä minuuttia tai kuuttakymmentä minuuttia mutta potilasturvallisuuden varmistamiseksi stm sosiaali ja terveysministeriö on pitäytynyt valmistelussa kolmenkymmenen minuutin aikarajassa myös aikarajojen poistamista ja ja niiden korvaamista muilla laatukriteereillä on ehdotettu kattavien leikkaustoimien laatukriteerien valmistelu olisi iso työ ja näköjään tällä aikataululla se ei ole ollut mahdollista tämä kolmenkymmenen minuutin aikaraja tuntuu kuitenkin suhteettoman pieneltä siinä mielessä että jos ajatellaan esimerkiksi kotikaupunkiani oulua se kolmekymmentä minuuttia saattaa siellä kuten monissa muissakin kasvukeskuksissa mennä jo ruuhkassa ja näin ollen nyt tämä kolmenkymmenen minuutin aikaraja jos siihen ei sosiaali ja terveysvaliokunta tule poikkeusta tai joustavuutta tekemään olisi painava kriteeri joidenkin sairaaloiden osalta esimerkiksi pohjois pohjanmaalla eli oulun yliopiston sairaalan alueella tämä kolmenkymmenen minuutin aikaraja koskettaa nimenomaan raahen sairaalaa raahen sairaala toimii kiinteässä yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa ja leikkaustoiminta perustuu sairaanhoitopiirin sisällä sovittuun toimivaan työnjakoon raahen sairaalasta on matkaa ouluun noin kuusikymmentä minuuttia henkilöautolla tietenkin hälytysajoneuvolla sinne pääsee nopeammin mutta ei kuitenkaan missään tapauksessa kolmenkymmenen minuutin aikarajassa raahen sairaalassa leikkaustoiminta on myös taloudellisesti tehokasta ja mikäli leikkaustoiminta lopetettaisiin on vastaava kapasiteetti löydettävä jostain muualta oulun yliopiston sairaalassa tulevaisuuden sairaala hanketta ja investointeja tehdään tulevien neljän viiva viiden vuoden aikana ja siinä mielessä leikkaustoiminnan vastaavan kapasiteetin hankkiminen esimerkiksi sieltä olisi kriittistä leikkaustoiminnan lopettaminen vedoten siihen kolmenkymmenen minuutin aikarajaan ei siis ole toiminnallisesti eikä taloudellisesti tässä vaiheessa perusteltua raahen hannu kallunki onkin esittänyt että tästä käsittelyssä olevasta terveydenhuoltolain muutoksesta tulisi poistaa tuo neljännenkymmenennenviidennen pykälän kolmas momentti joka siis kuuluu joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa tulee kokonaisuudessaan koota niihin sairaaloihin joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys näin ollen jätettäisiin aluesairaalan leikkaustoiminta ja siihen liittyvä työnjako tulevien maakuntien ratkaistavaksi tämä muutos ei sinänsä vaarantaisi tämän lain muutoksella muutoin tavoiteltua keskussairaaloiden välistä

kun sosiaali ja terveysvaliokunta aloittaa lain käsittelyn toivonkin että erityisesti tähän aikarajaan josta siis valmistelun yhteydessä on ollut ainakin kolmeakymmentä minuuttia neljääkymmentäviittä minuuttia ja kuuttakymmentä minuuttia esillä sosiaali ja terveysvaliokunta tulee paneutumaan

arvoisa puhemies on oikeastaan aika surullista että tänäänkin on kuultu kuinka vahva tahto eduskunnassa on yli hallitus oppositio rajojen muuttaa tätä lainsäädäntöä ja kuinka vahvasti on käytetty puheenvuoroja sen puolesta myöskin julkisten aluesairaaloiden toimintaa olisi pitänyt arvostaa aivan yhtä lailla kuka tätä lakia puolustaa missä ovat ne ihmiset jotka jotka ovat sitä mieltä että tämä laki tai tämä keskittäminen on on ollut ollut hyvä ratkaisu niidenkin hallituspuolueiden edustajien puheenvuoroissa joissa on ikään kuin

keskenään esimerkiksi työnjaosta leikkaustoiminnassa niin että koko alueen paras toteutuisi ja miten keskusta on voinut tähän suostua tässä on kysymys myöskin alueiden elinvoimasta ja alueiden elinvoimapolitiikasta olen kuvitellut että kaikenlainen tällainen pakkokeskittäminen

aikaisemmin käynyt mutta nyt tällaisiin päätöksiin suostutaan syksyllä kaksituhattaseitsemäntoista eduskunnassa edustaja henriksson teki lakialoitteen jolla pyrittiin korjaamaan tätä ongelmaa tämä siis tiedettiin ja nähtiin itse asiassa useissa lukuisissa palavereissa joissa on ollut kansanedustajia yli yli hallitus oppositio rajojen ja minäkin olen päässyt olemaan tällaisissa keskusteluissa mukana on tavattu ministeriä pyritty kertomaan alueelta se viesti mitä on tapahtunut jo aikaisemmalla keskittämispäätöksellä mutta myöskin

mitä tulisi tapahtumaan alueilla sitä vielä yritettiin tämän lakialoitteenkin kautta kautta lopulta korjata ja muuttaa vielä suuntaa kun nähtiin että ollaan tekemässä virheratkaisuja aluesairaaloiden toiminnan toiminnan lakkauttamisen osalta mutta ei mitään pysyttiin tiukasti kiinni päätöksessä joka oli tehty jossa vedottiin säästöihin ja kuten me tiedämme säästöt eivät ole toteutuneet potilasturvallisuuden osalta ei ole ollut ongelmia sellaisia ongelmia

joihin syihin vedoten olisi voitu näitä muutoksia tehdä ja nyt sitten tuodaan tällainen esitys eduskuntaan jossa itse asiassa todetaan että se potilasturvallisuus ja ne toimenpiteet joita aluesairaaloissa tehtiin ovatkin nyt sallittuja näitten yksityisten osalta kun on kolmenkymmenen minuutin aikarajan

arvoisa puhemies minulle jäi kovin epäselväksi kuunnellessani ministeriä tänä päivänä miksi hallitus halusi tuoda tämän esityksen tänne eduskuntaan minun mielestäni ministeri ei pystynyt perustelemaan uskottavalla tavalla tämän lakiesityksen hyötyjä ainakaan palveluja tarvitsevien kansalaisten näkökulmasta minun on erityisen vaikea ymmärtää keskustan toimintaa tässä asiassa kokoomus kyllä sai mitä halusi mutta mitä ihmettä keskusta saa keskusta on puhunut aina alueiden puolesta ja alueellistamisesta mutta nyt ollaan kyllä keskittämässä terveyspalveluja ihan viimeisen päälle tosin keskusta on tainnut luopua alueiden puolustamisesta jo tämän hallituskauden alusta alkaen tämä on näkynyt monissa muissakin asioissa kuin tässä asiassa tämänkin lakiesityksen kohdalla jää kysymään miksi vaikutusten ei ole tehty kunnolla esimerkiksi alueelliset vaikutukset puuttuvat lähes kokonaan tästä ja muutenkin kovin köykäinen on tuo vaikutusten arviointi kun katsoin tuota esitystä minä luulen että jos hallitus olisi tehnyt perusteellisen hyöty haitta analyysin niin tämä esitys olisi jäänyt tekemättä sillä tästä esityksestä eivät hyödy muut kuin yksityiset terveysyritykset

arvoisa puhemies täällä aiemmin keskustelussa osa kollegoista nosti esiin että tämä lainsäädäntö

yksityisen leikkaustoiminnan ja

leikkaustoimintaa sattui juuri silmään sosiaali ja

ylijohtajan kirsi varhilan uusin blogi ja lainaan nyt siitä blogista näitä määriä eli hyvinvointialan liitto on arvioinut että julkinen ostaa leikkauksia yksityiseltä vuositasolla noin kolmellasadalla miljoonalla eurolla näistä nukutuksessa tehtävien leikkausten volyymi on sosiaali ja terveysministeriön arvion mukaan noin sataseitsemänkymmentä miljoonaa euroa uusien kriteerien myötä myötä kahdeksankymmentä prosenttia yksityisten nykyisestä volyymista olisi jatkossa lain mukaista joten yksityisten volyymi vähentynee nykyisestä ja samalla selkiytyy voidaan tehdä leikkauksia julkisella rahalla

käsittelyssä oleva hallituksen

edistää osittain myöskin sitä integraation puolta mutta varmasti on myöskin kritiikkiä lopuksi kuitenkin vielä sanon että puolustan ministeri saarikkoa vaikka en aivan koko aikaa kuullutkaan debattia siinä mielessä että että tämä laki laittaa yksityisen ja julkisen puolen samalle tasolle vaikkakin

kolmenkymmenen minuutin aikarajasta ja sen keinotekoisuudesta minusta on jotenkin nurinkurista että esimerkiksi satakunnassa potilas voi ajaa raumalta autollaan poriin leikattavaksi olla olla siellä

operaatiossa päivän ajan ja tulla iltapäivällä palautetuksi palautetuksi takaisin kotiinsa raumalle ja jos sitten sattuu jotain sen jälkeen hän on pidemmän kuin tämän kolmenkymmenen minuutin aikarajan aikarajan päässä ja se ei ole potilasturvallisuusriski mutta jos asia tehtäisiin toisinpäin niin että tämä raumalla asuva henkilö ajaisi aamulla autollaan siihen rauman aluesairaalaan ja siellä olisi tehty leikkaus ja hän olisi lyhyemmän matkan päässä päässä ollut päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen kotonaan toipumassa niin se on potilasturvallisuusriski tässä on jotain kovin kummallista ja nurinkurista mitä ainakaan minä en ymmärrä enkä ole ainut esimerkiksi husin lasse lehtonen on nostanut aivan vastaavan asian esille todeten tämä kolmenkymmenen minuutin aikaraja ei toimi esimerkiksi esimerkiksi päiväkirurgiassa juuri siitä syystä että potilas voi olla sadan kilometrin päässä sairaalasta kotonaan kun komplikaatiot alkavat jos kiireettömiä leikkauksia tehdään päiväsaikaan ja siellä on sekä leikkaava lääkäri että anestesialääkäri paikalla niin en tiedä onko tämä aikaraja nyt sitten oleellinen turvallisuuslisä toteaa toteaa lehtonen lisäksi esityksessä on ristiriitaisuuksia siltäkin osin että esityksen tavoitteissa todetaan että erikoissairaanhoidon työnjakoa ja päivystystä koskevilla uudistuksilla tavoiteltiin säästöjä ja nyt esitettävät muutokset on tarkoitus toteuttaa siten että säästötavoitteet voidaan toteuttaa tämä todetaan siis esityksen tavoitteissa kuitenkin kun myöhemmin lueskelen taloudellisia vaikutuksia niin siellä todetaan että esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia kuinka siis nyt on onko tämän esityksen tarkoitus olla osa säästövaikutuksia ja säästöleikkaustoimenpiteitä vai onko niin että tällä esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia no en tiedä mitä vaikutuksia tällä sitten lopulta on koska tässä tietenkin alkaa aikakin tulla tulla vastaan siinä ehtiikö tämä lakiesitys enää eduskunnassa menemään läpi ennen kauden loppumista seuraakin että jos tämä ei ehdi enää toteutua ennen eduskuntakauden päättymistä niin toiminta siis nykyisellään lienee laitonta ja avit ilmeisesti ovat puuttumassa silloin silloin nykyiseen toimintaan ja iso kysymys onkin mitä tapahtuu sitten jos tämä esitys ei läpi mene